ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentä asian käsittely keskeytettiin kahdeksastoista kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa siirrytään pääluokkakohtaisiin äänestyksiin pääluokka kaksikymmentäneljä ulkoministeriön hallinnonala

vähämäen ehdotus neljä koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään ville vähämäen ehdotuksesta neljä timo heinosen ehdotusta kolmeen vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan

seuraavaksi käsittelemme pääluokan kaksikymmentäseitsemän eli puolustusministeriön hallinnonalan

kopran ehdotus kolme ja ville vähämäen samansisältöinen ehdotus neljä sekä timo heinosen ehdotus viisi koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään timo heinosen ehdotuksesta viisi jukka kopran ja ville vähämäen samansisältöisiä ehdotuksia kolme ja neljään vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan

mykkäsen ehdotus kahdeksankymmentäyhdeksän timo heinosen ehdotus yhdeksänkymmentä ja mia laihon ehdotus yhdeksänkymmentäyksi ovat saman sisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

heinosen ehdotus yhdeksänkymmentäyhdeksän koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään timo heinosen

ehdotusta yhdeksäänkymmeneenkahdeksaan vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan

nyt jatketaan tänään kello kaksitoista keskeytynyttä täysistuntoa päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään suurin osa onkin jo siirtynyt ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ja viestintäministeri timo harakalle suomi radan linjauksesta ja hankeyhtiön myöhästymisestä helmikuun cef hausta koska uutta ratalinjausta ei voida maankäyttö ja rakennuslain eikä ratalain mukaan vetää ilman maakuntakaavaa suomi radalla ei ole kuin yksi linjausvaihtoehto nykyinen päärata häme ei tule laatimaan vaihtoehtoista suoraa reittiä sisältävää maakuntakaavaa koska pääradan varren kunnilla on kahden kolmasosan enemmistö maakuntavaltuustoissa turha vääntö linjauksista viivästyttää suunnittelun käynnistämistä ja eu tukien hakemista kuntien näkökulmasta jokainen helmikuun cef haun saatavissa oleva miljoona olisi todella iso raha kysynkin ministeriltä mihin toimiin aiotte ryhtyä ministeriössä tunnustetaan tosiasiat suomi radan kaavoitusjärjestelmän mukaisesta ainoasta linjausvaihtoehdosta ja hankeyhtiöasiassa päästään eteenpäin ja jotta hankeyhtiön myöhästyessä cef hausta liikenne ja viestintäministeriö ja väylävirasto hakevat kiireellisesti näitä rahoja

joka on hyvin ajankohtainen sekä tämän suomi radan että läntisen yhteyden osakassopimusneuvottelut ovat juuri nyt käynnissä ja niitä on tarkoitus erittäin kiivaalla aikataululla käydä sitten myöskin heti ensi vuoden alussa tässä vaiheessa osakassopimuksissa pääradan osalta on vielä käsittelyssä useampi linjausvaihtoehto mitä tulee helmikuun lopun niin sanottuihin häntärahoituksiin jotka siis liittyvät nyt jo päättymässä olevan rahastokauden ja budjettikauden viimeisiin rahoituksiin niin käsittääkseni valtavan suurista summista ei ole kysymys joka tapauksessa on on tarkoituksenmukaista ja aito pyrkimys siihen että nämä osakassopimukset molempien ratojen osalta koska ne liittyvät toisiinsa mahdollisimman nopeasti ja ripeästi saatetaan

edustaja elomaa arvoisa

ja henkiseen hyvinvointiin terveyteenkin taas tänä jouluna kotitalouksien tuloerot korostuvat toisten joulupöydistä ei puutu mitään monelta puuttuu toiset jonottavat hakaniemessä ja monilla muillakin paikkakunnilla jouluateriaa eri tilaisuuksissa vähävaraisille ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi tarvitaan purevia poliittisia toimia ja se keskustelualoitekin odottaa siellä puhemiesneuvoston pöydällä

kiitos edustaja elomaalle tästä tärkeästä kysymyksestä sehän on niin tämä hallitus haluaa auttaa niitä suomalaisia jotka ovat ylivelkaantuneet ja sen takia me panostamme velkaneuvontaan velkaneuvonta tulee saamaan enemmän resursseja ensi vuonna ja tehdään muita sellaisia toimenpiteitä joilla itse ainakin uskon että on positiivinen vaikutus tähän tilanteeseen hallituksen ministerityöryhmä on linjannut että että tähän maahan tulee positiivinen luottotietorekisteri se työ alkaa nyt seuraavana vuonna ja se tulee kestämään mutta kun päästään siihen se myös auttaa ylivelkaantumista vastaan tulevaisuudessa me nyt myös tarkistuksen mitä tulee ulosoton suojaosuuden alarajaan on olemassa hanke joka keskittyy siihen että yritetään löytää keinoja joilla ylivelkaantuneitten tilannetta parannetaan joten voidaan sanoa kyllä että hallitus on tietoinen ja tekee myös toimenpiteitä
edustaja kiuru
arvoisa herra puhemies lukuisat varusmiespalveluksessa olevat oireilevat sisäilmaongelmien vuoksi myös varusmiesliitolta tulee tätä palautetta runsaasti osa näistä nuorista varusmiehistä ja naisista joutuu keskeyttämään palveluksen jopa muutaman viikon jälkeen varusmiespalveluksen aloittaminen

edellyttää isoa henkistä valmistautumista ja on suuri sokki jos se palvelus loppuu yllättäen tällaisen syyn takia jokaisella palveluksen aloittavalla on oikeus suorittaa palvelus sillä lailla että terveys ei kärsi sisäilmaongelmien vuoksi sama koskee tietysti myös kantahenkilökuntaa onko asiasta vastaavalla ministerillä tiedossa kuinka monissa varuskunnissa näitä ongelmia on kuinka moni joutuu keskeyttämään ja miten hallitusohjelman kirjaus senaatin uudelleenjärjestelystä puolustusvoimien osalta mahdollisesti vaikuttaa tämän asian hoitamiseen

tässä on kysymys paitsi varusmiesten terveydestä myöskin totta kai puolustusvoimien henkilökunnan terveydestä elikkä tähän on suhtauduttava riittävän riittävän vakavalla tavalla

niissä varuskunnissa missä on saatu tietoja näistä on jo ryhdytty toimenpiteisiin mutta kun tästä edelleen palautetta tulee ja tekin tämän asian täällä otitte esille niin tässä vielä tekemistä on täsmällisiä numerotietoja itselläni ei ole näistä mutta selvästi ongelma on olemassa sen voi todeta että puolustuskiinteistöt hanke etenee ja näkisin että se voisi olla yksi väline myöskin puuttua tähänkin eli voidaan entistä paremmin huolehtia puolustusvoimien intresseistä joihin totta kai kuuluu myöskin se että meillä on terveet hyvät tilat kiitoksia hyvästä kysymyksestä edustaja pelkonen
arvoisa herra puhemies yksinäisyys on kansantauti joka heikentää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä voimakkaammin kuin mikään muu yksittäinen tekijä yksinäisyys myös kerää ympärilleen muita ongelmia kuten köyhyyttä ja huono osaisuutta joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä ajoittain ja kymmenes jatkuvasti erityisesti juhlapyhät ovat yksinäisille vaikeita niinpä moni odottaakin lähestyvää joulua pelolla erityisesti lapsiperheiden lisääntynyt yksinäisyys ja pahoinvointi ovat kipeitä ongelmia tämän päivän suomessa kolmen sukupolven pihapiirin puuttuminen jättää liian monet lapsiperheet yksin lasten kasvatushaasteiden ja arjen murheiden kanssa

arvoisa puhemies minusta on hienoa että kaikki ryhmät ovat esittäneet toimia joilla lasten nuorten ja perheiden arkeen saadaan lisää sellaista positiivista virettä yksinäisyys koskee itse asiassa niin lapsia ja nuoria kuin ikäihmisiäkin edustaja on aivan oikeassa siinä että yksinäisyyskin on yksi sellainen iso suomalainen kestävyysvaje josta kovin vähän puhutaan yksinäisyys kun aiheuttaa paljon muita ongelmia joilla on viime kädessä jopa taloudellisia vaikutuksia siksi sosiaalisen kestävyysvajeen pienentämiseksi toimet pitää tehdä niin että me myöskin tunnustamme yksinäisyyden ilmiönä jota pitäisi pystyä yhteiskunnassa enemmän torjumaan en lähde nyt yksityiskohtiin mutta totean että meillä on merkittävä panos myös ensi vuodelle käytettävissä lasten nuorten ja perheiden palveluihin nimenomaan palveluiden parantamiseen mutta myöskin koulupuolella on lasten ja nuorten osalta merkittäviä panostuksia tulossa eli perhepolitiikkaa tulee tehdä vahvasti ja siitä on hyviä ehdotuksia nyt ilmassa

taistelupanssarivaunun ampumatarvikkeita nämä hankittiin israelista ja on hyvä uutinen että asekaupat israelin kanssa eivät lopu onhan israel aseteknologian kehityksessä maailman kärkimaita ja samalla se lähi idän ainoana demokratiana kykenee puolustamaan kansalaisiaan turkin käymissä sodissa isistä vastaan on havaittu että leopard kaksi panssarivaunut ovat kuitenkin varsin haavoittuvaisia kysyn puolustusministeriltä olisiko lisäksi syytä ostaa israelista trophy aps omasuojausjärjestelmä vaunujen tueksi

arvoisa puhemies kiitän aika täsmällisestä kysymyksestä

puolustusvoimat tekee puolustustarvikehankintoja paitsi kotimaasta jonkun verran myös maailmalta ja tässä hankinnassa mihin viittasitte tämä israelilainen toimittaja oli loppupelissä käytännössä ainoa mikä täytti meidän kriteerimme mitä mitä haimme haimme toimitukset tapahtuvat vuosien kaksikymmentä ja kaksikymmentäyksi aikana tulevissa hankinnoissa vertaillaan totta kai mitä meillä on kotimaassa tarjolla ja mitä maailmalla on tarjolla ja pyritään aina tarkoituksenmukaisimpiin hankintoihin tässä vaiheessa en lähde vielä ottamaan kantaa siihen mitä ostetaan ja mistä
edustaja kiljunen kimmo
arvoisa puhemies minä kysyn sadankahdenkymmenenkahden kansanedustajan puolesta me olemme tehneet lakialoitteen yksityisen parkkisakotusbisneksen saattamisesta kuriin pysäköinninvalvonta on muuttunut rahastukseksi jota kaiken lisäksi ovat alkaneet hallita yhä enemmän ulkomaiset firmat ja sijoittajat asiallinen pysäköinninvalvonta on jäänyt toissijaiseksi kun parkkifirman tavoite on maksimoida tulostaan kohtuusharkinnalla ei ole tilaa kysyn siunaako hallitus näin joulun alla tämän sadankahdenkymmenenkahden kansanedustajan tahtotilan että sakotusbisneksestä on päästävä eroon

arvoisa puhemies johtuen siitä että meillä on on ollut tässä talossa aika paljon muita asioita agendalla en ole itse ehtinyt perehtymään vielä tähän teidän lakialoitteeseenne sen sijaan tämä asiahan ei ole ihan uusi muistan että että joitakin vuosia sitten tästä käytiin kiivastakin keskustelua ja on olemassa myös perustuslakivaliokunnan kannanotto nyt kannattaisi katsoa sitten miten se perustuslakivaliokunnan linjaus suhteutuu tähän teidän lakialoitteeseenne lähden siitä että että oikeusministeriössä meillä on joulupyhien jälkeen virkamiehiä jotka myös pystyvät tekemään tämän arvion ja saadaan sitten palata tähän asiaan on tietenkin tärkeätä että pysäköiminen suomessa mahdollisimman helppoa ja oikeudenmukaista
edustaja kalli
arvoisa puhemies ensi viikolla suomi rauhoittuu joulun viettoon kullakin meistä on omat perinteemme ja omat tapamme viettää joulua ja hyvä niin tätä on syytä kunnioittaa ja pitää arvossa joulu on kuitenkin merkittävä sesonki kaupalle ja koko palvelualalle joulun ympärillä kulutetaan paljon erityisesti elintarvikkeita kulutustavaroita ja monenlaisia palveluita tällä kaikella on ymmärrettävästi niin taloudellisia kuin ympäristövaikutuksia on selvää että vaikutukset ovat sitä myönteisemmät mitä enemmän suosimme suomalaista kotimaisen ruuan ja juoman sekä lahjojen olkoot ne ne aineettomia tai aineellisia suosiminen on merkittävä teko suomalaisen työn ja yrittäjyyden puolesta ja palvelee samalla ympäristö ja ilmastotavoitteita eli myös luonto kiittää kotimaisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjää

arvoisa puhemies tämä on tärkeä kysymys joka tässä esiin nostettiin tietenkin meidän yhteinen tavoitteemme on se että suomessa on tulevaisuudessakin menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä aina maatalousyrittäjistä muihin yrittäjiin tietenkin meidän se että suomessa suositaan lähituotantoa ja lähiruokaa ja kulutetaan tarvikkeita jotka ovat myös ympäristönäkökulmasta kestäviä hallitusohjelmassahan lähdetään erittäin vahvasti liikkeelle nimenomaan kestävän kehityksen ajatuksista siitä että kehitämme yhteiskuntaa niin että se on niin taloudellisesti sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta kestävää myös tähän tematiikkaan tämä esiin nostettu kysymys sopii oikein hyvin ja voin vakuuttaa että näidenkin asioiden parissa hallitus tekee hyvää yhteistyötä

arvoisa puhemies haluaisin tuohon pysäköinninvalvonta asiaan sen verran todeta että minusta on tietysti harmillista että hallituspuolueen edustajat joutuvat lakialoitteiden kautta tuomaan asioita esille luulisi että hallituksessa voi vaikuttaa todennäköisesti todennäköisesti tämä asia tulee lakivaliokuntaan olen itse siinä puheenjohtajana ja olen vähän tutustunutkin siihen aiheeseen ja se ei ole ihan yksinkertainen ja me käsittelemme sen lakivaliokunnassa siinä mielessä haluaisin tällä hetkellä yksinomaan ministerin käsissä mutta toki vaikuttakaa hallituksen kautta ihmeessä se olisi paras paikka kun te aina korostatte sitä että teillä on nyt se valta mutta haluaisin kysyä näin joulun alla on on ollut paljon puhetta asuntomurroista

puhemies kiitokset edustajalle hyvästä tärkeästä kysymyksestä hallitushan on ohjelmassaan sitoutunut siihen että arjen turvallisuudentunne paranee ihan kaikilla suomalaisilla ihan kaikkialla suomessa kyse on siitä että parannamme turvallisuutta kaikilla sektoreilla näemme turvallisuuden laajana käsitteenä emme ajattele että turvallisuus syntyy pelkästään turvallisuusviranomaisten työstä vaan myös esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon

uusia uhkia nousevia nousevia trendejä rikollisuuden saralla kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on totta kai yksi konkreettinen uusi meidän käsillä oleva riski johon myös poliisi on aktiivisesti tarttunut se että hallitus on päässyt jo nyt budjetissa lisäämään muun muassa poliisien määrää on konkreettinen esitys siitä että otamme arjen turvallisuuden

mediassa on tämän vuoden aikana käyty osittain kiivastakin keskustelua susien määrästä sekä niiden liikkumisesta asuntoalueiden läheisyydessä kansalaisten kotieläimet ja metsästäjien koirat ovat joutuneet eri puolilla suomea susien saaliiksi kankaanpäässä susipari lähti seuraamaan koiranulkoiluttajaa luontopolulla myös valvontakamerat ovat tallentaneet aivan kaupunkimme keskustassa useita susihavaintoja menneellä viikolla jopa koulukeskuksen pihassa petoyhdyshenkilö todensi suden jäljet olemme pohjois satakunnassa tilanteessa missä ihmiset eivät uskalla iltaisin liikkua luonnossa lapset pitää kyyditä kouluun ja yleinen ilmapiiri on kireä ja myöskin vakava olimme ministeri lepän kanssa luonnonvarakeskuksen asiantuntijatilaisuudessa marraskuussa susiasiantuntijalta saimme kuulla uuden termin pihasusi susista jotka vierailevat pihoissamme eri puolilla suomea arvoisa maatalousministeri leppä te vastasitte samassa tilaisuudessa sanantarkasti sutta ei tarvitse pihassa sietää mitä vastauksenne tarkalleen ottaen tarkoittaa ja hyvää joulua kaikille
ikkunoiden takaa löytyy myös susia
arvoisa puhemies sanon edelleenkin sen saman asian sutta ei kenenkään tarvitse pihassa sietää susi kuuluu suomalaiseen luontoon mutta se ei kuulu pihaan sen ei kuulu aiheuttaa vaaraa eikä sen kuulu aiheuttaa vahinkoa sen enemmän harrastuksille kuin kotieläintaloudellekaan puhumattakaan siitä että lapset joutuisivat vaaraan sen kautta

antamat vahinkoperusteiset luvat joilla poistetaan yksilöity vahinkoa aiheuttava susi me haluamme takaisin kannanhoidollisen metsästyksen jolla me pystymme saamaan susikantaa rajoitettua niillä alueilla joilla sitä on liikaa meillä ei tällä hetkellä sitä mahdollisuutta ole koska eu tuomioistuimen päätöksen jälkeen joka oli erittäin kova meidän kannaltamme me odotamme nyt korkeimman hallinto oikeuden päätöstä tässä asiassa ja sen jälkeen me pääsemme vauhtiin kannanhoidollisen metsästyksen jatkon selvittämisessä
edustaja sankelo

puhemies tänään tulleen uutisen mukaan korkein hallinto oikeus ei anna kuopioon suunnitellulle biotuotetehtaalle ympäristölupaa tämä päätös on hämmentävä ja sillä on kansantaloudellista merkitystä se vie pohjaa pois suomesta houkuttelevana investointimaana ja vesittää talouden kuntoonsaattamista uutinen on huono myös suomalaisille metsänomistajille aluehallintoviraston tehtaalle jo myöntämä lupa oli ehdoiltaan tiukka se ei kuitenkaan riittänyt vaan korkein hallinto oikeus hylkäsi ympäristöluvan kallaveden ekologiseen tilaan vedoten vaikka suunnitellaan maailman puhtainta tehdasta se ei riitä päätöksen viesti on suomalaiselle teollisuudelle tyly lähtekää muualle vesipuitedirektiivi uhkaa romuttaa koko euroopan taloudellista pohjaa ratkaisulla on myös merkitystä tulevien ympäristöluvitusten kannalta kysynkin ministeri lintilältä onko kuopion hankkeen eteen enää mitään tehtävissä ja mikä on teidän arvionne uskaltaako kukaan enää suunnitella suomeen suuria teollisia investointeja

puhemies edustaja sankelo meillä on edelleen suomessa vallan kolmijako oppi olemassa oikeuslaitos on kertonut oman kantansa tilanteeseen korkeimman hallinto oikeuden äänellä poliitikot älkööt tulko sitä päätöstä muuttamaan omilla toimillaan voi tietysti keskustella siitä mutta en itse lähde kyseenalaistamaan missään nimessä korkeimman hallinto oikeuden päätöstä elinkeinoministerinä totean valitettavaa olisi ollut kyseessä iso investointi työllistävä investointi mutta toisaalta ei pidä nyt lähteä yleistämään tätä päätöstä luotan suomalaiseen oikeuslaitokseen ja jokainen asia käsitellään omana kokonaisuutenaan nyt oli kyseessä tämä yksittäinen päätös mutta ymmärrän hyvin sen että tämä tulee ulkomaisia investoijia varmasti mietityttämään mikä on suomessa suhtautuminen mutta palaan takaisin siihen että pidetään kiinni vallan kolmijako opista
edustaja rydman arvoisa
herra puhemies tuossa muutama viikko sitten meillä

edellinen hallitus kaatui luottamuspulaan mutta sitten ministerit ja varapuhemies varapuhemies vähän vaihtoivat paikkoja ja yhtäkkiä luottamus jälleen löytyikin ja sama hallitus perustettiin uudestaan no kiertotaloutta kai tämäkin ja jonkinnäköisenä kiertotaloutena voidaan kai pitää sitäkin että hallitus lopulta päätti ottaa käyttöön pilkulleen saman hallitusohjelman kuin mitä edelliselläkin oli ollut käytössään no jos ei siitä kerran mitään muutettu niin sitten on tietysti hyvä huomata että hallitus on todellakin linjannut että hallitus seuraa taloustilannetta sekä työllisyys ja tasapainotavoitteiden toteutumista jatkuvasti ja reagoi taloustilanteen edellyttämällä tavalla ja tätä hallitusohjelmaa on sitouduttu tarkastelemaan uudelleen mikäli alkaa muodostua epäilyksiä että talouspoliittinen linja ei uskottavasti toimi no nyt kun sitä on epäillyt jo euroopan komissiokin olisiko nyt aika vihdoinkin toteuttaa sitä uusvanhaa hallitusohjelmaa myös tältä osin tämä ei onnistunut valtiovarainministeri lintilältä mutta onnistuisiko se valtiovarainministeri kulmunilta
valtiovarainministeri kulmuni onnistuuko
arvoisa puhemies kiitoksia edustaja rydmanille kysymyksestä tämä pääministeri marinin johtama hallitus noudattaa sitä samaa hallitusohjelmaa joka periytyy antti rinteen johtamalta hallitukselta hallitusohjelmahan on varsin kunnianhimoinen monin osin myös työllisyyden suhteen tai ilmastotavoitteiden osalta tietenkin valtiovarainministerinä minua kiinnostavat erityisesti ne työllisyystavoitteet ja myös pidemmän kaaren tilanne sen suhteen että tämä maa on hyvässä julkisen talouden kunnossa myös seuraaville sukupolville eilen esimerkiksi kun valtiovarainministeriö kertoi omista päivitetyistä laskelmistaan niin ne muutokset eivät itse asiassa ole kovinkaan suuria siihen nähden mitä olemme jo aikaisemmin arvioineet se että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksikymmentäkolme vaatii kyllä sen että työllisyysasteessa päästään eteenpäin ja niitä toimia hallitus tekee aivan aikataulunsa mukaan ja ensi kevään kehysriihi ja syksyn budjettiriihi ovat tässä

arvoisa puhemies terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore ja laaja tutkimus jossa kartoitettiin suomalaisten liikuntatottumuksia kertoi että iso osa kansastamme ei harrasta vapaa ajalla lainkaan liikuntaa jopa kolmasosa vastaajista vastasi näin tämä on aika huolestuttava tieto koska se tulee yhteiskunnallemme kalliiksi liikkumattomuuden on arvioitu tuovan eri laskutavoilla mitattuna kolmen viiva seitsemän miljardin euron kustannukset kustannukset tulevat työikäisten sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä eri elintapasairauksien tuomina kustannuksina myös liikuntaa pitäisi sisältyä arjessamme riittävästi joka päivälle ja kaikenikäisille ihmisille se on yleisesti hyvinvointia lisäävä harrastus kysymys kuuluu miten saisimme ihmiset liikkumaan paremmin minkälaisia keinoja hallituksella tähän on esimerkin voima on tietysti iso ja siksi olisi mielenkiintoista kuulla miten esimerkiksi maailman kuuluisin suomalainen eli pääministeri marin kunnostaan pitää huolta ja hyvää joulua kaikille

arvoisa puhemies tämä oli kysymys jota en osannut ennakoida mutta tietenkin omassa elämässäni niin kuin niin monen meistä elämässä perheen läsnäolo tuo paljon hyvinvointia ja auttaa meitä kaikkia jaksamaan itselläni on lähes kaksivuotias tytär ja tietenkin hänen kanssaan vietetty aika tuo paljon niin henkistä hyvinvointia kuin myös sitä fyysistä hyvinvointia nimittäin kaksivuotiaan kanssa temmeltäminen kyllä ottaa kunnon päälle tietenkin aina silloin kun on mahdollista myös liikun luonnossa niin kuin niin moni muukin suomalainen se on paitsi fyysisen kunnon myös henkisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää on hyvä että me arvostamme tätä kaunista luontoa joka meillä suomessa on se on meille ylpeydenaihe ja tehdään toimia sen eteen että näin on vastaisuudessakin
omasta esimerkistään
arvoisa herra puhemies esimerkiksi portaiden kävely on erinomainen harrastus ja tapa ja kuulkaa eduskunnan portaissa on aika hiljaista toivoisin näkeväni siellä enemmän meitä meitä kumppaneita liikkuminenhan pitää tehdä kaikille helpoksi se on meidän hallituksenkin tavoite eli esimerkiksi kävely ja pyöräteiden pitää olla sellaisia että niille on helppo helppo mennä ja nähdä siellä sitä esimerkkiä samoin rakentamisessa juuri portaiden pitäisi olla semmoinen ensisijainen vaihtoehto eikä hissi eikä sillä tavalla että niitä portaita täytyy etsiä jostakin

edustaja kivelä
arvoisa puhemies eläinten oikeudet ovat asia joka helposti täällä eduskunnassa jää kaikkien muiden asioiden jalkoihin se että eläinten edistäminen unohtuu ei kuitenkaan ole oikein eläimiä kohtaan mutta se ei ole myöskään ihmisten tahdon mukaista niin suomessa kuin laajasti koko euroopassa ihmiset haluavat että päättäjät toimivat eläinten hyvinvoinnin eteen eläinten hyvinvoinnin parantaminen onkin ollut yksi tämän hallituksen tavoitteista ja se oli myös yksi tavoitteista eu puheenjohtajamaana nyt alkuviikosta eun neuvosto hyväksyi eläinten hyvinvointia koskevat päätelmät jotka oli valmisteltu eu puheenjohtajamaa suomen toimesta tällä päätöksellä me voimme edistää eläinten hyvinvointia koko euroopan tasolla ja suomi sai tästä kiitosta eläinten asemaa ajavilta kansalaisjärjestöiltä ja tästä haluan myös itse kiittää hallitusta haluaisin nyt kysyä hallitukselta miten hallitus edistää tätä tavoitetta eläinten hyvinvoinnin

arvoisa puhemies on totta että maanantaina neuvoston kokouksessa saimme aikaiseksi päätelmät yksimieliset sellaiset ja tämä vie merkittävällä tavalla koko euroopan alueella eläinten hyvinvointiasioita eteenpäin siinä on paljon tehtävää se on ihan selvä mutta eläinten hyvinvointi ei ole unohtunut kyllä yhtään mihinkään se on läsnä koko ajan omalla työpöydälläni ja sen eteen töitä teemme me olemme sitoutuneet siihen että marinin hallituksen aikana pikimmiten uudistetaan meidän eläinten hyvinvointilakikokonaisuus se työ on pitkällä ja toivon mukaan ensi vuonna me olemme täällä eduskunnassa tämän esityksen kanssa en voi ihan tarkkaan luvata sitä mutta se on meidän tavoitteemme me olemme

yhdessä ruotsin kanssa eläinten hyvinvointimaina maailman johtavat maat katsottiin sitä millä mittarilla tahansa mutta meilläkin on toki asioita joita voimme tehdä vielä paremmin ja näyttää suuntaa muulle euroopalle ja muulle maailmalle se on myöskin meidän kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeää totta kai eläinten hyvinvoinnin kannalta mutta myös kilpailukyvyn kannalta

parhaillaan harkitsemassa lyijyhaulien kieltämistä kosteikoilla määritelmä olisi niin tiukka että suomessa se kattaisi suurimman osan maastamme asiaa ollaan ujuttamassa saranapuolelta eu komissiossa mahdollisesti ilman parlamentaarista käsittelyä eun kaavailema ensimmäinen vaihe koskisi hauleja toisessa vaiheessa kielto koskisi myös lyijyluoteja esimerkiksi pienikaliiperisiin aseisiin ei lyijyä korvaavia vaihtoehtoja ole lukuun ottamatta ehkäpä kultaa toteutuessaan lyijyammuskielto vaikeuttaisi kohtuuttomasti niin metsästäjien ampumaharrastajien kuin reserviläistenkin toimintaa lisäksi hallaa koituisi suomessa merkittävässä roolissa olevalle patruunateollisuudelle kysyisinkin hallitukselta mihin toimiin te ryhdytte estääksenne eun kaavaileman lyijyammusten kiellon toteutumisen suomessa

arvoisa puhemies todella tässä aika moni miettii kenelle tämä asia kuuluu ja niin se vain käsi nousee täältä että se kuuluu minulle selitys on kuulkaa hyvä eduskunta että tässä on kysymys omalta osaltaan myrkyllisistä aineista ja sitä kautta ihmisen terveydelle olennaisista asioista siltä siltä osin olemme seuranneet tätä kysymystä sosiaali ja terveysministeriössä ja yllättävää kyllä että vaikka kaikki eivät asiaa vielä tunne se on noussut myös minun pöydälleni jo tällä tällä lyhyellä ajalla edustaja on ihan oikeassa siinä että kyllä me joudumme näitä komission toimenpiteitä hyvin tarkasti nyt katsomaan tilanne on sellainen että tämä komission tämänhetkinen toimintalinja ei välttämättä ole selkeästi suomen pitkäaikaisen kannan mukainen syy on se että aika tarkasti on lähdetty nimenomaan tässä rajoitusehdotuksessa siitä että lähdetään hakemaan aika tiukkaa linjaa e kirjeellä emme ole vielä eduskuntaa informoineet koska komission täydellinen kanta on ollut epäselvä mutta tulemme sen tekemään jos tämä tilanne tällaisena jatkuu asiasta tullaan lähiaikoina päättämään

arvoisa puhemies itse en tulkitse ministereiden puheenvuoroja huumemyönteisinä tai päihdemyönteisinä totean tässä myös sen että hallitusohjelmaan ei sisälly miltään miltään osin huumelainsäädännön tai meidän päihdelainsäädännön löysentämistä tai tai sitä että tätä pitkää linjaa muutettaisiin sitä ei ole hallitusohjelmassa ja totean kuten edeltäjänikin on todennut että tältä osin tämä asia ei tällä hallituskaudella etene edustaja

arvoisa puhemies pääministeri marin sanoitte tiistaina välikysymyskeskustelussa että ja erityisesti kokoomuksen pitäisi hävetä ilmeisesti tarkoititte sitä kun he ovat samassa välikysymyksessä perussuomalaisten kanssa näin ainakin käsitin ainoa jonka minun mielestäni pitäisi hävetä on ulkoministeri haavisto joka ei vastannut kaikkiin kysymyksiin liike nytin mielestä kaikkien kaikkien kanssa pitää pystyä tekemään yhteistyötä näin joulun alla kysyn teiltä mitkä ne kriteerit teidän mielestänne ovat kenen kanssa voi tehdä yhteistyötä

arvoisa puhemies minun ymmärtääkseni ulkoministeri haavisto oli tässä salissa iltamyöhään asti vastaamassa korjaan yömyöhään asti vastaamassa kansanedustajien yksityiskohtaisiin kysymyksiin eli oion tämän virheellisen väitteen tässä mitä tulee tähän asiaan omassa lausunnossani en viitannut siihen onko oppositiolla mahdollisuus tehdä välikysymystä vai ei vaan viittasin siihen että pidän erittäin harmillisena ja valitettavana että kokoomus perinteinen sivistyspuolue

että näitä lapsia ei pidä auttaa jos se voisi tarkoittaa näiden äitien auttamista toinen asia johon viittasin oli se että täällä kyseenalaistettiin kokoomuksen riveistä erittäin vahvasti meidän oikeusvaltion perusperiaate vallan kolmijako oppi se että

edustaja pitko

arvoisa puhemies arjen turvallisuus on osa ja onnellista elämää mutta valitettavasti monessa kodissa elää pelko varsinkin nyt kun joulun pyhät lähestyvät yksi suurista arjen turvallisuusuhkista on kotona tapahtuva väkivalta joulun aikaan nämä väkivaltatilanteet usein lisääntyvät kun ihmiset viettävät paljon aikaa kotona onkin niin että kolmas nainen on suomessa kokenut lähisuhdeväkivaltaa joka kolmas sukupuolittuneeseen väkivaltaan ovat kansalaisyhteiskunnan toimijat toivoneet jo pitkään konkreettisia tekoja avun hakeminen on koettu vaikeaksi ja alueellisesti palveluita on ollut vaikeasti saatavilla hallitus onkin luvannut puuttua lähisuhdeväkivaltaan haluan kysyä hallitukselta mitä mitä tämän asian eteen tullaan tekemään pian

arvoisa puhemies edustaja pitko ottaa esille erittäin tärkeän tärkeän aiheen se on toki niin se on varmasti niin että me kaikki ymmärrämme sen että jouluna pitäisi saada olla joulurauhaa joka perheessä ja naisten ja tyttöjen ja lasten pitäisi pystyä turvallisesti viettämään joulua näin valitettavasti ei tässä maassa kuitenkaan ole hallitus on tietoinen siitä että suomessa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy paljon aivan liian paljon ja sen takia hallitus laatii nyt naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman meille tulee myös naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija se virka on on nyt perustettavissa ja ensi vuonna meillä tulee olemaan henkilö joka tulee seuraamaan miten tämä kehitys jatkuu ja tulee varmasti myös esittämään toimenpiteitä joten tämä asia on sellainen jossa toivon että kaikki suomalaiset tekevät kaikkensa jotta kaikilla olisi jouluna ja muutenkin hyvä olla ja että saadaan väkivalta pois tästä hyvästä maasta

arvoisa puhemies minulla on huoli lastemme ja nuortemme tulevaisuudennäkymistä tätä huolta korostavat ne monet monet viestit mitä saan isovanhemmilta heidän lastenlastensa huonoon oloon liittyen minun mieltäni oikeastaan rauhoittaa se että tiedän että tässä salissa me kaikki jaamme tämän murheen yksi suurimmista ellei suurin asia mitä voimme nuortemme eteen tehdä on ilmastonmuutoksen torjunta tehokkailla ilmastotoimilla teemme lastemme ja nuortemme tulevaisuudennäkymistä turvallisempia ja varmistamme että näkymä tulevaisuuteen ylipäänsä on olemassa nyt onkin tekojen aika hallituksen toimet ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat olleet valitettavan pieniä hallituksen ensi vuoden budjetti jopa korottaa ympäristölle haitallisia yritystukia sata miljoonaa euroa samalla kun kokoomuksen vaihtoehtobudjetti laskee niitä viisisataa miljoonaa euroa arvoisat ministerit ympäristölle haitallisissa yritystuissa on kolme pilkku kuusi miljardia euroa mahdollisuuksia toimiin miksi te ette toimi

arvoisa puhemies kiitoksia edustajalle kysymyksestä yritystukikeskusteluhan on ollut tässä maassa varsin pitkään ja useamman vaalikauden ajan ja kannattaa ehkä muistaa että meillä on olemassa noin miljardi euroa suoria yritystukia siis miljardi euroa suoria tukia mutta kuten edustajakin tässä nosti esille tämän suuremman yli kolmen miljardin euron potin niin aika paljon erilaisia veroetuja tai alempia verokantoja kun me menemme käymään ruokakaupassa tai apteekissa me saamme tuotteet hieman alemmalla arvonlisäverokannalla koetteko te saavanne yritystukea epäilen se linjaus mikä hallituksella on liittyy siihen että me olemme tehneet yritystuista sata miljoonaa euroa säästöä valitettavasti monikaan hallitus ei ole siihen pystynyt ja edelleenkin me aiomme myös käydä läpi onko olemassa vielä ympäristölle haitallisia tukia joista voisi mahdollisesti löytää säästöjä tätä työtä tullaan tekemään mutta hallitus

puhemies suomen keskusrikospoliisi suojelupoliisi tulli ja rajavartiolaitos julkistivat hiljattain suomen valtiojohdolle ptr tilannekatsauksen rajat ylittävästä rikollisuudesta siitä käy ilmi että maahanmuuton ja vapaan liikkuvuuden mukanaan tuoma rikollisuus kuormittaa suomea monin tavoin maahamme on muutaman viime vuoden aikana muun muassa levittäytynyt kansainvälisesti toimivia rikollisryhmiä joiden väkivaltakapasiteetti on merkittävä kysyisinkin asianosaiselta ministeriltä mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo nyt ryhtyä rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa tämä on äärimmäisen vakava asia hallitukselta vaaditaan nyt konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä

arvoisa puhemies kiitokset edustaja immoselle tärkeästä kysymyksestä on juuri näin että eurooppalaisittainkin tiedetään että rajat ylittävä kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on todella kasvava ilmiö se on tunnistettu myös täällä suomessa mutta on myös niin että emme ole sellaisessa tilanteessa missä ehkä moni muu maa tällä hetkellä on ja tämän takia meidän on erittäin tärkeää oppia niistä kokemuksista mitä muun muassa muualla euroopassa on

kuten mainitsit hyvin ptr yhteistyöstä ei ole kyse vain poliisista vaan täytyy vahvistaa kaikkien meidän turvallisuusviranomaisten kykyjä ja tässä muun muassa rajavartiolaitoksen resurssipula josta he ovat pitkään kärsineet siinä missä helposti puhumme julkisuudessa poliisien resurssipulasta niin rajalla on samanlainen tilanne ja tämä on erityisessä fokuksessa hallituksella myös ensi vuoden aikana

joulun juhlimiseen kuuluvat meillä useimmilla perinteiset suomalaiset jouluruuat ja toivottavasti mahdollisimman monen pöydästä löytyy lähiruokaa ja erityisesti kotimaista ruokaa suomalaiset sianlihantuottajat ovat olleet pitkään kannattavuuskriisissä ja tiedämme että tällä hetkellä afrikkalainen sikarutto on aiheuttanut sen että muun muassa kiinaan on avautunut reitti suomalaisen sianlihan viennille toisaalta täällä euroopassa tällä hetkellä meille ei juurikaan tule muista euroopan maista sianlihaa olisinkin kysynyt vastaavalta ministeriltä millä tavalla varmistetaan ensinnäkin se että sikarutto ei leviä suomeen ja sitten toisaalta se että meillä todellakin kaikkien joulupöydästä löytyy tarpeeksi kinkkua elikkä että meillä riittää kotimainen tuotanto siihen kysyntään mitä tällä hetkellä on niin kotimaassa kuin toisaalta sitten viennin kautta myöskin ulkomailla
arvoisa herra puhemies yhdyn tuohon mitä edustaja essayah totesi että toivottavasti kaikilla suomalaisilla on joulupöydässä suomalaista ruokaa afrikkalainen sikarutto on viheliäinen tauti se on tappava tauti sioille sille ei ole olemassa lääkettä ainoa keino on mahdollisimman hyvä hygienia ja se että taudinaiheuttajat sen enemmän eläimet kuin lihatuotteet kuin matkailu eivät levitä tuota tautia sen vuoksi ne toimet joita me täällä suomessa olemme tehneet niin äsken puhutussa rajavartiolaitoksessa tullissa lentoasemilla satamissa kuin myöskin matkustajaohjeissa alleviivaavat sitä että sitä ei vahingossakaan tähän maahan tuoda toinen asia on tietojenvaihto niin kuin äskeisessäkin aiheessa meillä on erittäin hyvä ja kattava euroopan laajuinen tietojenvaihto tilanteesta samoin myöskin euroopan unionin lähialueen maiden kanssa me vaihdamme koko ajan viranomaistietoja siitä mikä on tilanne sitten tämä kauppapolitiikkaosa joka tähän myöskin liittyy on valitettavaa että tällä hetkellä elintarvikemarkkinat suomessa eivät toimi oikeudenmukaisella ja reilulla tavalla ja siihen tämä hallitus haluaa tehdä muutoksen ja sitä työtä me teemme koko ajan

talvisaikaan pidentää huomattavasti matka aikoja työ ja koulumatkat kärsivät eniten tästä muutoksesta kyläkauppakokeilun kriteerien suunnitteleminen suunnitteleminen siten että saaristolaiskyläkaupat eivät sovellu kokeiluun ja tuen piiriin on myös esimerkki vuoden aikana tehdyistä toimista jotka ovat vaikuttaneet saariston toimintaan arvoisa puhemies mitä vastaava ministeri aikoo tehdä saariston toimintaedellytysten parantamiseksi

kiitoksia edustaja bergqvistille kysymyksestä toivon ja uskon että en ole saariston asioista ainoana vastaava ministeri mutta kysyitte postipalveluista ja lauttayhteyksistä juuri äskettäin itse asiassa olin ollut päivän nykyisessä tehtävässäni jo ensimmäistä kertaa näyttää vihreätä valoa sille että saariston lauttayhteyksiin kiinteästi liittyviin laiturirakennelmiin myönnetään lisää määrärahoja niin että aika harvaan asutuilla saaristokunnilla on entistä paremmat edellytykset palveluihin tämä tarkoittaa yleisellä tasolla sitä että kyllä saariston asia on hallituksen mielessä ja postin yleispalveluvelvoitteet koskevat myös saaristoa on on selvää että kun puhumme siitä että kaikki suomen alueet pitää pitää asuttuina niin usein ajattelemme pohjois suomea ja itä suomea kaukaisia alueita mutta se tarkoittaa myöskin sellaisia haastavien

puhemies olemme tällä viikolla käsitelleet valtion talousarvioesitystä joka jo keltaisella värillään mutta ennen kaikkea sisällöllään luo koko kansallemme toivoa ja valoa hallitus vahvistaa nyt huolenpitoa kaikenikäisistä ihmisistä koko maassa tuemme yrittäjyyttä ja maataloutta lisää rahaa tulee perusväylänpitoon olemme tällä viikolla myös äänestäneet talousarviota koskevista muutosehdotuksista eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan kokoomuksen edustajien ehdottamat muutokset valtion talousarvioon lisäisivät valtion menoja jopa lähes kahdella miljardilla opposition kansanedustajien esittämistä muutosehdotuksista monet ovat hyviä ja kannatettavia mutta kuitenkin on tärkeää pysyä hallituksen vastuullisessa ja tarkoin harkitussa talousarvioesityksessä kysyn asiasta vastaavalta ministeriltä mitä pitäisi ajatella tällaisesta talouslinjasta että tässä vaiheessa valtion tarkoin harkittuun budjettiin ehdotetaan tällaisia menonlisäyksiä

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja aittakummulle kysymyksestä tänään kun olemme äänestäneet ja huomenna vielä jatkamme monia äänestyksiä kuten kuten koko viikon aikana kieltämättä puolueelta joka on perinteisesti korostanut vastuullista valtiontaloutta onhan se ollut hieman yllättävää että menolisäyksiä on näinkin runsaasti tehty että lähes kaksi miljardia verrattuna tähän mitä hallitus lopulta esittää no ajattelen kuitenkin että on erittäin tärkeää että edustajat ovat aktiivisia mutta ehkäpä sitten kokoomus omalta osaltaan kertoo mitä tavoittelevat tällä koska julkisen talouden kestävyyden kannalta se on tietenkin aivan mahdoton ajatus kun hallitus tavoittelee sitä että julkinen talous olisi tasapainossa vuoteen kahdessakymmenessäkolmessa mennessä siihen me tähtäämme sillä että työllisyys nousee ja menoja saadaan kohdennetusti

arvoisa puhemies mielenterveyden häiriöistä kärsii noin kaksikymmentä prosenttia nuorista eli joka viides nuori tämä tarkoittaa kolmeenkymmeneen oppilaan luokassa että siellä on noin kuusi nuorta jotka kärsivät eriasteisista mielenterveyden häiriöistä kaikista ikäryhmistä nimenomaan nuoruusikäisten eli kaksitoista viiva kahdeksantoista vuotiaiden keskittyminen erikoissairaanhoitoon kasvaa tällä hetkellä eniten ja nuorten osuus onkin kahdeksankertaistunut suomessa mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset ovat yksitoista miljardia vuodessa eli kysymys on isosta kansanterveydellisestä ongelmasta tästä huolimatta mielenterveyspalvelut ovat pahasti retuperällä yksi keino tilanteen parantamiseksi olisi kokoomuksen lämpimästi kannattama muun muassa hoitoonpääsyä nopeuttava terapiatakuu jolle vaihtoehtobudjetissamme on varattu rahoitus kysyisin nyt hallitukselta miten me kaikki täällä salissa yhdessä voimme mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti parantaa

arvoisa puhemies yhtenä hallituksen tavoitteena koulutus sivistys ja nuorisopolitiikan osalta on se että suomalaiset lapset ja nuoret voisivat paremmin ja juuri kuten edustaja toteaa niin mikäli haluamme ajoissa päästä kiinni nuorten pahoinvointiin ja tarjota sitä tukea mitä lapset ja nuoret myöskin ansaitsevat kouluissa tapahtuva ennalta ehkäisevä työ yhteisöllinen oppilas ja opiskelijahuolto on siinä aivan keskeisen tärkeässä asemassa tämä hallitus on suuntaamassa kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa lisärahoitusta oppilas ja opiskelijahuollon vahvistamiseen tämän hallituskauden aikana ja olemme luvanneet että samassa yhteydessä säädämme myöskin sitovista mitoituksista oppilas ja opiskelijahuoltoon niin peruskoulun kuin toisen asteen osalta tällä hetkellä meillä ei ole mitään sitovia mitoituksia oppilas ja opiskelijahuollon ennalta ehkäisevien palveluiden osalta ainoastaan kansallisia suosituksia

arvoisa puhemies nyt näin joulun alla kun kuulen että aseita pitäisi ostaa israelista toivon että vastaava ministeri pitää myöskin huolta siitä että näitä aseita ei valmisteta missään siirtokunnissa eikä osteta se olisi erittäin tärkeätä ihmisoikeuksien näkökulmasta sitten varsinaiseen kysymykseen pikavippiyhtiöistä pikavippiyhtiöistä haluaisin kysyä nyt on käynyt niin että olemme rajoittamassa pikavippiyhtiöitten korkoja siihen viiteentoista prosenttiin mutta moni pikavippiyhtiö kykenee jyvittämään tappionsa konsernin sisällä jolloin lasku tulee veronmaksajille haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä mitä nyt voitaisiin tehdä jotta veronmaksajat eivät joutuisi maksamaan näitten

arvoisa puhemies vastaan vaikka en ole valtiovarainministeri kun pikavippiasiat kuuluvat kuuluvat oikeusministerin pöydälle meillä on hallitusohjelmassa linjaus siitä että finanssivalvonta on tulevaisuudessa se elin joka myös tulee seuraamaan meidän pikavippiyrityksiä tämä muutos tulee vaikuttamaan myös siihen että pystymme paremmin kuin tänä päivänä huolehtimaan ja seuraamaan minkälaista toimintaa nämä yritykset käytännössä harjoittavat se on tärkeätä

edellinen hallitushan teki hyvän hyvän lakimuutoksen jossa rajattiin se korko mitä pikavippifirmat saavat tuotteistaan pyytää ja nyt hallitus seuraa miten tämä lainsäädäntö toimii käytännössä ja jos on aihetta niin tullaan myös harkitsemaan voidaanko pikavippien tehdä jotain vielä enemmän kuin tänä päivänä

molemmille kahdelle suurimmalle oppositiopuolueelle myönnän vielä kysymykset esittäkää hyvät jouluisat kysymykset edustaja orpo
arvoisa herra puhemies minusta on kohtuullista että saa puheenvuoron jos puoluetta kohtaan hyökätään näin puolivillaisilla asioilla ensinnäkin keskustalle kokoomus on tehnyt vastuullisen vaihtoehtobudjetin joka ottaa vähemmän velkaa kuin hallituksen esitys arvoisa rouva pääministeri mielestäni teidän asemastanne pääministerin paikalta ei pitäisi antaa puolitotuuksia minusta se on tyylitöntä kokoomus on alusta lähtien ollut sitä mieltä että lapsia pitää auttaa me oikeasti iloitsemme siitä että kaksi pientä lasta on matkalla kotimaahan se on erinomaista me olimme sipilän hallituksessa jo viime keväänä tekemässä päätöstä siitä että lapsia autetaan mutta itse sinne lähteneitä aikuisia ei niin että aikuinen ei halua lastansa luovuttaa pitää jatkaa neuvotteluja paikallisten kanssa miettiä voiko huostaanoton tehdä minusta on tyylitöntä että te annatte sellaisen kuvan että me emme halua auttaa lapsia

puhemies ehkä on hyvä että tulee joulutauko toivon että rauhoitutaan ja levätään ja palataan siihen yhteistyön käteen sitten ensi vuonna paremmalla mielellä hyvää joulua
arvoisa puhemies minä luin tarkkaan sen haastattelun jonka demokraatti julkaisi jossa teiltä jossa teiltä niin arvoisa kokoomus ja arvoisa edustaja orpo lehti haastatteli teitä tästä asiasta ja kysyi teiltä että jos lasten auttaminen näiden lasten jotka ovat alle viisivuotiaita suurin osa vauvoja taaperoita päiväkoti ikäisiä vaatii sitä että myös aikuisia on autettava niin oletteko te te siihen valmiita ja teidän viestinne oli se että siinä tapauksessa nämä lapset pitää jättää leirille näihin kauheisiin oloihin jotta aikuisia ei vain missään tapauksessa tulla auttaneeksi tämä on minun mielestäni järkyttävää ja tämä on teidän

vuosi sitten eduskuntavaalien alla kaikki vakuuttivat olevansa kilttejä sittemmin on satanut syytöksiä että joku olisi ollut tuhma opposition mielestä hallitus on ollut tuhma ja hallituksen mielestä oppositio on ollut tuhma koska tästä asiasta on epäselvyyttä esitänkin että tuhmuuden mittaaminen ulkoistetaan

arvoisa puhemies tällä kyselytunnilla on esitetty paljon erittäin tärkeitä kysymyksiä ja ne ovat käsitelleet tärkeitä teemoja lisäksi haluan totta kai kiittää kansanedustaja taviota tästä mainiosta viimeisestä kysymyksestä jonka uskon kiinnostavan suomalaisia lapsia ja ja lapsenmielisiä kysyjä nosti esille joulupukin toimivaltuudet ja voin vakuuttaa että vaikka hallitusohjelmassa näistä ei ole erillistä kirjausta hallitus tulee pitämään joulupukin toimivaltuuksista täysimääräisesti kiinni tässä yhteydessä on hyvä mainita myös hallituksen hyvät infrainvestoinnit jotka omalta osaltansa tukevat joulupukin toimintaa täällä vakuutan kysyjälle myös että meillä ei ole tavoitteena muuttaa esimerkiksi joulun värimaailmaa joulupukin nuttu siis pysyy tulevaisuudessakin punaisena ja kuusi vihreänä toivotan hallituksen puolesta oikein hyvää joulua oppositiolle ja koko eduskunnalle

esitellään maa ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka pääluokan yleiskeskusteluun varataan tässä vaiheessa neljäkymmentäviisi minuuttia

arvoisa puhemies hallinnonalalle esitetään yhteensä noin kaksi pilkku seitsemän miljardia euroa joka on noin kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden

rauhoittumaan jos teillä on jotain muuta keskusteltavaa

muuttuva ilmasto lisää sään ääri ilmiöitä sekä erilaisia kasvi ja eläintauti sekä markkinariskejä joihin erityisesti maataloudessa tulee varautua luonnonvarakeskuksen toimintamenoihin esitetään miljoonaa euroa joka on lähes kolme miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden varsinaisessa talousarviossa valiokunta painottaa että hallitusohjelman linjauksen mukaisesti tulee arvioida luonnonvaroja koskevan tutkimusrahoituksen uudelleenjakoa suomen akatemian valtioneuvoston kanslian sekä sektoritutkimuslaitosten kesken jotta luonnonvaratutkimuksen rahoitusta kyetään vahvistamaan

tavoitetta toteuttaessaan hyödyntää kaikki eulta siihen saatavissa olevat tuet valiokunta lisää momentille neljäsataaviisikymmentätuhatta euroa josta osoitetaan kaksisataatuhatta euroa turvemaiden hiilidioksiditutkimukseen sataviisikymmentätuhatta euroa luomututkimukseen ja satatuhatta euroa nurmien fosforilannoitustutkimukseen ruukin yksikössä

jo pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja hallitus tavoittelee kannattavuuden paranemista

valiokunta pitää välttämättömänä että hallitusohjelman linjausten mukaisesti maatalouden kannattavuutta parannetaan ja maatalouden tukitaso turvataan eun maatalouspolitiikan uudistamisessa tukien painopiste suunnataan aktiiviviljelyyn ja lisäksi tavoitellaan eun rahoituskehyksiin nykytasoista maatalousbudjettia

lisämäärärahaa eun maatalouspolitiikan uudistuksen valmisteluun jossa ruokavirastolla on keskeinen rooli maatilatalouden kehittämisrahastoon makeraan esitetään yhdeksänkymmenen pilkku siirtoa valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitettävä siirto mahdollistaa maatalouden investointien pysymisen vuoden kaksituhattakahdeksantoista tasolla luonnonvara ja biotalouden edistämiseen esitetään kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa joka on kaksikymmentäkaksi pilkku kuusi miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista varsinaisessa talousarviossa rahoituksen lisäys johtuu pääosin hallitusohjelmaan sisältyvän maankäyttösektorin ilmasto ohjelman toimeenpanosta yhdeksäntoista pilkku kahdeksan miljoonaa euroa vesi ja kalataloushankkeiden tukemiseen valiokunta lisää momentille yhteensä kuusisataakolmekymmentätuhatta euroa josta osoitetaan kolmesataakolmekymmentätuhatta euroa kalatalouden kunnostushankkeisiin ja kolmesataatuhatta euroa ylivieskassa sijaitsevan taanilan alueen tulvavesien hallintaan arvoisa puhemies

tämän lisäksi valiokunta nostaa esiin koirien avulla metsästämisen ja toteaa että sillä on tärkeä rooli suomalaisessa metsästyskulttuurissa ja erityisesti hirvieläinkantojen hallinnassa tätä metsästykseen liittyvää kulttuuria tulee pystyä ylläpitämään ja harjoittamaan myös jatkossa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen esitetään viidenkymmenenkuuden pilkku määrärahaa ja neljänkymmenenneljän miljoonan euron myöntämisvaltuutta jotka vastaavat vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasoa arvoisa puhemies metsäluonnon hoidon edistämiseksi valiokunta pitää oikeansuuntaisena että hallitus korotti momentin miljoonalla eurolla momentille esitetään seitsemän miljoonaa euroa jolla toteutetaan talousmetsiin suunnattavia etelä suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman metson mukaisia luonnonhoidon toimenpiteitä suomen metsäkeskukselle esitetään kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa euroa joka vastaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasoa vuoden kaksituhattakaksikymmentä merkittävin uudistus on nykyistä tarkempaan laserkeilaukseen perustuvan valtakunnallisen metsävaratiedon laatua ja ajantasaisuutta parantavan investointiohjelman käynnistäminen

euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä tästä on tarkoitus tulouttaa valtiolle satakaksikymmentä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi valiokunta korostaa että asetettujen tavoitteiden tulee vastata taloussuhdanteita ja erityisesti metsäteollisuuden suhdannekehitystä arvoisa puhemies valiokunta lisää metsähallituksen momentille yhteensä kolmesataakymmentätuhatta euroa josta osoitetaan satakuusikymmentätuhatta euroa erävalvontaan ja sataviisikymmentätuhatta euroa rokuan ja peuran polun reittien rakenteiden kunnostamiseen

arvoisa herra puhemies kiitoksia maatalousjaoston puheenjohtaja edustaja eestilälle hyvästä puheenvuorosta ja hyvästä työstä sekä koko jaostolle ja valiokunnalle mietinnön osalta joka on aikaan saatu entistä kilpailukykyisempi maa ja elintarviketalous sekä luonnonvarojen kestävä käyttö siinä kaksi painopistealuetta jotka näkyvät erittäin vahvasti maa ja metsätalousministeriön vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetin ja toiminnan painopisteissä kuten valiokunta mietinnössään painottaa maa ja metsätalous turvaa osaltaan suomen huoltovarmuutta kotimainen ruuantuotanto luo kestävän ruokajärjestelmän perustan ja metsien kestävä käyttö on taloutemme kulmakiviä edelleen yhdyn täysin valiokunnan siitä miten merkittävä rooli maa ja metsätaloudella on ratkaisijana ilmastoasioissa riskienhallinta ja panostukset maaperän hyvään kasvukuntoon hiilensidontakykyyn ja vesitalouden hallintaan ovat välttämättömiä samoin valiokunta huomioi sitä että kestävästi tuotetun ruuan kysynnän kasvu on iso mahdollisuus suomelle edellytykset vastata kasvavaan kysyntään tuleekin turvata myös tulevaisuudessa arvoisa puhemies maatalouden kannattavuuteen ja ja investointien turvaamiseksi on tehty tuntuvia panostuksia ensi vuoden budjettiin maatilojen investoinnit turvataan makeran eli kehittämisrahaston lisäpääomituksella kaiken kaikkiaan yhdeksälläkymmenellä pilkku kolmella miljoonalla eurolla porotalouteen siitä menee miljoona miljoona euroa ja hallitusohjelman mukaista lisäpääomitusta ensi vuonna on kolmekymmentäyksi miljoonaa investointiavustusten avulla käynnistetään hankkeita jotka synnyttävät työpaikkoja ja lisäksi korvataan vanhentunutta kapasiteettia parannetaan eläinten ja viljelijöiden hyvinvointia edistetään ympäristön tilaa lisätään uusiutuvaa energiaa ja sen tuotantoa ja kohennetaan kilpailukykyä

euron verran kannattava maatalous säilyttää maatilat elinvoimaisena ja pitää yllä maaseudun työllisyyttä ja ja kotimaista ruuantuotantoa turvaamme maatalouden ympäristötoimet ja kohdennamme tuet aktiiviseen toimintaan maatalouden ympäristökorvausten kahdeksankymmenenkahdeksan miljoonan euron vaje paikataan myös ensi vuonna hallitusohjelman mukaisesti tuemme ympäristö ja ilmastoystävällistä ruuantuotantoa ja lisäämme kotimaisten luomutuotteiden osuutta ruuantuotannossa uusien luomusitoumusten rahoitus vuonna kaksituhattakaksikymmentä turvataan tähän kohdistetaan viiden miljoonan euron osuus tuosta ensi vuoden budjetista samoin kilpailukyvyn vahvistamiseksi myös elintarvikevientiin satsataan puhemies hallitusohjelman painotusten mukaisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja biotaloutta edistetään painotus luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon näkyvät luonnonvara alojen määrärahoissa se luo perustan kilpailukykyiselle uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle liiketoiminnalle sovittaa yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet sekä luo hyvinvointia luonnon virkistyskäytön avulla ympäri maata esimerkiksi tehdään merkittävä kahdenkymmenen miljoonan euron panostus maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaan jolla vahvistetaan hiilinieluja ja vähennetään maakäyttösektorin päästöjä tällä rahoitetaan myös toimia hiilinielun vahvistamiseksi esimerkiksi peltojen hiilinielujen tutkimusta sekä metsien terveyden ja kasvun edistämistä kestävän metsätalouden kemera rahoitus ja sen osa yksityismetsän omistajille on tärkeä ja sitä on tarjolla ensi vuonna viisikymmentäkuusi miljoonaa euroa kannustan kaikkia metsänomistajia hoitamaan taimikon rästit ja metsäteiden korjausvelat kuntoon osana luonnon monimuotoisuuden turvaamista talousarvio suuntaa tukea vaelluskalojen elvyttämishankkeisiin ja vesilinnuille tärkeiden kosteikkojen perustamiseen sekä vieraslajien torjuntaan vaelluskalavesistöjen ohitusratkaisuja vaellusesteiden purkua ja lisääntymisalueiden kunnostusta tuetaan kuudella miljoonalla eurolla valiokunta on pitänyt tätä erittäin tarpeellisena ja lisännyt myös momentin määrärahoja kiitos siitä ensi vuodelle tähän on siis varattu enemmän varoja kuin koskaan aikaisemmin talousarviossa myös lisätään vapaaehtoisen metsien suojeluohjelman metson rahoitusta metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan kautta varat ohjautuvat talousmetsien luonnonhoitohankkeisiin ja määräaikaiseen suojeluun metsähallituksen korjausvelkaa myöskin pienennetään retkeilyalueiden reitistöihin osoitetaan yli miljoona euroa lisää ja jotta me saisimme enemmän kotimaista kalaa lautaselle kalataloutta tuetaan talousarviossa monipuolisella tavalla arvoisa puhemies tähän loppuun haluan mainita että olen kuten valiokunta myös itse hyvin tyytyväinen siitä että maaseudun nuorten yrittäjyyttä tukevan neljä h rahoituksen osuus on jälleen kerran eduskunnan toimesta ja valiokunnan toimesta turvattu kiitoksia täällä on näköjään halua jatkaa debattia kyllä se minulle käy

puhemies iloitsen siitä arvoisa puhemies että meidän metsien merkitys suomen kansantaloudelle aletaan pikkuhiljaa ymmärtämään maataloutta pidän toki tärkeämpänä sen takia koska kolme kertaa päivässä keskimäärin meille nälkä tulee annan ministerille suuret kiitokset siitä että hän on urheasti puolustanut suomalaisen maatalouden oikeutta elää ja tuottaa tässä maassa puhdasta ruokaa ja ennen kaikkea niin että perheviljelyihin perustuva maatalous jaksaa hyvin koska ilman maatiloja meillä ei ole kotimaista elintarviketuotantoa sieltä tulee se tämän kansanterveyden syvä ydinkin kun syömme hyvää puhdasta ruokaa toinen asia on metsien käyttö siitä olen hyvin huolissani että meillä ollaan menossa semmoista kohti että yritetään koko ajan estää metsän käyttöä kaikilla keinoilla lulucfn kautta on tullut rasitteita siihen saammeko me hakata metsiä metsiä toisekseen suojelualueita halutaan koko ajan lisää mutta sitten toisessa lauseessa vaaditaan heti että metsiä on hakattava lisää kun turvekin pitää lopettaa näiden ristiriitaisuuden ratkaiseminen vaatii meiltä yhteistyötä ja toivon että se järki tässä maassa löytyy koska meidän itse on pidettävä huoli tästä pohjoisesta pienestä valtiosta täällä euroopan nurkalla nyt
meni ensimmäinen debattivuoro vahingossa väärän valiokunnan puheenjohtajalle hyvä annetaan vuoro kalmarille maa ja metsätalousvaliokunta

jälleen jälleen australiassa palaa brasiliassa paloi suomen verran metsää venäjällä on palanut muutamana viime vuotena saman verran metsää kuin koko suomen pinta ala mitä enemmän ilmastonmuutos etenee sitä enemmän myös maailman vilja aitat hupenevat juuri tästäkin syystä on nyt ensiarvoisen tärkeää huolehtia meidän omasta huoltovarmuudestamme suomalaisesta ruuantuotannosta ja ja mitä enemmän syömme suomalaista ruokaa sitä vähemmän tarvitsee brasilialaisia metsiä ruuantuotannon tieltä polttaa tahallaan

arvoisa puhemies kiitos ministeri lepälle ja eestilälle hyvästä esityksestä maatalouden yrittäjätulo on laskenut tasaisesti koko kaksituhatta luvun samalla tuottajien neuvotteluasema on heikentynyt vastaavasti suhteessa suuriin kauppaketjuihin kauppa ottaa sen karhunosan alkutuottajalle jää tuotteesta käteen yhä vähemmän jopa neljänkymmenen prosentin tulojen vähennys on tosiasia viime vuosilta ensi vuoden rahoituskehys eun taholta tulee leikkaamaan tukia meillä on eun kanssa yhteinen maatalouspolitiikka tahdomme tai emme tuottajat ovat todella huolissaan tulevaisuudesta ja ja niin pitäisi olla myös hallituksen ja meidän kaikkien kuluttajien olemme tottuneet ja pidämme myös itsestään selvänä että voimme ostaa salmonellavapaata antibioottivapaata tuoretta eläinten hyvinvoinnin huomioon ottavaa suomalaista ruokaa meillä ei leikata sian saparoita ja kanojen nokkia mutta eussa tehdään monin paikoin näin ja

suomen maataloudelle on hyvin tärkeä tämä tuleva eun rahoituskehyskausi kysyisin maatalousministerin kantaa siihen onko suomi riittävän ajoissa ja riittävästi panostanut siihen että näitä yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjä saataisiin muokattua enemmän ympäristö ja lähiruokaperusteisiksi mikä luonnostaan tukisi suomalaista ääriolojen maataloutta verrattuna keski euroopan suuriin tuotantolukuihin minun nähdäkseni on ollut liikaa varovaisuutta uskalleta lähteä uudistamaan vaan pidetään kiinni niistä vanhoista malleista joilla on on tähän saakka turvattu suomen siivua yhteisestä maatalousbudjetista mutta jos me katsomme vähänkin pidemmälle tulevaisuuteen niin se tarkoittaisi juuri näiden ekologisten hiiltä säästävien tuotantotapojen omaksumista ja myöskin tuotantorakenteessa pyrkimystä siihen että myös kulutetaan täällä lähellä ja tehdään kaikin tavoin kestävää maataloutta

arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä hieman samaa asiaa te olette ollut kiireinen koska suomi on ollut eu puheenjohtajamaa ja teillä on on ollut keskeinen rooli näissä maatalousneuvotteluissa ja varmaan myös rahoituskehysneuvotteluissa miltä teistä nyt näyttää kun komissiohan esitti aika rajuja leikkauksia nimenomaan tähän maaseudun kehittämiseen mikä on suomen nettosaannin kannalta ollut juuri se kaikkein merkittävin osa tätä tukipakettia esitti tietyn luvun taisi olla yksi pilkku nolla seitsemän ja komissio ja parlamentti olivat vähän eri mieltä miten te luulette että siinä käy ja kuinka paljon tämä kokonaisrahoitustaso tulee vaikuttamaan siihen kuinka paljon meille tulee ikään kuin takkiin varsinkin tässä maaseudun kehittämisessä mitkä mahdollisuudet meillä on kansallisesti kuroa umpeen se putoama mikä tässä tulee eun kautta näihin tukiin voisitteko hieman avata tätä miltä se teidän silmiinne näyttää lopuksi haluan kiittää ministeriä yhteistyöstä teillä on ollut kiireinen vuosi nyt ilmeisesti hieman sentään helpottaa ja minä toivon että sekä jaosto että valiokunta että ministeri jatkavat asiakysymyksissä hyvää yhteistyötä kiitoksia
arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiinnittää huomiota tämänpäiväiseen kohon päätökseen siitä että finnpulpin tehdas kuopioon ei saanut lupaa koska se likaisi liikaa lisää kallavettä tämä herättää mielenkiintoisen ajatuksen siitä onko edellytys sille että voidaan uusia metsäteollisuuden tehtaita suomeen perustaa se että vähennetään maataloudesta ja metsätaloudesta

puhemies olen iloinen siitä miten moni kollega on ottanut ilmastonmuutoksen ja ilmastoasiat esille ja pidän hyvin tärkeänä sitä että budjetissa on myöskin maatalouden ilmastovaikutusten parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen tärkeitä määrärahoja yli puolet maatalouden ilmastopäästöistähän tulee turvepeltojen maaperästä ja panostukset biokaasun tuotantoon ovat tässä tärkeitä
arvoisa herra puhemies metsäalan toimijat arvioivat eu komission green dealin jälkeen että metsien talouskäyttö jää eun uudessa ilmasto ja ympäristösovussa monimuotoisuustavoitteiden varjoon uudessa lulucf laskelmassa suomen metsien laskennallinen hakkuukertymä putoaa nyt miljoonasta noin seitsemäänkymmeneenseitsemään miljoonaan kuutiometriin jo viime vuonna kuultiin kovaa kritiikkiä seitsemänkymmenenkahdeksan miljoonan kuution hakkuista vaikka niille ei ollut esitetty mitään rajoitteita riskinä on että sama huuto jatkossa toistuu näihin uusiin lulucf lukuihin perustuen arvoisa ministeri pidän tärkeänä että sekä suomessa että eussa pidetään mielessä että hyvää ilmastopolitiikkaa ei ole ilman tervettä taloutta tämä pätee niin maatilatasolla kuin kansantaloudessa vai mitä ministeri sanoo
arvoisa

on erittäin hyvä jatkaa oikeastaan kysyisinkin suuren valiokunnan puheenjohtaja satu hassilta kun te nyt iloitsitte tästä kuopion päätöksestä jossa meni kuitenkin kolmetuhattaneljäsataa työpaikkaa per vuosi ymmärtääkseni niin niin mistäpäin maailmasta löytyy semmoinen esimerkki maa jossa kansalaisten elintaso ja talous eivät ole kunnossa mutta ympäristöasiat on hoidettu hyvin mielelläni kuulisin sellaisen koska näyttää että olette sinnepäin suomea viemässä

nyt eu tasolla näyttää meille on erittäin tärkeää että me saamme sen kakkospilarin rahoituksen varmistettua ja se on myöskin erittäin tärkeää ympäristön kannalta koska totta kai meidän pitää pystyä kaikki tekemään minkä kykenemme mutta samalla myös suomalaisen maatalouden kannattavuuden kannalta tiedän että te olette tehnyt paljon tähän asiaan töitä miltä tällä hetkellä näyttää

miettiä se millä tavalla voimme myöskin hajakuormitusta vähentää tehokkaammin kuin tähän asti on tehty

arvoisa herra puhemies ministeri leppä puhui kalataloudesta kysynkin merimetso on puhuttanut pitkään koko rannikkoseutua merimetsopareja oli vuonna yhdeksäntoista laskennassa kaksikymmentäviisituhattaseitsemänsataa kappaletta jolloin pesiviä lintuja oli viisikymmentätuhattaneljäsataa kun huomioidaan että yksi pesä tuottaa reilut kaksi poikasta ja huomioidaan vielä nuoret pesimättömät linnut niin loppukesästä lintuja oli yli pitkin rannikkoa ylisuureksi kasvanut merimetsokanta aiheuttaa vakavaa haittaa kalakannoille saaristoluonnolle asukkaille yrittäjille vapaa ajankalastukselle ja niin edelleen erityistapaus on rauman satama ja viereinen merimetsokolonia siellä sataman laajentuminen on uhattuna merimetson takia rakentamiselle ei ole poikkeusperustetta nykyisessä lainsäädännössä

aikooko hallitus edistää merimetsokannan rajoittamista joko metsästämällä tai poikkeuslupaperusteisesti sekä siirtämistä pois direktiivistä

arvoisa puhemies kiitokset ministerille ja hallitukselle näistä maatalouden lisäyksistä me tiedämme nämä maatalouden kannattavuuden haasteet ne ovat todelliset ja siksi on tärkeää tarkastella maatalousyrittäjien toimeentuloa tulevaisuudessa mutta nostaisin yhden asian asian esille lähiruuan ja ja sen käytön lisäämisen hallitusohjelmassakin korostetaan kalan käytön lisäämistä ja nyt meillä tulee norjasta paljon niin sanottua kassilohta mitenkä ministeri näkee tämän mahdollisuuden että voitaisiin myös kalankasvatustoimin suomessa lisätä kalankasvatusta ja sitä myöten myös sen käyttöä koska on kumminkin nähtävissä että

kyllähän viljelijä haluaa kahta asiaa maauskoa ja tulevaisuudenuskoa ja jotta näitä uskoja voi sydämessä ja tekemisessä olla niin pitää olla kannattavaa tuotantoa että yksinkertaisesti sitä sitä hyvää työtä pystyy tekemään sen takia olen erittäin iloinen siitä että

saatu määrärahat tässä budjetissa mutta myös siitä että katsotaan sinne tulevaisuuteen ja pääomitetaan makeraa maatilatalouden kehittämisrahastoa sillä investoiva maatalous pärjää se on meille huoltovarmuuskysymys se on kannattavuuskysymys se on eläinten hyvinvointikysymys ja se on kaiken kaikkiaan tulevaisuuskysymys meillä

tehnyt hyvää työtä siinä meillä on paljon tekemistä markkinoilla siinä että se tuotteesta saatava hinta saadaan kohdalleen mutta mikä on investointien merkitys ja mikä on tulevaisuudennäkemys erityisesti siinä että nuoret lähtevät yrittämään maatalouteen koska uusia nuoria

puhemies onnittelut ministeri lepälle että voitte jatkaa edelleen tässä tärkeässä tehtävässänne teillä on kokemus ja jatkuvuus juuri nyt kun nämä tilanteet ovat näin hankalat kuin meillä ovat ja sitten kun meidän hallituspohja muuttui tällaiseksi punavihreäksi niin nämä tietyt paineet varmasti kasvavat voimakkaasti voimia siihen taisteluun maatalouden ja metsätalouden ja suomalaisen teollisuuden puolesta ihan lyhyesti kysyisin tästä tästä ajankohtaisesta asiasta eli kuopion hankkeesta suhteessa äänekosken hankkeeseen äänekosken tehdas sai suurin piirtein kuusi vuotta sitten luvat ympäristöluvan ja ja se sujui erittäin hyvin eikä minkäänlaisia ongelmia ole keski suomessa tältä osin oletteko nyt vertaillut tai aiotteko vertailla minkälaiset tekijät ratkaisivat sitten lopulta sen että äänekoskella kaikki luvat tulivat ja sujuivat mutta kuopiossa tämä kohtasi tällaisen tyrmäyksen mikä on todella valitettavaa en arvostele korkeinta hallinto oikeutta mutta olen huolissani tästä kuitenkin

puhemies toivottavasti edustaja hassin linjauksilla ei ei hallitus etene ja ole tekemässä suomesta suurta ulkomuseota siltähän se kuulostaa mutta itse tähän maa ja metsätalousministeriön osioon täytyy myöntää että rinteen ja marinin hallituksen ohjelmassa on monia hyviä linjauksia maa ja metsätaloutta koskien tavoitteena tulee olla maatalouden ja maaseudun elinkeinojen edellytysten turvaaminen tilanne on siltä osin akuutti että perusteettomia väitteitä esimerkiksi maa ja metsätalouden ilmastovaikutuksista liikkuu suomessa runsaasti niitä liikkuu tässä salissakin kokoomus tulee tarkasti seuraamaan toteuttaako hallitus tältä osin omaa ohjelmaansa nämä eun rahoituskehysneuvottelut tulivat tulivat jo tuossa esille ne ovat meidän kannalta kohtalon kysymyksiä varmistaisin myös sen että tulee vastaus ei nyt maalailla mitään ikäviä näkymiä mutta aikooko hallitus ohjelmansa mukaisesti tarvittaessa täysin kompensoida

puhemies näin joulun alla ja ehkä jo tähän aikaan illasta ruoka on monen mielessä lihoineen kaloineen ja kasviksineen ruoka on erittäin tärkeä asia meidän on pidettävä huolta huoltovarmuudesta ja suomalaisen ruuan tuottajien tulevaisuudesta ja toimintamahdollisuuksista ja niin kuin täällä on jo monessa puheenvuorossa kantaa otettu tilojen kannattavuudesta niin kuin tässä edustaja savolakin kertoi siitä että viljelijä ja tuottaja haluavat sitä kannattavuutta eli se on erittäin tärkeää jotta sitten tällainen tavallinen kuluttaja pystyy tekemään valintoja meillä on todella monenlaisia merkintöjä tuotteissa on erilaisia suomen lippuja jos jonkinlaisia jotka eivät todellisuudessa kerro sitä että pystyisit sen valinnan kuluttajana tekemään niin että varmasti ostat suomalaista kysyisinkin ministeriltä miten voimme tehdä näitä merkintöjä

arvoisa herra puhemies on hyvä jatkaa tästä juuri mihinkä päästiin eli kinkusta karitsaan uuteen seelantiin ja sitä kautta suomen lippuun olen tehnyt toimenpidealoitteen jossa toivoisin että hallitus ryhtyy toimiin yhdessä elinkeinoministeriön kanssa että suomen lipun varjolla ei voi myydä ulkolaista lihaa meillä pitää olla tahtotila siitä että kuluttajaa ei voi hämätä sen takia kysynkin ministeriltä mihinkä toimiin aiotte ryhtyä olemme varmasti tästä asiasta yhtä mieltä että ei voi suomalaistaa tai kansallistaa elintarvikkeita niin että harhautetaan kuluttajaa toisena asiana kysyn nopeasti ministeriltä kuinka

vajaakäyttöisten peltojen metsittämisprosessi joka on hallitusohjelmassa

se ohjelmakauden vaihto sujuu sujuvasti että ei tule oikeusturvaongelmia viljelijöitten suunnalta ja että on myös riittävästi hallinnolle suotu rahaa ja resursseja

arvoisa puhemies olisin kysynyt siitä että vaikka ministeri kehui suomen eläinsuojelulakia niin eläinten hyvinvointilakia on nyt valmisteltu kuin iisakinkirkkoa se valitettavasti ympättiin viime kaudella siihen sote uudistukseen ja se kaatui kerroitte että se olisi tulossa ehkä ensi vuonna ihan aidosti mikä siellä maksaa kyllä meillä eläintenpidossa erityisesti valvonnassa ja eläintenpitokielloissa on vakavia ongelmia ja eläimet eläimet tarvitsevat tarvitsevat parempaa lainsäädäntöä

konkreettistakin tulossa euroopan maista kuulee hyvin ikäviäkin tarinoita eläinten kohtelusta sitten olisin viimeisenä ehdottanut ehdotin tätä jo viime vuonna eikä tämä maksaisi mitään että jospa me ilmoittaisimme että suomenhevonen on suomen itsenäisyyden juhlahevonen

arvoisa herra puhemies edustaja meri käytti hyvän puheenvuoron syksyllä julkaistiin ruokaviraston eläinten hyvinvoinnin valvontaraportti ja se on ollut erittäin karua luettavaa raportin mukaanhan lemmikkieläinten huonoon kohteluun liittyvien eläinsuojelukäyntien määrä on kasvanut ja eläinten kaltoinkohtelu on muutenkin raaistunut

onko uusi hallitus esimerkiksi valmis siirtämään turkistarhauksen lopullisesti historiaan ja koventamaan eläinsuojelurikoksista saatavia tuomioita
arvoisa puhemies alkuun täytyy ihmetellä tätä kokoomuksen tahtoa jotenkin luopua vesipuitedirektiivistä kyseessähän on nimenomaan koko eun alueella parantaa tai itse asiassa tarkoitus taitaa olla olla heikentämättä eun alueella vesistöjen tilaa eli juuri sillä talousalueella jossa me kilpailemme teollisuudenkin kanssa tämä on tämä on sitova lainsäädäntö sillä alueella

ruokaan liittyvä tieto on meillä lisääntynyt paljon niin eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta kuin ympäristö ja ilmastovaikutusten näkökulmasta ja ihmiset haluavat tehdä yhä kestävämpiä valintoja uskon että suomalaiselle ruoalle voi olla jopa suurempi tarve myös ulkomailla ilmastonmuutoksen edetessä ja meidän kannattaa pitää meidän maatalous siinä mielessä myös ympäristön kannalta kilpailukykyisenä kysyisin ministeriltä miten näette että kuluttajille voitaisiin nykyistä paremmin viestiä ruuan ympäristövaikutuksista

erinomainen mutta markkinat eivät vieläkään toimi kunnolla tuoreen elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan päätöksen mukaan yksi nimeltä mainitsematon kauppaketju peruu vihannestilauksia käytännössä kurkku tomaatti ja salaattitilauksia alle kolmenkymmenen päivän varoitusajalla tämä ilmeisesti johtuu keskusliikkeen niin sanotusta pakkojaosta lautakunta suosittaa että kauppa ottaisi heikomman osapuolen paremmin huomioon lautakunta katsoo ettei kauppa saisi peruuttaa tilausta alle kolmenkymmenen päivän varoitusajalla myöskään eun hyvän kauppatavan direktiivi ei tätä mutta sitä ei ole vielä saatettu suomessa voimaan kysyn ministeriltä mihin toimenpiteisiin asiassa aiotaan ryhtyä
arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtaja otti hyvin esille tämän hälyttävän globaalin tilanteen ilmastonmuutoksen suhteen ilmastonmuutoshan vaikuttaa kahtaalta kun puhutaan ruokajärjestelmästä eli se toisaalta vaikuttaa meidän tuotanto olosuhteisiimme mutta se vaikuttaa myös ruuan kulutukseen koska se asettaa ne raamit että minkälainen on kestävä kestävä ruokavalio maa ja metsätalousministeriön tehtävä on on luoda tämä kestävä ruokajärjestelmä kestävä ruokajärjestelmä on sellainen joka ottaa huomioon niin eläinten oikeudet niin ympäristökysymykset niin ihmisten hyvinvoinnin ja tuottajien toimeentulon kuin ruokaturvankin ja nämä tavoitteet ovat yhteensovitettavissa nythän meillä jo yk ja ipcc ja ja kaikki kaikki kansainväliset tahot peräänkuuluttavat sitä että ruokajärjestelmän on muututtava

vastaamaan arvoisa puhemies ensinnäkin kiitokset hallitukselle tästä maatalouden kehittämisrahaston pääomittamisesta sekä luonnonhaitta ja ympäristökorvauksen vajeitten täyttämisestä se on näille meille käytännön viljelijöille äärimmäisen tärkeä viesti siitä että hallitus haluaa pitkäjänteisesti olla tukemassa myös maataloustuotantoa ja antaa siihen omat omat tukensa

kun ensin tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan maa ja metsätalous kuitenkin on ratkaisu tälle ilmastonmuutokselle joka tapauksessa sitten arvoisa puhemies kaksi kysymystä ministerille ensinnä liittyen biokaasuun mitä mahdollisuuksia biokaasuohjelma tuo maatilojen kannattavuuteen kiertotalouden myötä ja sitten tärkeämpi tulevaisuuden kysymys mitä haluatte sanoa tilanpitoa harkitsevalle nuorelle tuottajalle

arvoisa puhemies kiitoksia erinomaisista puheenvuoroista ja myöskin hyvistä kysymyksistä ja evästyksistä niitä tuli molempia tässä myöskin lähden liikkeelle tutkimuksesta niin kuin valiokunta on myöskin mietinnössään linjannut tutkimuksella on täysin ratkaiseva rooli siinä miten meidän kilpailukykymme säilyy miten me pystymme ottamaan ilmasto ja ympäristötoimet huomioon ja miten me pystymme ottamaan eläinten hyvinvointiasiat huomioon entistä paremmin samalla se vastaa myöskin siihen kysymykseen mihin erittäin moni teistä otti kantaa miten me pystymme erottamaan suomalaisen tuotannon meille tänne tuoduista elintarvikkeista sen vuoksi me tarvitsemme tutkittua tietoa enemmän ja se ongelma mikä meillä on on se että me tiedämme paljon enemmän siitä mitä maan päällä tapahtuu kuin siitä mitä maan alla tapahtuu tämä on ratkaisevaa sille hiilen näkökulmasta tapahtuvalle debatoinnille mitä myöskin meidän yhteiskunnassa käydään siksi tähän pitää löytyä lisää varoja ja siihen on varoja lisää lisää myöskin tullut metsien kestävä käyttö ja siihen uudet tuotteet uudet investoinnit ovat meille täysin välttämättömiä molemmat meillä on erilaisia laskelmia on lulucf laskelmia ja on muita vertailulaskelmia joita meillä täällä on tehty no lulucf perustuu lulucf asetukseen jonka pohjalta ne laskelmat pitää tehdä ja kun katsotaan niitä vertailutasoja ja verrataan vaikkapa ruotsiin niin meillä on suurin piirtein samanlaiset metsät mutta vertailutaso on aivan eri kohdalla tämän tämän vuoksi lulucf ei kerro sitä kokonaiskestävyyttä läheskään semmoisella tarkkuudella mitä sen pitää kertoa jotta me saamme kuvan siitä mikä on meidän metsiemme kestävä hakkuu ja käyttötilanne edelleen viime vuonna meillä oli ennätyshakkuut ja metsät kasvoivat kolmekymmentä miljoonaa kuutiota enemmän kuin mitä niitä hakattiin käytettiin tämä on se linja ja tänä vuonna tuo käyttöaste tulee todennäköisesti olemaan aika paljon alhaisempi viime vuonna oli eli kyllä me kestäviä olemme

metsäteollisuuden uudet investoinnit on välttämätöntä että me saamme uusia investointeja sekä ympäristön kannalta vesistöjen kannalta ilmaston kannalta että niiden uusien tuotteiden saamisen kannalta

huomattavan paljon kuin tällä hetkellä olevat ja olen varma että näitä investointeja tullaan suomessa näkemään nyt meillä on tällainen vaihe tässä tässä minkä finnpulpin osalta olemme tänään julkisesti saaneet tietää mutta varmasti näitä investointeja tulee niitä on välttämätöntä tulla tai muuten meillä ilman muuta kilpailukyky heikkenee ja samaten ne myönteiset ympäristövaikutukset jäävät saamatta sitten täällä moni kysyi tästä mff tilanteesta elikkä minkälainen tulee olemaan maatalouden rahoitus ja maaseudun kehittämisen rahoitus uudella ohjelmakaudella suomi on ajanut sitä linjaa niin kuin täällä esille tuli maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoituspotti on samansuuruinen kuin tällä kuluvalla ohjelmakaudella se on hyvä tavoite sen vuoksi en ymmärrä niitä puheenvuoroja että sanotaan että maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitus on jotenkin vanhanaikaista kun näiltä tahoilta vaaditaan uusia toimia ilmaston ja ympäristön näkökulmasta kestävyyden näkökulmasta eivät ne ole vanhanaikaisia vaan ne ovat uudenlaisia toimia ei voi olla niin että vaaditaan jotakin uutta ja sitten samalla sanotaan että maksetaan vähemmän näin ei voi olla siksi suomi on vahvasti ajanut tätä linjaa myöskin eussa ja sen vuoksi se kirjaus tuolla hallitusohjelmassa on sana on merkityksellinen mikä hallitusohjelmassa on myöskin myöskin tältä osin osin toivotaan että niin niin tapahtuu että sieltä riittävä rahoituspotti

ja

koskeva pääluokka kahdennenkymmenennenviidennen pääluokan yleiskeskusteluun varataan tässä yhteydessä neljäkymmentäviisi minuuttia

arvoisa puhemies valiokunta toteaa että talousarvioesitykseen sisältyy oikeusministeriön hallinnonalalla useita myönteisiä ja tärkeitä määrärahalisäyksiä ja ne parantavat hallinnonalan toimintaedellytyksiä niistä voisi nostaa esiin rikosvastuun toteutumisen parantamisen ja rikosprosessin käsittelyaikojen lyhentämisen johon on ehdotettu viiden pilkku kahden

määrärahaa joka osoitetaan väkivalta ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja nuorten rikoksentekijöiden auttamiseen tässä tavoitteena on tietenkin se että pystyisimme uusintarikollisuutta ehkäisemään valiokunnassa keskusteltiin paljon ja mietintöönkin todettiin se että sinänsä nämä lisäraharesurssit tulevat tarpeeseen ja ne ensi vuotta helpottavat mutta kun täällä pohjalla on nämä säästöt miljardin säästöt niin nämä lisärahat ikään kuin ensi vuonna korvaavat näitä säästöjä mutta sitten tulevina vuosina elämmekin vähän riskipitoisemmissa tilanteissa joissa monessa kohtaa rahoitus menee alaspäin

se tietysti tarkoittaa sitä että tulee enemmän keissejä myös prosesseihin ja kun oikeusministeriön hallinnonalan resurssit pitkällä aikavälillä menevät alaspäin niin siitä saattaa syntyä pullonkauloja ei ole tavallaan järkevää tässä kokonaisuudessa nostaa vain yhtä rahoitusosuutta jos sitten se loppupää jää ikään kuin hoitamatta

naisiin kohdistuvan väkivallan raportoinnin valmistelu mihin itse asiassa ministeri taisi tuossa kyselytunnillakin viitata ja ihmisoikeuksien raportointiin ja ongelmiin puuttumiseen sadantuhannen euron lisärahoitus myös tietosuojavaltuutetun resursseja lisätään sitä pidettiin hyvänä asiana koska tietosuojavaltuutetun toiminta on muuttunut hänelle on tullut lisää tehtäviä

ja sitä pitää seurata koska me emme itse asiassa tiedä millaiseksi tämä tiedusteluvaltuutetun toiminta tulee ja valiokuntakin on eduskunnassa uusi valiokunta on myös tyytyväinen siitä että talousarvioesityksessä on varauduttu varauduttu vanhusasiavaltuutetun tehtävän rahoittamiseen ja toimiston perustamiseen no sitten on oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot on tehty vuotuinen tasokorotus ja siellä on myös paikattu näitä rahatarpeita tilapäisin toimin määräraha näyttäisi nyt olevan kohtalaisen hyvä mutta se alenee myös kehyskauden loppuun mennessä ja sieltä nousee esiin huoli valiokunta piti tärkeänä että lainvalmisteluvaiheessa arvioidaan huolellisesti ne kustannukset joita muutoksista tulee kun oikeusrekisterikeskus tulee sen pitää toimia ajantasaisesti ja luotettavasti avustusmäärärahoissa valiokunta lisäsi momentille neljäsataatuhatta euroa lähisuhdeväkivallan ehkäisyä edistäville järjestöille sitten talousarviota täydentävässä esityksessä rauhanjärjestöille tuli kaksisataatuhatta lisää ja valiokunta lisäsi sen myös käyttösuunnitelmaan lisäksi valiokunta pitää tärkeänä sitä että pakolaisneuvonnan määrärahat turvataan ja tilanteeseen on ponsikin sitten tuomioistuimet ja oikeusapu tällä hallinnonalalla siis lisätään viisi pilkku kaksi miljoonaa rahoitusta ja siitä siitä kiitos hallituksen valmistelulle mutta täällä kuten tuossa aikaisemmin sanoin on se tulevaisuuden ongelma joka nousee esiin aika kuluu niin että koetan muutamia tärkeimpiä täältä nappasta

ylivelkaantumisen vähentäminen on myös merkittävä rahoitus ja sitä määrärahaa korotetaan kahdella pilkku yhdeksällä miljoonalla tästä valiokunta oli tyytyväinen ja piti sitä perusteltuna sitten ehkä syyttäjälaitoksen toimintamenot on syytä syytä mainita syyttäjälaitoksen resursseja vahvistetaan kaksi pilkku neljä miljoonaa euroa mutta siellä tilanne on on ollut se että on on ollut siirtyviä määrärahoja joita on voitu käyttää henkilöstöön ja vaikka sinne tulee lisärahoitusta niin näyttää siltä että syyttäjien määrä

että kaksituhattakaksikymmentä lisätalousarviossa otetaan huomioon syyttäjälaitoksen toimintaan tarvittavat lisäresurssit

värderade talman arvoisa puhemies haluan kiittää valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostoa sekä lakivaliokuntaa oikeusministeriön hallinnonalan talousarvioesitystä koskevasta perusteellisesta työstänne oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja ehdotetaan yhdeksänsataakuusikymmentäkaksi miljoonaa euroa ja kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon hallinnonalan määrärahataso on kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna tämä on hyvin tärkeää ja vihdoin kehitys on oikeansuuntainen meillä ei ole enää varaa säästää oikeusvaltion perustoiminnoista suomi on turvallinen vakaa vapaa ja ihmisten perusoikeuksia suojeleva maa minkä säilyttämisessä riippumattoman oikeuslaitoksen oikeuslaitoksen merkitys on keskeinen meidän on huolehdittava turvallisuudesta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta ja tämä edellyttää esimerkiksi riittäviä voimavaroja oikeuslaitokselle hallituksen

eli käräjäoikeuksissa tullaan myös uudistamaan laitteistoa niin että käräjäoikeuksissa pystytään tallentamaan kaikki siellä esitetyt lausunnot ja näin ollen voidaan myös rikosuhrin asemaa helpottaa kun ei tarvitse enää toistamiseen sanoa samaa mitä käräjäoikeudessa on kertonut ylivelkaantuminen on kasvava ja hälyttävä yhteiskunnallinen ongelma yhä useammalla on yhä suurempia velkaongelmia tähän etsitään ratkaisuja useilla keinoilla tarvitsemme esimerkiksi lainsäädäntömuutoksia positiivista luottorekisteriä sekä muita lisäpanostuksia tavoitteena on edistää eri viranomaisten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä siten että kansalainen saa nykyistä kattavammin ohjausta ja yksilöllistä apua oman taloutensa hoitamiseen ennalta ehkäisevään talousneuvontaan kohdistetaan oikeusapu ja edunvalvontapiireille melkein miljoonan euron lisämääräraha joka hallituskauden puolivälissä kasvaisi miljoonaan euroon vuodessa arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaisesti laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli ilmapiiriä ainakin tämä on se tavoite käytännössä meillä on edelleen ongelmia strategia vastaa kotimaisten kielten keskuksen huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä ja tämän lisäksi laaditaan kielipoliittinen ohjelma jossa otetaan huomioon muut suomessa puhutut kielet erityisesti saamen kielet romanikieli karjalan kieli ja viittomakielet myös tähän on varattu lisämäärärahaa ensi vuonna perustetaan naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja uskon myös että tämän raportoijan tehtävästä tulee tärkeä vahvistus pyrkimyksissämme vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa suomessa

keskustelu jatkuu kiitos mennään debattipuheenvuoroihin arvoisa puhemies kiitän ministeriä ketjuajattelusta eli että kaikille ketjun osapuolille tulee rahaa ja kiitän valtiovarainvaliokuntaa ja jaostoa siitä että olitte lukeneet huolellisesti lakivaliokunnan lausunnon teimme aika paljon töitä sen eteen olisin oikeastaan kysynyt ministeriltä miten te aiotte niin sanotusti taistella tämän jts tavoitteen eli tämän tuottavuustavoitteen puolesta kuten näistä kaikista lausunnoista ja selvityksistä ja kuulemisista ilmenee niin tämä tuottavuustavoite uhkaa uhkaa tätä alaa tuomioistuimia ja syyttäjälaitosta ja koko ketjua siinä mielessä että tämä tavoite karkaa koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi miten te koette että te saisitte sinne loppuvuosille riittävästi riittävästi rahaa ja mitä mitä konkreettista siellä voitaisiin tehdä

ruotsinkielisenä minulla on minulla on ja tulee olla samat oikeudet kuin suomenkielisillä juuri sen takia olen iloinen siitä että tämä hallitus on viestissään selkeä suomi on kaksikielinen maa tämän takia hallitus uudistaa kansalliskielistrategian joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli ilmapiiriä

arvoisa puhemies toivon että me kaikki tässä salissa olemme oikeusvaltion puolustajia ja luotamme suomalaisiin viranomaisiin suomalaiset nimittäin luottavat viranomaisiin poliisi tuomioistuinlaitos ja muut lainsoveltajat nauttivat kansan kansan vankkaa luottamusta ikäväksemme olemme saaneet huomata viime vuosina että tuota luottamusta on pyritty murtamaan myös jopa tässä salissa toimivien puolesta lainsäätäjiltä on kuultu kommentteja viranomaisten ratkaisuista ilman vahvistusta olevia huhupuheita levittämällä on pyritty horjuttamaan luottamusta viranomaisiin ja näin heikentämään suomalaisen yhteiskunnan vakautta yksittäisen kansalaisen uskoa oikeudenmukaisuuteen horjuttavat myös pitkittyvät oikeusprosessit ja kokemus siitä että omaa asiaansa ei saa kohtuullisessa ajassa ratkaistavaksi olemme saaneet useita tuomioita euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta pitkittyneistä oikeudenkäynneistä hallitus on panostamassa rikosvastuun toteutumiseen poliisille ja syyttäjälaitokselle osoitetut lisäresurssit saattavat aiheuttaa ruuhkautumista tuomioistuimiin arvoisa oikeusministeri henriksson mitä hallitus aikoo tehdä jotta ihmisten luottamus viranomaisiin pysyy suomessa vahvana ja että jokainen saa asiansa käsitellyksi viranomaisen toimesta kohtuullisessa ajassa

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta on mietinnössään tehnyt oikeusministeriön talousarvioesitykseen syyttäjien toimintamäärärahoihin lausumaehdotuksen jossa edellytetään että vuoden kaksituhattakaksikymmentä lisätalousarviossa otetaan huomioon syyttäjälaitoksen toimintaan tarvittavat

lisätalousarviossa tulee se mahdollisesti määrällisesti voimaan vain sen mukaisesti miten suurta osaa vuodesta se koskee eli jos se annetaan puoleksi vuodeksi niin se tarkoittaa puolta tästä määrärahasta kysynkin ministeriltä miten tämä asia aiotaan hoitaa ja kuinka pitää huolta syyttäjälaitoksen resurssien riittävyydestä

puhemies on ilo toisaalta katsoa tätä pääluokkaa siltä osin että nyt myönteiset muutokset ja koskevat tätäkin pääluokkaa ja olemme lakivaliokunnassa erittäin tyytyväisiä olleet siihen siihen mutta kuitenkin kokonaisuutta ajatellen mikä tässä esittelyssäkin koko tästä ketjusta pitää huolehtia että jos poliisit syyttäjät ja muut saavat rahaa niin meidän pitää huolehtia että ei synny pullonkauloja vaan että myöskin käräjäoikeuksille ja muille tuomioistuimille on tarpeeksi resursseja nyt niitä ei ole tarpeeksi ja se on myöskin lakivaliokunnassa huomioitu

arvoisa puhemies oikeusvaltio ei ole vain sanoja ja julistuksia vaan se on periaatteiden lisäksi myös ihan käytännön elämää tekoja ja toimintaa tietoa ja turvaa tieto omista oikeuksista on ihan keskeinen osa oikeusvaltiota ja oikeusturvaa ja tietysti kuulua kaikille tämän varmistamisessa valtiovallalla on iso rooli mutta rinnalla tärkeää työtä tekee myös aktiivinen järjestökenttä yksi merkittävä toimija tällä saralla on pakolaisneuvonta jonka toimintaedellytyksistä on kannettu laajasti huolta

rikoksien tutkinta ja koko vyyhti käydään läpi kaikkiin prosesseihin lisätään voimavaroja voimavaroja ja saadaan se prosessi menemään eteenpäin paremmin meillä on hallitusohjelmassa erittäin hyvä kirjaus sitten tästä toisesta tästä uhrin puolesta jäin pohtimaan missähän vaiheessa mennään voidaan ajatella että vähävaraiset saavat oikeusapua eli he saavat taloudellista tukea siihen ja toisaalta sitten rikkailla on paljon parempi mahdollisuus käydä oikeutta koska heillä on enemmän varaa mutta keskituloiset jäävät aina vähän niin kuin nopen osalle heillä pitää todella hyvä varma tapaus olla että he uskaltavat lähteä nostamaan syytettä ja viemään kannetta eteenpäin kirjauksessa on otettu tämä huomioon ja kysyisin nyt ministeriltä millä aikataululla tässä

arvoisa puhemies olisin halunnut kysyä ministeriltä tästä käräjäoikeusuudistuksen jatkosta viime kaudella yhdessä ministerin kanssa olimme huolestuneita sekä kielellisten että alueellisten oikeuksien toteutumisesta nyt nostaisin erityisesti tuon pohjois savon tilanteen esille siellä näitä päätöksiä ei voida enää perustella sen kummemmin terveellä järjellä kuin niillä säästöillä mitä alun perin lähdettiin hakemaan eli kuopion oikeustalon tilanne on se että siellä on sisäilmaongelmia ja sinne eivät mahdu varkauden ja iisalmen käräjäoikeuden kanslioitten lakkautuksesta tulevat henkilöstösiirrot tällä hetkellä väistötilojakin kuopiossa on liian vähän koska siellä on sekä sisäministeriön alaisilla alaisilla toimijoilla tilojen ahtautta tästä päätöksestä että tällä käräjäoikeusuudistuksella oltaisiin siirtämässä siirtämässä näitä henkilöitä sinne kuopioon ei tule säästöjä valtiolle vaan päinvastoin lisää kuluja iisalmessa ollaan valmiita jopa alentamaan niitten tilojen vuokraa jotta käräjäoikeuden kanslia voisi siellä jatkaa tiedän että ministeriin on vedottu iisalmesta ja käsittääkseni myös varkaudesta ja olisin halunnut kuulla

arvoisa herra puhemies lakivaliokunnassa tosiaan teimme huolellista työtä ja myös minun puoleltani kiitos valiokunnan puheenjohtajalle edustaja merelle kiitos myös että ollaan herkällä korvalla kuunneltu ja keskusteltu näistä yhteisistä tarpeista kiinnittäisin nyt huomiota erityisesti oikeuslaitoksen henkilöstön jaksamiseen joka nousi monessa kuulemisessa esille eri hallinnonaloilla tuomioistuinlaitoksen perusrahoitus myös huolestutti se että siihen saataisiin semmoinen kestävä pitkäjänteinen ratkaisu monta vuotta ollaan nyt supistettu oikeuslaitoksen varoja ja resursseja ja ja se johtaa kyllä siihen että että oikeusturvan taso suomessa laskee kysyisinkin oikeusministeriltä onko mahdollisesti tulossa tämmöistä kokonaisarviota ja selvitystä vaikka kymmenen vuoden ajalta miten tämä tilanne on
ministeri henriksson kolme minuuttia paikalta

vapaa valinta

arvoisa puhemies täältä on jotenkin helpompi puhua kiitos ensinnäkin teille kaikille erittäin hyvistä puheenvuoroista aloitan lakivaliokunnan puheenjohtaja leena meren kysymyksellä siitä miten aiomme taistella jotta meillä tulevaisuudessakin olisi riittävästi resursseja koko rikosketjuun siis tuomioistuimille syyttäjille ja vankeinhoitoon sehän on äärimmäisen tärkeätä että samalla kun poliisin resursseja lisätään niin muistetaan että jotta oikeusturva toimisi tarvitaan määrärahoja myös näihin muihin osiin sen takia tämä hallituksen esitys on ilman muuta nyt askel oikeaan suuntaan ja se on parempi esitys kuin moneen vuoteen

kun katsotaan miten muita ministeriöitä kohdellaan niin tässä on nyt tehty niin että ollaan myös hallituksessa ymmärretty että kun puhutaan oikeusministeriön hallinnonalasta puhutaan oikeusvaltion ydintehtävistä niin kuin tässä tuli hyvin esille pääosa kustannuksista menee henkilöstökuluihin ja sen takia tämä jts miljardi ei tule rokottamaan oikeusministeriötä samalla vahvuudella kuin muita tästä yritän itse myös pitää huolta on myös niin että me olemme oikeusministeriössä tavallaan säästäneet rahaa ja saaneet myös näihin siirtyviin määrärahoihin sellaista kertymää että sillä on tarkoitus kustantaa näitä tietojärjestelmähankintoja jos meitä kohtaan kohdistettaisiin samantyyppisiä leikkauksia tämän jts miljardin suhteen niin se tietäisi meille myös vaikeuksia toteuttaa nämä nämä tietotekniikan aipa hankkeet ja muut sen takia tästä tulen olemaan erityisen tarkka tulevissa neuvotteluissa ja toivon toivon että me myös onnistumme saamaan ymmärrystä tähän syyttäjien osalta

on totta että syyttäjillä on hankala tilanne mutta se paranee kuitenkin tämän tämän talousarvion myötä viime vuonna meillä oli viisisataakaksikymmentä syyttäjää ensi vuoden talousarviossa henkilöstön määrä on viisisataakolmekymmentäneljä elikkä neljätoista suurempi mutta on myös niin että syyttäjälaitoksessa ollaan käytetty sellaista

siirtyvää määrärahaa jota ei voida tulevaisuudessa käyttää sen takia henkilöstö on ollut tänä vuonna siellä vähän isompi kuin miltä edellisvuoden budjettikirjassa näyttää tämähän ei ole sellainen linja joka on kestävää haluan myös korostaa että hallitusohjelmassa on sitouduttu oikeusturvaa ja oikeuden toteutumista parantaviin toimenpiteisiin ja tästä tullaan pitämään huolta palaan vielä näihin muihin hyviin kysymyksiin
jatketaan debattia

kaikkein tärkeintä oikeusministeriön hallinnonalalla on tietenkin huolehtia siitä että meillä on riittävät voimavarat kansalaisten laadukkaan ja riittävän oikeusturvan varmistamiseksi sekä poliisi että syyttäjä ja tuomioistuinlaitokset tarvitsevat riittävät määrärahat niin kuin ministeri sanoi tässä ollaan ihan oikeusvaltion ytimessä josta ei ei pidä tinkiä merkittävä osa tuomioistuinten tuomareista ja muusta lainkäyttöhenkilöstöstä on on tällä hetkellä määräaikaisessa virkasuhteessa ja siten riippuvainen määräaikaisesta lisärahoituksesta tämä aiheuttaa siellä jaksamis ja rekrytointiongelmia ja asioiden käsittelyn hidastumista kysyisinkin ministeriltä millä tavoin hallitus aikoo pitää huolen siitä että tuomioistuimissa osaaminen ja hyvinvointi saadaan pidettyä korkealla tasolla näistä haasteista huolimatta lopuksi haluaisin vielä kiittää siitä että olemme saaneet lisäpanoksia muun muassa väkivalta ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn nuorten rikoksentekijöiden auttamiseen ja

arvoisa puhemies tässä on käynyt ilmi sekä sisäministeriön että oikeusministeriön osalta tämä jatkuva gäppi näissä rahoissa kaksi pilkku viisi miljardia vuodessa miljardin budjetista tässä toimintaympäristössä ehkä sitä tulisi pohtia olisin kysynyt ministeriltä oikeastaan kahta asiaa ensimmäinen on nuorten ylivelkaantuminen ja siihen liittyvät keinot se on huolestuttavaa olemassa ja meillä ainakin täällä helsingissä helsingin nuorisovaltuusto toivoisi kovasti tämmöistä taloustaito opetusta onko tämä sellainen mitä hallitus voisi edistää ja ja toinen kysymys liittyy pikavippeihin onko niihin tulossa tulossa jotakin muutosta jotta tämä asia ei pahene sitten toinen kysymys kun budjetin sivulla sataanviiteenkymmeneenviiteen todetaan että monikulttuuristuminen aiheuttaa tuomioistuinten toiminnalle suuria haasteita pakkoavioliittoihin ja kunniaväkivaltaan tulossa jotakin

viime vaalikaudella kovan työn ja sangen suuren yhtenäisyyden vallitessa perustuslakiakin muutettiin kun tehtiin ja saatiin tiedustelulait se oli kova ponnistus siinä on kaksi näkökulmaa toisaalta tarve turvata suomalaisten turvallisuus joka on perustuslaissakin taattu mutta toisella puolella on myös sitten yksityisyydensuoja viestien salaisuus tämäntyyppiset asiat nyt kun nämä tiedustelulait ovat käytössä niin miltä tilanne oikeusministerin näkökulmasta vaikuttaa onko tämä vaativa lakipaketti vastannut teidän näkemyksenne mukaan niihin tarpeisiin onko siellä ilmennyt jotain muutostarpeita tai tarkennustarpeita tällä lyhyellä voimassaoloajalla ja sitten vielä resursseista esimerkiksi helsingin käräjäoikeus käsittelee näitä lupa asioita ovatko resurssit myös sillä puolella riittävät
arvoisa puhemies budjettiesityksessä on todellakin paljon hyvää on hienoa että syyttäjälaitos tuomioistuimet oikeusapu ja rikosseuraamuslaitos saavat lisää rahaa toivottavasti tämä joustavoittaa nyt kaikkia prosesseja olen kuitenkin huolissani ulosoton suojaosasta ulosoton pitkään ollut matalalla tasolla ja olen tehnyt yhdessä kollegani jouni ovaskan kanssa teille kirjallisen kysymyksen tästä ulosoton suojaosan korottamisesta toki sitä nostetaan nytten indeksikorotuksen verran mutta mielestäni suojaosatasoa kannattaisi ihan oikeasti katsoa ylöspäin tiedänkin että hallitusohjelmaan on tämänsuuntaisia kirjauksia tehty ja haluaisinkin kysyä nyt ministeriltä missä vaiheessa tämä uudistus on tulossa käsittelyyn muuten haluan vielä itsekin sanoa että hyvää joulua ja kiitokset meidän valiokunnan puheenjohtajalle ja koko meidän valiokunnan jäsenille meillä on loistava yhteishenki siellä valiokunnassa

arvoisa puhemies syyttäjälaitokselle osoitetut neljän miljoonan euron lisämäärärahat tulevat todellakin tarpeeseen syyttäjälaitokselta saadun selvityksen mukaan valitettavasti panostus on kuitenkin riittämätön miten hallitus aikoo varmistaa että syyttäjälaitoksella on riittävät voimavarat ja mahdollisuus huolehtia henkilöstön jaksamisesta kaikkien säästöpaineiden keskellä

arvoisa puhemies kiitos ministerille esittelystä kuten edustaja semi tässä aiemmin mainitsi niin eräs keskeinen ongelma oikeusturvan toteutumisessa mittaviksi nousevat oikeudenkäyntikulut ja erityisesti riski joutua maksamaan myös vastapuolen kulut jos oikeudenkäynnissä tuomitaan hävinneeksi osapuoleksi näitä ongelmia aiheutuu erityisesti silloin kun vastakkain ovat yksityishenkilö ja suuryritys juristiarmeijoineen oikeudenkäyntikuluja tulisikin kohtuullistaa erityisesti keskituloisten kansalaisten osalta ja mielestäni hallituksen tulee ehdottomasti puuttua tähän asiaan ripeästi suomalaisten oikeusturvan varmistamiseksi arvoisa puhemies toinen tärkeä asia jonka haluan nostaa esiin on se että rikoksista tuomittavien rangaistusten tulee selkeässä yhteydessä tekojen vakavuuteen tämä koskee erityisesti lapsiin kohdistuvia mutta myös muita seksuaali ja väkivaltarikoksia joista annettavat tuomiot ovat mielestäni nykyään varsin lyhyitä kysynkin ministeriltä aikooko hallitus ryhtyä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin seksuaali ja väkivaltarikosten rangaistusten kiristämiseksi ja erityisesti rangaistusasteikon alapään nostamiseksi

arvoisa puhemies itsekin haluaisin oikeusministerille kertoa huolen tuolta pohjois savosta vaikka se nyt oma vaalipiiri onkin niin kyllä täytyy todeta että viime eduskuntakaudella tehtiin kyllä olettamien varassa isoja päätöksiä ja nyt näyttää niin kuin silloin epäiltiin että nämä olettamat olivat vääriä näin se vain on että kuopiossa on edessä poliisi ja oikeustalon iso remontti ei ole päästy vielä sopimuksen kuinka iso mutta jos se toteutetaan niin ne talousluvut millä edellinen eduskunta on tehnyt käräjäoikeusverkoston karsimispäätöksiä ovat todella olleet vääriä sillä totta kai vuokratasot nousevat jos iso remontti joudutaan tekemään

kyse on a taloudesta mutta kyse on myös b siitä pääsevätkö ihmiset oikeuteen ja kuinka pitkä matka tulee ja miten se sitten heijastuu poliisin työhön ja keskeytyykö joskus istuntoja sen takia että ihmisiä ei saada paikalle eli pääsy oikeuteen saattaa olla aivan vaakalaudalla samaan lopputulokseen ovat tulleet itä suomen tutkijatkin

arvoisa puhemies monet esille nostetuista kysymyksistä ovat olleet sellaisia että itsekin niitä pohdin kiitos ministerille hyvistä vastauksista niihin ihmiskaupan tunnistaminen ja ihmiskauppaan puuttuminen on tuotu esiin hallitusohjelmassa monessa kohdassa kyseessä on luonnollisesti poikkihallinnollinen asia mutta oikeusministeriöllä on tässä merkittävä ja ymmärtääkseni myös koordinoiva rooli

että toisaalta myös palvelut ovat kunnossa jotta nämä todella haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset pääsevät varmasti elämässä eteenpäin toisena kysymyksenä tahtoisin lyhyesti kysyä kun hallitusohjelmassa on hyvät kirjaukset siitä miten autetaan seksuaalisen väkivallan ja lähisuhdeväkivallan sekä sukupuolittuneen väkivallan uhreja ja halutaan erityisesti panostaa matalan kynnyksen palveluihin ja niihin on nyt lisää rahaakin laitettu niin mitkä ovat ne sisällölliset askeleet eteenpäin näiden palveluiden ja varsinkin järjestöyhteistyön kehittämisessä

puheenjohtaja viime vuosina euroopassa on hyvin tullut tutuksi se miten on tärkeätä että ei ota itsestään selvänä oikeuslaitoksen toimivuutta ja miten tärkeätä on panostaa siihen ja sen takia on tosi tärkeää että olemme nyt ottaneet ensi askeleita tarpeita tulee varmaan edelleen siihen että turvataan varsinkin alimpien oikeusasteiden toimivuus ja pystytään purkamaan ruuhkia täällä onkin otettu hyvin esille esimerkiksi henkilöstön jaksaminen ja siitäkin kannan tosi paljon huolta on myös uudentyyppistä maalittamista joka kohdistuu henkilöstöön ja niin edelleen ja joka rasittaa heitä valiokunta on nostanut esille ja myöskin hallitus esille rikosprosessin käsittelyaikojen lyhentämisen haluaisin kiinnittää huomion myöskin siviilipuoleen esimerkiksi esimerkiksi lapsia koskevien siviilipuolen prosessien lyhentämiseen joka varmasti olisi todella todella tärkeä saada onko siinä nähtävissä että voidaan tehdä jotain erityistä sen lisäksi kiinnittäisin myöskin huomiota kielellisten oikeuksien toteutumiseen onko kielistrategiassa siihen tulossa

arvoisa puhemies vaalan kunnassa sijaitsevan pelson vankilan osalta on varmaan toistakymmentä vuotta väännetty peistä että säilyykö se siellä vai poistuuko se nyt näyttää siltä että se olisi mahdollista säilyttää ja siellä rakentaminen alkaisi tai onko jo alkanut tätä kysyisin ministeriltä missä tilanteessa pelson vankila on

on ottaa käyttöön positiivinen luottorekisteri ja kysyisin ministeriltä voitaisiinko tässä samassa yhteydessä samaan järjestelmään integroida myös maksuton luottokieltojärjestelmä identiteettivarkauksien ehkäisemiseksi

puhemies myöskin minun kysymykseni liittyy tähän pikavippiasiaan ja ennen kaikkea niitten ennalta ehkäisyyn edellinen eduskunta teki hyvin laajalla enemmistöllä lakialoitteen jossa pikavippien markkinointi kiellettäisiin kuten on tehty hollannissa jossa paikallinen finanssivalvonta sitä valvoo ja järjestelmä on toiminut hyvin vaikka me olemme nyt saaneet pikavippeihin jo korkokattoa ja muuta hillintää edelleen tämä on iso ongelma ja nimenomaan se on iso ongelma että sen ensimmäisen

asia on on nyt ollut siellä oikeusministeriössä varmaan jo reilun vuoden

asia nyt etenemässä vai vai lähdetäänkö keräämään uutta aloitetta että myöskin tästä eduskunnasta löytyisi enemmistö asian taakse
sitten vielä kaksi debattipuheenvuoroa

arvoisa herra puhemies on hyvä että päästään tähän samaan yhteyteen kysyn myös vieläkö meidän tarvitsee kerätä yli sata nimeä viime eduskuntakaudella yli oppositio ja hallituspuoluerajojen kerättiin satakolmekymmentäkahdeksan nimeä että maksuhäiriömerkintä poistuisi nopeammin kuin siinä kahdessa vuodessa tiedän että hallitusohjelmassa on erittäin hyvät kirjaukset tältä osin ja sen pitäisi edetä mutta minun pelkoni on nyt se että siihen samaan yhteyteen yhdistetään positiivinen luottorekisteri ja sitten menee edustaja satosen hyvä aloite vielä siihen samaan nippuun ja me tukehdumme niin että ministeriössä ei kyetäkään tätä koko lakipakettia viemään eteenpäin yli kahdeksansataaseitsemänkymmentätuhatta kansalaista oli välillisesti tässä lakialoitteessa takana ja toivon todellakin että ministeri ottaa tämän vakavasti ja erottaa sen koko paketista että me voimme saman tien pelastaa ne ihmiset jotka ovat velkansa maksaneet

arvoisa puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua itse kiinnittäisin huomiota siihen että nyt tulee tämä rahoitus tähän naisiin kohdistuvan väkivallan raportoinnin valmisteluun ja sitten samanaikaisesti jaosto itse asiassa päätti lisätä

torjuttaisiin ja tämä elin yhteensovittaisi tätä toimintaa ja huolehtisi täytäntöönpanosta seurannasta ja arvioinnista niin kun tämä yhteensovittamiselin ei ollut ministeriön esityksestä niin vain halusin sen tässä nostaa esiin jotta se huolella valmisteltaisiin sillä tavalla että nämä eri resurssit jotka nyt ovat tulleet tavallaan samaan tarkoitukseen

toteutumassa nyt on on aika tehdä uusi kansalliskielistrategia edellinen tehtiin vuonna kaksituhattakaksitoista ja tässä on kyse siitä että jokaisen suomalaisen äidinkielestään riippumatta pitäisi saada palveluja omalla äidinkielellään ja viranomaisten pitää miettiä millä tavalla tämä pystytään toteuttamaan käytännössä paremmin kuin tänä päivänä sitten on tullut monta kysymystä ylivelkaantumisesta

talous ja velkaneuvontahan on siirtynyt kunnilta oikeusaputoimistojen oikeusaputoimistojen tehtäväksi ja nyt ollaan kysytty ja koottu asiakkaitten kokemuksia palveluista ennen uudistusta ja on myös arvioitu kehittämiskohteita johtopäätöksiä on ollut muun muassa että palveluun pääsyä on nopeutettava tietoa talous ja velkaneuvontapalveluista on jaettava monikanavaisesti sähköiset asiointitavat pitää saada vaihtoehdoiksi perinteisten asiointitapojen rinnalle ja talous ja velkaneuvojille pitää saada myös

puhemies valtaosassa euroopan unionin jäsenvaltioita koirien rekisteröinti on pakollista koira ja kissarekisterin perustaminen ja koirien ja kissojen tunnistusmerkinnän säätäminen pakollisiksi ovat keinoja joilla edistetään koirien ja kissojen terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistään eläinten laiminlyöntiä laitonta maahantuontia ja pentutehtailua lakisääteinen tunnistusmerkintä ja yhtenäinen rekisteri antavat viranomaisille nykyistä tehokkaampia työkaluja puuttua ongelmiin joita aiheutuu pentutehtailusta sekä rajat ylittävästä laillisesta ja laittomasta eläinkaupasta eläinten hyvinvoinnin vakavien laiminlyöntien lisäksi kyse on mittavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta joka kerää toiminnallaan huomattavia voittoja rinteen ja nykyisin marinin todetaan seuraavaa kehitetään eläinkaupan säätelyä erityisesti verkossa tapahtuvan eläinkaupan osalta ja huolehditaan koirien ja kissojen tunnistusmerkinnöistä ja rekisteristä budjetissa on varattu tälle rahaa seitsemänsataaseitsemänkymmentäviisituhatta mutta se on käytännössä riittämätöntä koska se sisältää myös eläintautien torjunnan sitä edistävän tiedotuksen koulutuksen ja varautumisen sen takia teinkin talousarvioaloitteen kissa ja koirarekisterin perustamisesta mutta valitettavasti se ei mennyt täällä salissa läpi hallituksen sitä vastustaessa eläinten hyvinvointilaki olisi myös tärkeä saada eduskuntaan sehän oli varsin pitkällä jo edellisellä hallituskaudella mutta raukesi sitten tai sitä ei ehditty tänne tuoda kun kun hallitus siinä kaatui eläinsuojelun tilanne on suomessa kansainvälisesti tietenkin suhteellisen hyvällä tasolla mutta meillä on edelleenkin paljon siinä tehtävää esimerkiksi

valvonta ja niistä seuraavat rangaistukset ovat jääneet jälkeen ja rangaistukset ovat turhan lieviä samoin

se on myöskin nykyaikana sille ei ole enää sellaista tarvetta koska meillä on hyvin vaatteita siihen tarkoitukseen eli myös turkistarhauksesta luopumista luopumista toivoisi jollakin aikavälillä

arvoisa puhemies käytän vielä tilaisuuden hyväksi tässä kun en edellisessä puheenvuorossani ehtinyt sanoa että kiitän lakivaliokuntaa hyvästä yhteistyöstä ja ministeri henrikssonia ja toivotan kaikille hyvää joulua mutta tähän maa ja metsätalousministeriön aiheeseen tuossa ministeri lepältä kyselin asioita mutta en vastauksia näihin kysymyksiini ihan ehtinyt saada kun ministerillä oli todella paljon vastattavaa yksi asia tietysti oli eläinten hyvinvointilaki tuossa edustaja laiho piti äsken hyvän puheenvuoron johon voin voin kyllä yhtyä täysin kysyin ministeriltä se eläinten hyvinvointilaki saataisiin sitä on tosiaan tehty aika kauan itse olen tosi huolestunut siitä että eläintenpitokiellot ovat melko lyhyitä ja niitä ei juurikaan valvota valvota julkisuudesta saa välillä lukea juttuja joissa ihmiseltä otetaan pois esimerkiksi koiria kun hänellä on ollut niitä hyvin paljon ja sitten hän saa kuitenkin pitää yhden tai kaksi jos ihminen on sopimaton pitämään eläimiä niin minkä takia sinne sitten jätetään niin sanotusti koekaniiniksi vielä muutama eläin eläin tuntee kuitenkin kipua ja kärsimystä samoin kuin ihminenkin olen joskus ehdottanut tästä eläinten hyvinvointilaista sellaista ajatusta joka voisi nyt mennä sinne ministeriön korviin

että pitäisi esittää niin sanottu negatiivinen todistus siitä että ei ole eläintenpitokieltoa kun lähtee ostamaan eläintä tämä olisi hyvin hyvin helppo helppo toimenpide ostaja voisi semmoisen hankkia ja voisipa se voisipa se olla maksutonkin ote jotta jotta myyjä näkisi että henkilöllä ei ole eläintenpitokieltoa monesti olen miettinyt kun olen itse ostanut koiria ja hevosiakin että ei ole kukaan koskaan kysynyt että eihän minulla ole eläintenpitokieltoa siinä mielessä aika merkillistä että se kuitenkin on jossakin olemassa mutta se ei niin näy sitten en oikein saanut vastausta ministeriltä tästä mikä oli tämä eussa annettu päätöslauselma eläinten hyvinvoinnista onko tämä joku kirjaus vai tuleeko tästä jotain konkreettistakin eussa siellä on maita joissa on hyvinkin paljon eläinten siihen juurikaan puututa monenlaisia kulttuureita ja traditioita ja ihmettelen että eu maissa voi tämäntyyppistä toimintaa olla kuten olemme saaneet esimerkiksi lukea italialaisista metsästyskoirista ihmettelen miten se on mahdollista eussa ja en saanut siitäkään mitään vastausta vielä viimeiseksi hevosihmisenä ja itsenäisyyttä arvostavana

olen tässä muistellut viime päivinä suomenhevosta sen arvokasta apua suomen sodissa ja jälleenrakennuksessa ehdotinkin tuossa ministeri lepälle aivan ilmaisen asian jota ehdotin ehdotin jo viime vuonna että jospa julistettaisiin suomenhevonen meidän itsenäisyyden juhlaeläimeksi se olisi kyllä minusta ihan hieno ele sen sen kyllä suomenhevonen ansaitsisi ja toivon että viimeistään ensi ensi vuonna sellainen saadaan aikaiseksi jos ei nyt tähän hätään ehdi

arvoisa herra puhemies huoltovarmuus puhdas ruoka toimivat ketjut pitkäjänteinen rahoitus siinä keskeisimpiä kohtia kuinka suomalainen maatalous saadaan pysymään kestävällä pohjalla suomalainen elintarvike ja ruokatuotanto on turvattava kaikissa olosuhteissa tämä on kansallinen valinta sellainen puhe jossa jatkuvasti kyseenalaistetaan maataloudet tuet on vastuutonta suomalainen maatalous ja

suomalainen ruoka ovat suomalaisten valinta suomalainen ruoka on maailman parasta ja sen tuotantoedellytykset on turvattava tämä ei poista sitä että maatalouden kehittäminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme mutta vaikka laittaisimme kehittämiseen ja tutkimiseen kaiken rahan joka on käytettävissä mutta samaan aikaan viljelijät viljelijät maataloustilalliset ovat henkitoreissaan ei ole kohta ketään joka ottaisi vastaan kaikki hienot tutkimukset ja kehittämiset nyt on ensin ratkaistava maataloustuottajan elämisen edellytykset tässä talousarvioesityksessä tuodaan tähän lisää elementtejä lisää tukea mutta siinä on on myös kummallisuuksia joista muutaman haluan nostaa esiin hetken päästä maatalousyrittäjä on uudistanut toimintaansa niin paljon että vyöstä ovat vyönreiät loppuneet jo kauan sitten viljelijä kehittää itsensä hengiltä viljelijän toimeentulon parantaminen on meidän yhteinen asiamme ja siihen on luotava sellaiset käytännöt jotka ovat vakaita toivoa antavia niin että uudet sukupolvet kokevat viljelyn mielekkäänä elinkeinona arvoisa puhemies kun tätä valiokunnan mietintöä luin niin tässä hämmästyttää että niitä asioita joita viime kaudella täällä paransimme ja lisäsimme rahaa sitten rahaa sitten tässä hallituksen esityksessä oli taas leikattu ja nyt valiokunta taas lisää ne samat edut sinne voin vain kuvitella mitä se viljelijä se maataloustuottaja pohtii ja miettii kun rahoitus on tällaista poukkoilevaa että joka kerta valiokunta erikseen lisää joitakin rahoja joita edellisellä kerralla lisättiin ja taas poistettiin tämä monessa kohdassa täällä toteutuu minun näkemykseni on että tämä ei ole kestävällä pohjalla ja kyllä minä tässä hyvät keskustalaiset kollegani katson ymmärrän että tämä on teille erityinen sydämenasia vähän vähän niin kuin meille kristillisdemokraateille perusarvot ovat sellainen keskeinen asia jonka takia täällä kovasti teemme töitä ja ajattelen että maatalouden ja ja viljelijöiden selviäminen ja ei ainoastaan selviäminen vaan kohtuullinen toimeentulo on teidän kunnia asianne enkä tässä nyt sitä halua tietyllä tavalla kyseenalaistaa mutta kun tämä on nyt jo toinen hallitus jossa te olette mukana niin voisiko olla kohtuullista ajatella että kahdeksan vuoden aikana te keskustalaiset kansanedustajat aivan erityisesti vastuutatte meitä kaikkia muita kansanedustajia jotta suomalainen maatalousyrittäjä saisi sitten kaksituhattakaksikymmentäneljä viimeistään kohtuullisen tulon tekemisestään puhemies uskon että suomalaiset yhä kasvavassa määrin tulevat valitsemaan suomalaisen ruuan kun mennään tuonne kauppaan yhä kasvavassa määrin se on hyvä valinta se on terveellinen valinta mutta kyllä koen että on aika meidän pitää huoli siitä että yrittäjä myös saa tästä omasta työstään toimeentulon eikä ainoastaan jonkinlaisen toimeentulon vaan hyvän toimeentulon toivotan hyvää joulua kaikille

puhemies suomi liittyi euroopan unioniin kaksikymmentäviisi vuotta sitten ja maatalous oli se vaikein neuvotteluosio tuossa liittymisprosessissa silloin laadittiin kansallinen tukipaketti joka sitten kyllä valitettavasti romutettiin nopeasti eli se ei alkanut vaikuttamaan yhtään niin sitten maatalouden alamäki alkoi seitsemän vuoden jaksoissa rahoituskehysneuvotteluissa brysselissä suomi on joka jaksolla menettänyt tukia niitä on suoraan leikattu tai sitten on perusmaataloudesta siirretty maaseudun kehittämiseen mikä on tarkoittanut sitä että viljelijän tulo on aina leikkautunut pala palalta näiden kahdenkymmenenviiden vuoden aikana on ollut muutamia tapahtumia myös kesken kauden muun muassa siinä vaiheessa kun unioni laajentui kaksituhatta luvun alussa kymmenellä jäsenmaalla itäisestä keski euroopasta ja sieltä tuli vahvoja tai sanotaan

lähtökohdiltaan hyvätasoisiksi nousevia maatalousmaita ne olivat sosialismin jälkeen tietysti raunioina mutta lähtivät kasvuun kuitenkin ja ja tulivat markkinoille tuotteinensa ne alkoivat saada sitten kasvavia tukia ja vuonna kaksituhattaneljätoista tuet olivat täysimääräisiä tuohon samaan kohtaan vuoteen kaksituhattaneljätoista osui myös suomessa maitokiintiöiden

se osaltaan vaikutti siihen että maatalouden kannattavuus entisestään aleni tilanne on ollut nyt varsin hankala muutamana vuonna huonojen satovuosien takia no viimeinen vuosi eli tämä vuosi nyt on ollut kohtuullinen tai jopa hyvä mutta kuitenkin viljelyn kannattavuus niin kuin valiokunnan mietinnössä kerrotaan ja me me siellä maatalousjaostossa kuulimme on on heikko tällä hetkellä katse katse suuntautuu eteenpäin ensi vuoden jälkeen alkaa uusi rahoituskehyskausi ja toisaalta myös cap uudistus ja molemmat ovat suomen maatalouden kannalta äärettömän tärkeitä ja ehkä jopa kohtalokkaita cap uudistuksessa pitäisi saada säädöksiä uudistettua niin että byrokratia vähenisi ja viljelijöiden henkinen ja fyysinen rasitus kevenisi mutta siihen suuntaan ei ennenkään päästy ja valitettavasti voi olla niin ettei nytkään päästä ministeri leppä ei ei pystynyt tuossa nyt arvioimaan missä tilanteessa tältä osin ollaan mutta vetoan siihen että säädöksiä pyrittäisiin laatimaan suomalaisen viljelijän tarpeet huomioon ottaen toinen suuri kysymys on rahoituskehysneuvottelut tulevalle seitsenvuotiskaudelle ja siellä on komission lähtöehdotuksena seitsemän prosentin leikkaus tukiin se on raju isku suomalaiselle

sitten saattaa johtaa siihen että nuorten halu ja valmius ja ja kyky lähteä jatkamaan viljelyä heikentyy ja se on kohtalokasta elintarviketalouden ja huollon ja omavaraisuuden näkökulmasta eli tässä on tavattoman isot haasteet päällä ilmastopolitiikasta paljon puhutaan luo oman haasteensa koska nyt on selvä että niitä ilmastotavoitteita joihin on tähän mennessä sitouduttu kiristetään entisestään voimakkaasti koska muutoin eivät nuo tavoitteet toteudu ja viljelijät joutuvat tässä näillä näkymin yhä kovemman taakan kantajiksi tässä kohtaa vetoan kyllä voimakkaasti hallitukseen että pidetään kiinni siitä että suomen maatalous säilyy kehittyy ja turvaa ainakin oman kansan elintarvikehuollon kansallista kompensaatiota tarvitaan noitten edessä olevien leikkausten korvaamiseksi viljelijöille summat ovat varsin suuria eikä hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa ollut tällaisia varoja osoitettu ja se on huolestuttavaa monille toimenpiteille tarvitaan komission hyväksyntä ja se tuo suuria murheita kokonaisuudessaan siis on kysymys sekä elintarvikehuollosta että maaseudun tulevaisuudesta sen perusasutuksen ja elinkeinotoiminnan säilymisestä ja elintarvikeketjuun liittyvien satojentuhansien työpaikkojen säilymisestä

arvoisa herra puhemies

toiminta ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä koko maassa se luo tulevaisuudenuskoa erityisesti maaseudun lapsille ja nuorille ja se on suuri nuorten kesätyöllistäjä nuorille maksettiin järjestön kautta palkkoja viime vuonna yhteensä neljä ja puoli miljoonaa euroa neljä h edistää tervehenkistä harrastustoimintaa koko suomessa niin maalla kuin kaupungeissa lapset ja nuoret tarvitsevat hyviä harrastuksia harrastukset tuovat nuorille hyvinvointia hallitus suunnitteleekin jokaiselle lapselle ja vähintään yhtä hyvää harrastusta koulupäivän yhteyteen islannin mallin mukaisesti toivon että yksi toteuttaja voisi olla myös neljä h järjestö jonka arvoja ovat hyvyys hyvinvointi harkinta ja harjaannus neljä h järjestö tukee voimakkaasti myös nuorten yrittäjyyttä se on todella tärkeää sillä tässä maassa tarvitaan yrittävää asennetta ja yrittämisen taitoja luovuutta ongelmanratkaisukykyä yhteistyön tekemistä ja taloudellista ajattelua nuoret saavat neljä h yrityksissä tarvittavaa työkokemusta ja valmiuksia työelämää varten osasta näitä nuoria tulee yrittäjiä jotka aikanaan työllistävät naapurinsa ja perheenjäsenensä monet uudet työpaikat syntyvät juuri tällaisiin pieniin yrityksiin neljä h yrittäjien liikevaihto oli viime vuonna yhteensä yksi pilkku viisi miljoonaa euroa työllä oli laaja työllistäväkin vaikutus iloitsen myös siitä että tähän samaan aiheeseen liittyen myös nuori yrittäjyys ohjelma

euroa ensi vuonna sekin on merkittävä satsaus lapsiin ja nuoriin sain olla aikanaan tuomassa nuori yrittäjyys ohjelmaa kansanopistoihin näin ohjelman hyvät vaikutukset nuoret innostuivat perustivat vuodeksi yrityksen ja pyörittivät sitä vuoden verran he oppivat tulevaisuustaitoja käytännön ja yhdessä tekemisen kautta kaksi omaa poikaanikin on opiskellut tämän ohjelman nyt ny ohjelma saa merkittävän lisärahoituksen ja voi laajentua eri puolille suomea tällä on pitkällä juoksulla vaikutusta myös siihen että uudet sukupolvet uskaltavat jatkaa myös maatalouden ja metsätalouden yrittäjinä tulevaisuudessa paljon on tehty mutta paljon on vielä tehtävää että on hyvä ja turvallista yrittää ja tuottaa meille puhdasta ruokaa maatalouden kannattavuutta parantavaan neuvontaan myönnetään yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa valiokunta painottaa tämän määrärahan käytössä maatalouden hiilijalanjäljen pienentämistä kuten edustaja pylväs sanoi maataloudella on tärkeä tehtävä myös ilmastonmuutoksen ratkaisussa se on viljelemistä ja varjelemista minulla myöskin mielessä nuoret viljelijät aloittavat maatalousyrittäjät toivon että tätä rahaa voidaan käyttää nuorten maatalousyrittäjien uran alkuvaiheen tukeen ja neuvontaan iloitsen myös rokuan ja peuran polun reittien kunnostamiseen myönnetystä määrärahasta toivotan kaikille maatalouden ja metsätalouden parissa luonnon parissa työskenteleville oikein hyvää joulua

arvoisa herra puhemies kun puhumme

edustaja meri hyvin nostivat esille tätä kissojen ja koirien rekisteröintikysymystä niin olen mielissäni siitä että eläinsuojelulaki tuo muutoksen siihen kaikki tiedämme että koirien rekisteröinnin kanssa se on helpompaa koska siellä on jo vahvoja käytäntöjä ja siinä varmaan pääsemme aika hyvin eteenpäin heti sitten kun kun se lainsäädäntö on tehty mutta kissojen kanssa toki vie aikaa ennen kuin siellä siellä se käytäntö vakiintuu mutta hyvä että päästään alkuun se todellakin poistaa pentutehtailua ja parantaa eläinsuojelun asemaa mutta siksi sinne ei rahoitustakaan vielä tässä vaiheessa ehkä siinä mitassa tarvita kuin mitä tuossa esille tuli laukkanen otti esille sen miten uudet sukupolvet kokevat mielekkääksi kun tämä on tällaista poukkoilua että joka kerta joudutaan täällä eduskunnan päässä tiettyjä määrärahoja lisäämään täällä on aika monessakin valiokunnassa samantyyppisiä käytäntöjä ja kyllä täytyy sanoa että itsekin olen vähän surullinen monilta osin esimerkiksi se että neuvontaan täytyy lisätä rahaa

oli jo siellä pohjissa eli kaikki se mitä nyt annettiin oli sitten ihan oikeata uutta kehittämistä neljä h muuten on erittäin hyvä esimerkki siitä miten tätä ilmastoahdistusta pystytään käytännön teoilla viemään eteenpäin nuorilla on tahtotila tehdä asioille jotakin ja neljä h lla on tällainen taimiteko projekti johon on lähtenyt hyvin paljon kaupunkilaisnuoriakin käytännössä lähtevät istuttamaan metsää sellaisille alueille joilla metsää ennen ei ole ollut ja näin sidotaan hiiltä ja saadaan

on tehty hyvin paljon muuallakin kuin maa ja metsätalousministeriössä ja maa ja metsätalousministeri esimerkiksi ministeri tuppurainen ja sekä entinen pääministeri että nykyinen pääministeri ovat tehneet pohjaa siihen että saisimme suomen kannalta mahdollisimman hyvän ratkaisun itse asiassa olen varsin tyytyväinen siihen miltä nyt nyt näyttää kun esimerkiksi kakkospilarin leikkaukset olivat jossain vaiheessa viidessäkymmenessäkahdessa miljoonassa niin nyt näyttää että

saattaa suomen kannalta mennä ihan hyvinkin mutta koskaanhan ei tiedä ennen kuin perät ovat veneessä ja miksi tämä on myös muulle kuin suomen maataloudelle merkittävä asia elintarvikeketju työllistää kolmesataaneljäkymmentätuhatta ihmistä ja on todella merkittävää suomen työllisyyden ja rahavirtojen kannalta että saisimme

viljelijä voisi muuten pärjätä niin kyllä epäterveet kauppatavat ovat yksi mikä mikä sitä viljelijän katetta syö siksi olen mielissäni että siihen jo ihalaisen esiin nostamaan määräävän markkina aseman väärinkäyttöasiaan tehtiin viime kaudella hieman korjauksia niin että siellä on elintarvikeasiamies ja että siihen vielä tehdään tällä kaudella nyt jatkotoimenpiteitä sekä meillä että eussa

haluaisin puheenvuoroni aluksi kiittää teitä siitä että teidän johdollanne saimme erittäin hyvän hallitusohjelman josta tarvinnut pilkkuakaan muuttaa siihen perustuu tämä koko meidän valtion talousarvioesityksemme ja olemme keskustassakin siihen erittäin tyytyväisiä haluan antaa tukeni myöskin hallituksen vahvalle ja myönteiselle maa ja metsätalouspolitiikalle hallituksen linja on erittäin hyvä ja viisas on arvokasta että hallitus haluaa vahvistaa meidän maataloutta joka on ruokaomavaraisuutemme perusta aivan kuten edustaja kalmari kertoi elintarvikeketju työllistää meillä yli kolmesataatuhatta ihmistä se on tärkeä työllistäjä mutta on myös huomattava se että kun kukaan meistä ei selviä syömättä vaan me tarvitsemme ravintoa niin on tärkeää että se ruoka tuotetaan lähellä silloin se on ympäristölle edullista meidän kotimainen ruokatuotantomme on myös maailman mittakaavassa huippuluokkaa laadultaan ja terveellisyydeltään olen myös erittäin iloinen siitä että hallitus jatkaa sellaista realistista metsäpolitiikkaa joka tarkoittaa sitä että metsien kestävää käyttöä voidaan jatkaa koko suomessa ehkä aina ei arvatakaan miten suuri merkitys meidän metsillä on koko suomessa jos meidän tärkein uusiutuva luonnonvaramme metsät katoaisivat katoaisivat niin että emme voisi niitä enää hyödyntää silloin olisimme kansakuntana kyllä suuressa pulassa ympäristön huomioiminen ja ilmastonäkökulmat tarjoavat myös aivan uusia mahdollisuuksia niin kuin tässä syksynkin aikana on tullut moneen kertaan esille me me voimme esimerkiksi monia muovituotteita korvata puulla ja vaikkapa puurakentaminen uusia mahdollisuuksia lämpimästi kannatan hallituksen esitystä arvoisa

puhemies tässä näkyy monia hallitusohjelman hyviä painopisteitä vaelluskaloihin kiertotalouteen vesien suojeluun panostetaan entistä enemmän puhtaat makeat vedet ovat arvokkaita luonnonvaroja suomessa onneksi oppositiopuolue kokoomus ole päättämässä ympäristönsuojelusta tai taloudestamme tällä hetkellä ainakin edustaja sankelon puheenvuoroon nojaten tietysti toivon että kokoomus irtisanoutuu tämänkaltaisista näkemyksistä joissa kyseenalaistetaan korkeimman hallinto oikeuden päätös ja todetaan että ympäristölupa olisi pitänyt myöntää sen haitallisista vaikutuksista huolimatta

toivoisin että päästäisiin vielä entistä enemmän elintarviketuotannon innovatiivisiin ratkaisuihin viime päivinä esimerkiksi piilaaksosta on kantautunut uutisia joissa kerrotaan kuinka ruuantuotanto food tech tekee tuloaan monelle alueelle ja nyt nyt tämmöisten nyhtökauratuotteiden ohella kehitetään esimerkiksi korvaavia tuotteita kaloille ja seafoodille jolloin on mahdollista myös tavallaan lisätä kestävästi kalan käyttöä tai sen kaltaisia tuotteita ehkä kuulostaa vielä kaukaiselta mutta toisaalta kuka olisi uskonut että nyhtökaurasta tulee yksi merkittävä vientituote suomessa todellakin myös tällaiset lihankorvikkeet ovat ovat nousussa ja niiden markkina arvo on varsin mittava ja ne voivat tulla meidän muun ruuantuotannon rinnalle ja tuottaa sitä korkeampaa jalostusarvoa tässä sivulla viiteenkymmeneenyhteen todetaan että taloutemme perustuu pitkälti metsien kestävään käyttöön tätä vähän kyseenalaistaisin on on aika rohkeasti sanottu että pitkälti metsien kestävään käyttöön kun kuitenkin kaksikymmentä prosenttia viennistä perustuu metsätalouteen jolloin ei ei voi puhua että se olisi meidän ainoa kivijalka toki hyvin tärkeä sellainen toisaalta on todettava että että jalostusarvoa on nostettava muutoin emme voi taata hyvinvointia metsäteollisuuden osuus on laskenut ja se on monipuolistunut meidän viennissämme toivotaan että esimerkiksi puurakentamisen ratkaisut ja muut korkeamman jalostusasteen tuotteet tulevat yleistymään ja niitä hallitus voi edistää tällaisten innovatiivisten ruokatuotteiden ohella

arvoisa herra puhemies on tärkeää keskustella siitä mistä meidän kaikkien vatsa täyttyy se on ruoka siinä mielessä täytyy sanoa että hallitusohjelma sinällään antaa vakauden sille miten me tässä maassa voimme vatsamme täyttää kuitenkin pieni kriittisyys ja oikeastaan uusi ajattelutapa siinä mitenkä me mahdollistamme sen että meillä kansallinen huoltovarmuus tässä maassa voidaan toteuttaa on se minkälainen kansallinen tahtotila meillä onkaan tai pitäisi olla meidän maatalousviljelyyn soveltuvien peltojen sekä sitten vesien osalta

meidän pitää vaalia sitä omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kannalta tärkeintä seikkaa mihinkä siemen laitetaan ja millä sitä kastellaan ne ovat meidän metsät pellot ja vedet meidän pitää pystyä nopeammin reagoimaan siinä ja kun me olemme nyt jo metsämme antaneet kansainvälisille sijoitusyhtiöille meidän pitää ainakin omista pohjavesistämme ja vesivaroistamme pitää huolta itsekeskeisesti olkoon se sitten vaikka kuinka nuivasti ajateltua mutta meidän pitää lainsäädännöllä pystyä huolehtimaan euroopan unionissa siitä että kansallisesti voimme huolehtia siitä että suomessa maatalouteen soveltuvat peltoalat pysyvät vaikkapa sitten sukutiloilla isältä tai äidiltä pojalle ja tyttärelle on hirvittävän tärkeätä että me voimme turvata sen että meidän vesivaroja ei ainakaan alisteta kansainväliselle kaupalle on hienoa että maa ja metsätalousvaliokunta on ottanut tässä nyt jo kantaa ja tuonut sen osiltaan todeksi että me olemme tästä huolissamme ja siitä kiitokset valiokunnan puheenjohtajalle anne kalmarille joka täällä sitkeästi istuu ensinnäkin hyvän joulun toivotukset koko valiokunnalle mutta myös jaostolle joka on tehnyt tämän esityksen mistä nyt pääluokassa kolmekymmentä keskustelemme haluaisin vielä tuoda esille mitä tuossa debatissa pääsin jo sanomaan

suomen lipun käytöstä elintarvikkeiden markkinoinnissa kinkusta karitsaan me emme voi suvaita meidän ostopäätöksiä harhaan johtavaa ja siinä mielessä on tärkeätä että puutumme siihen emmekä voi hyväksyä sitä että me myymme täällä niin sanotusti kansallistettua ruokaa vaan me käytämme joutsenlippua silloin kun on kysymys alkuperästä sen takia on hyvä kiitollisuudella todeta että hallitusohjelmassa on nostettu yksi tärkeimmistä asioista tällä sektorilla että alkuperämerkintöjä pitää selkeyttää toivon että voimme tässä eduskunnassa olla yhtä mieltä siitä että ei ei meitä kuluttajia saa harhauttaa sillä perusteella minkä lipun varjolla myymme tuotteita

yhtenä erityisenä asiana kuitenkin haluan vielä nostaa esille sen että peltojen metsittäminen on hiilinielukysymys jos me haluamme keskustella siitä kuinka meillä metsät kasvavat mutta jos meillä on vajaakäyttöisiä ja ja viljelyyn soveltumattomia peltoalueita niin hallitusohjelman mukaan meidän pitää olla ponnekkaita siinä suhteessa että voisimme käydä keskustelua eussa siltä osin että niitä tukia joita tulee maanviljelyspeltoaloille voitaisiin hyödyntää metsittämiseen on todellakin tärkeätä hyväksyä se tosiasia että meillä on viljelyyn soveltumattomia soveltumattomia peltoaloja ja meidän pitää niitä rohkeasti metsittää koska on täysin turhaa että meillä on alueita jotka vain ovat tukien piirissä sieltä saadaan rahoja meidän tulee nähdä että hehtaarilla joka meillä on viljelyskelpoista tuotetaan elintarvikkeita tähän maahan sen takia on negatiivinen sanonta hömppäheinästä ja meidän pitää pystyä kansallisesti määrittelemään että sadonkorjuuvelvoite on se jolla lähdetään tähän asiaan ensimmäisenä puuttumaan kiitos

arvoisa puhemies

salmonella iski broileriin silloinhan sitä saatiin sinne vietyä ja ja se pelasti osin nyt tietenkin toivotaan että sianlihan kysyntä kiinassa edelleenkin kasvaisi ja ja hinta olisi hyvä niin se

tuotantosektorin kannattavuutta ja ja elinmahdollisuuksia kaiken kaikkiaan ruuantuotanto ja siihen liittyvät huoltovarmuus ja ruokaturvallisuus ovat tärkeitä asioita ja ja nämä ovat suomessa ihan huippuluokkaa sen takia meillä on mahdollisuus tässä nyt ihan ihan ruokaturvallisuus ja huoltovarmuussektorinkin näkökulmasta parantaa ruokavientiä ja saada sillä tavalla myös maatalouden kannattavuutta nostettua niin kuin aikaisemmin oli täällä puhetta myös kalatalouspuoli on on semmoinen mihinkä meidän kannattaa kiinnittää kiinnittää huomiota ensinnäkin muutamia määrärahalisäyksiähän täällä on jo tullut esille mutta nostan nyt tässä muutaman mitä määrärahalisäyksiä valtiovaroissa on tehty

siellä pystytään ympäristökorvaukset pitämään vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla luomusitoutumusten määrää lisäämään ja investoinnit turvaamaan makeran pääomittamisella ja keskeistä ovat myös uuden elintarvikemarkkinavaltuutetun viran hoitamiseen esitettävät määrärahat täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa on on mainittu myös neuvontapalvelut ja ja kun ajatellaan että meillä on

kanta nyt nuorentumassa ja nuoret tarvitsevat tämmöistä neuvontaa niin on todella merkittävää niin proagrian kuin muun maatalousneuvonnan kannalta että me olemme lisänneet valtiovaroissa yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa ja tähän on lausuma sitten että tämän pitäisi nyt olla pysyvä täällä on muutamia määrärahoja joita on aina vuosittain lisätty muistan jo kymmenen vuoden takaa että aina on pistetty jostain kuudestasadastatuhannesta tuonne puoleentoista miljoonaan lisäyksiä tämäntyyppisiin ja ja neljä h ja proagria esimerkiksi esimerkiksi ovat olleet maatalouden puolella näitä sektoreita ja yhdistyksiä joille on lisätty että heidän toimintansa olisi sitten oikeudenmukaista no neljä h yhdistyksellehän nyt saatiin kaikkien vääntöjen jälkeen kaksisataaviisikymmentätuhatta lisättyä myös täällä eduskunnassa ja ja minä näen sen kanssa hyvin tärkeänä täällä on viitattu nuorten työllistämiseen ja ja sitomiseen siihen että raha ei tule seinästä niin sanotusti vaan se täytyy ansaita ja ja nuorena kun työnsyrjästä saadaan kiinni niin rupeaa sitten se omakin pää sanomaan jotakin että kyllä tässä on on itsekin asennoiduttava eri tavalla kuin ehkä on aikaisemmin voinut ajatella tämä metsitys on on todella hyvä se kasvattaa meidän hiilinielua ja samalla antaa sitten mahdollisuuden mahdollisuuden nuorille saada omaa rahaa se oli merkittävä summa muistaakseni oliko se kuusi pilkku viisi miljoonaa mitä maksettiin palkkoja nuorille viime viime vuonna se on kyllä todella merkittävä rahasumma kiitoksia myös valiokunnan jäsenille ja ja ennen kaikkea puheenjohtaja kalmarille hienosti vedetystä syksystä keväällä jatketaan ja myös valtiovarojen puolelle maatalousjaoston jäsenille kiitokset kaikesta tästä yhteistyöstä kiitos

puhemies maatalouden kannattavuustilanne on jatkunut vuosia vaikeana ja talouden tunnuslukujen valossa kokonaiskuva on heikentynyt siitä huolimatta suomalaisesta maataloudesta pidetään tiukasti kiinni ja ja kehitetään sitä ja toivotaan siitä

tuottajien osaamista hyödyntävää

ja ja heidän ammattitaitoaan arvostavaa suomalaisesta maataloustuotannosta on tehtävä yrittäjämäisempää ja houkuttelevampaa erityisesti nuorille toimijoille jotta siellä riittää jatkajia myös tärkeälle työlle meillä on suomessa mahtava puhdas luonto joka antaa myös hyvät viljelyolosuhteet vaikka samalla se tietenkin pohjoisen sijainnin suhteen tuo samalla myös haasteita liikennepolttoaineiden veronkiristys rankaisee maaseudun kannattavuutta ja samalla myös maataloutta korotus on erityisesti harvaanasutun seudun asukkaille hankala koska siellä auto on käytännössä välttämätön

on hyvä että hallitusohjelmassa mainitaan luomuruoka ja ja lähiruoka ne ovat ne ovat tärkeitä myöskin maatalouden kannattavuuden ja tuottavuuden suhteen jatkossa koska ne ovat niitä asioita mitä ihmiset myös arvostavat suomalaisuutta kotimaisuutta niihin kannattaa nimenomaan panostaa samoin ja lähiruuan saatavuuteen kouluissa ja päiväkodeissa pitäisi huomioida myöskin kaikissa julkisissa hankinnoissa että panostetaan näihin edustaja myllykosken nostama alkuperämerkintäasia on hyvin tärkeä tärkeä ja myös tämä tulisi huomioida nimenomaan eineksissäkin esimerkiksi lihan alkuperä on ollut uudet ruokainnovaatiot voivat voivat olla tärkeitä myös viennin kannalta ja siihen kannattaa jatkossa kiinnittää myöskin huomiota myös lainsäädännön tulee sallia nykyistä helpommin ruuan kokonaisvaltainen lähijalostus ja suoramyynti myöskin suoraan tiloilta samoin teurastamoiden ja muiden elintarvikelaitosten kilpailukykyä on parannettava alentamalla valvonta tarkastus ja lupamaksuja kuitenkin niin että samalla huolehditaan tilojen ja eläinten hyvinvoinnista ihan lopuksi vain maininta susista meidän pitää huolehtia siitä että ihmiset saavat rauhassa oleskella

tuossa debatissa kysyin ministeri lepältä arviota kuopion kaatuneen hankkeen tiimoilta että minkälaisia eroja

noin kuusi vuotta sitten luvan saaneen äänekosken tehtaan ja nyt kaatuneen kuopion hankkeen välillä on mielestäni erittäin tärkeää että tämä selvitetään ja mietitään minkälaisilla tekijöillä nämä ratkaisut on tehty kun lopputulos on päinvastainen ministeri ei ehtinyt siihen ajanpuutteen vuoksi vastaamaan mutta toivon että vaikkapa maa ja metsätalousvaliokunta kevään korvalla paneutuu tähän asiaan meille jaostoon kuulu vaan se kuuluu teille sinne sinne valiokunnan puolelle se on valtavan iso asia siellä on suuri määrä työpaikkoja pohjois savoon puun hankinta alue on on laaja ja se vaikuttaa siihen valtavasti siellä on valtavan suuret kantohintavirrat joihin se vaikuttaa se vaikuttaa maaseudun työpaikkoihin asumiseen elinmahdollisuuksiin ja sitten ennen kaikkea myös myös

vientimme volyymiin ja sitä kautta koko kansantalouden näkymiin eli asia on todella vakava herra puhemies yleensäkin tämä metsäpolitiikka on nyt tavattoman tärkeää pitää hyvin huolella meillä käsissä minulla on pieni pelko toivottavasti se on väärä että meillä on kehitys siihen suuntaan menossa että kansallinen metsäpolitiikka valuisi eurooppalaiselle tasolle jos näin käy tai sanotaan että jos näin kävisi niin se olisi kyllä varsin uhkarohkeaa siellä on sellaiset poliittiset voimat ja muut asetelmat että suojelu ja metsien hakkuiden rajoittamiskaavailut esimerkiksi sinänsä tarpeellisen ilmastopolitiikan takia saattaisivat heijastua meidän metsäpolitiikkaan huolestuttavalla tavalla suomessa metsienhoito on keskimäärin hyvällä tasolla mutta varmasti on parantamisen varaa esimerkiksi perikuntien ja iäkkäitten omistajien osalta tarvittaisiin ehkä vielä tehokkaampia toimenpiteitä jotta jotta metsien kasvu voitaisiin turvata vieläkin suurempana hyvä se on nytkin

arvoisa puhemies maa ja metsätalouteen liittyvät kysymykset ja poliittiset päätökset ovat aivan keskiössä kun pyritään ratkaisemaan meidän aikamme suuria haasteita liittyen ilmastonmuutokseen luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja vesistöjen ekologiseen tilaan sen takia nämä budjettiratkaisutkin ovat aivan keskiössä ensi vuosi on monella tapaa hyvin tärkeä hallitusohjelman mukaisten tavoitteiden on isoja päätöskokonaisuuksia ja ja uudistuksia ensi vuodelle metsien käyttöön liittyviä isoja kysymyksiä on on ensi vuonna edessä ja ja maatalouden puolella tietenkin tämä tuleva rahoituskausi joka on hyvin ajankohtainen keskustelu meillä on hyviä hankkeita kuten esimerkiksi itämeren suojeluun liittyvä hanke joka viime kaudella aloitettiin eli tämä viisitoista miljoonaa euroa vuodessa joka silloin päätettiin vuosittain laittaa erityisesti kohdennettuna kipsikäsittelyyn pelloilla osittain myös rakennekalkin hyödyntämiseen ja erilaisten kuituratkaisuiden osalta on ollut ilo huomata että uusi on päättänyt tätä rahoitusta myöskin jatkaa tämäntyyppiset käsittelyt eivät kuitenkaan vielä puutu niihin juurisyihin jotka meillä aiheuttavat esimerkiksi rehevöitymistä meidän vesistöissä ja sen takia olisi todella tärkeää että käynnistettäisiin uudistustyötä systeemitasolla esimerkiksi meidän tukijärjestelmissä kuten sanottua tämä on erittäin ajankohtaista juuri tällä hetkellä meillä on meidän maataloudessa haasteita kannattavuudessa niin kuin on monessa puheenvuorossa tullut ilmi monet viljelijät ovat taloudellisten haasteiden edessä eikä tilanne ole juuri parantunut vaan vaan pikemminkin ahdinko on monilta osin syventynyt samaan aikaan meillä on erittäin suuria haasteita maataloudessa päästä niihin päästövähennystavoitteisiin joita maatalouden osalta on on asetettu nyt nähdään esimerkiksi tilastokeskuksen luvuista ihan selvästi että yhdeksänkymmentä luvulta ei ole juurikaan näitä päästövähennyksiä maataloudessa saatu aikaiseksi tämähän ei millään tavalla ole tietenkään viljelijöistä asia eikä heitä pidä syyttää vaan pikemminkin niinpäin että meidän pitää uudistaa meidän järjestelmiä siihen suuntaan että se kannustaa ja tukee sitä hyvää työtä ja ja potentiaalia mitä maatalouden osalta on on löydettävissä yksi esimerkki jonka haluan erityisesti nostaa esille liittyy lannan levitykseen ja peltojen raivaamiseen tätä tarkoitusta varten tähän tarvittaisiin kiertotalousratkaisuja jotka hyödyttäisivät niin sitä viljelijää kuin kuin myöskin sitten ympäristöä

arvoisa herra puhemies meinasin paikalta pärjätä mutta en sitten kuitenkaan minun mielestäni oli hyvä että edustaja kankaanniemi otti tärkeän asian esille jos minä olenkin tässä pelloista ja metsistä ollut huolissani meidän pitää kansallisesti olla todella hereillä niin että metsäpolitiikka on se jota me kansallisesti säätelemme vaikka näyttää houkuttelevalle houkuttelevalle että voimme koko eun alueella tehdä metsäpolitiikkaa niin on huomioitava että se on meidän koko elinkeinorakenteelle se vihreä kulta mitä nyt ei olekaan montaa kertaa tässä salissa sanottu ja toivoisin että nyt me uskaltaisimme taas ottaa sen termin esille että suomi on vihreän kullan maa meidän tulee huolehtia siitä että päätöksenteko sen kullan ympärillä on meillä kansallisesti me emme saa hallituksissa ja hallitusten vaihtumisen välillä ruveta pohtimaan antaisimmeko metsäpolitiikan eulle ja eu päätöksentekoon meidän pitää pitää siitä todellakin hampaat irvessä kiinni että me voimme olla varmoja siitä mitä meidän metsissämme tapahtuu on sitten kyseessä hiilinielut tahi se onko meillä metsää metsänjalostusteollisuudelle riittävästi saatavilla ottamatta kantaa siihen mitä oikeudessa sitten tapahtuu niiden lupien osalta satovahingot on myös yksi keskeinen osa ja mielestäni tässä pitää myös katsoa ympäristön kannalta me olemme nyt joutuneet parina viime vuonna tekemään ratkaisuja

että olemme polttoaineiden verotuksen myötä tukeneet viljelijöitä jotka ovat joutuneet ahdinkoon sään ääri ilmiöiden takia meidän pitää keskeisesti muuttaa tätä järjestelmää ja ottaa ehkäpä taka askel sen suhteen että meillä tulee uudelleen satovahinkojärjestelmä tähän maahan

eräs pohjanmaalainen kansanedustaja oli koko ajan sitä mieltä että meillä pitää palata siihen järjestelmään että voimme vakuutusjärjestelmän kautta kun emme ole voineet sitä niin kuin saada ratkaisuksi tehdä niin että osin valtio osin vakuutukset voisivat sitten olla tässä menetelmässä mukana tärkeää on se että ei meillä voi olla semmoista järjestelmää että vain kevyttä polttoainetta taikka löpöä käyttävät kuivurit saavat ne tuet kun meillä on myöskin osaltaan bio ja uusiutuvalla energialla olevia kuivureita käynnissä kyllä meidän pitää pystyä näkemään että ympäristöystävällisyys edellä mennään

näihin elintarvikeasioihin haluaisin kyllä korostaa sitä myöskin että meillä pitäisi olla uusien innovaatioitten suoja etteivät kaupat pysty alistamaan jotakin hyvää keksintöä niin että ne ottavat sen omaksi private label tuotteeksi kyllä pitää olla joku turva sille innovaatiolle ja sille keksinnölle on se sitten härkis tai nyhtökaura taikka mitä hyvänsä kyllä meillä pitää sen olla mahdollista että rauhoitetaan joksikin aikaa se tuote jotta se yritys joka sen on tehnyt ja panostanut siihen euroja voi saada markkinoilta sen oman asiansa etteivät kaupat alista sitä patenttia ja innovaatiota omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa niin nopeasti ammattikalastajat niitä ei pidä unohtaa me haluamme joululohen pöytään ja siinä mielessä meidän pitää katsoa että myös ammattikalastuksen osalta voimme tässä maassa turvata niin

sitten mereltäkin saadun kalansaaliin täytyy kiittää valtiovarojen jaostoa joka pyhäjärvi instituutille antoi sitä rahoitusta jotta meillä voi olla edelleen mahdollisuus kehittää ja kopioida sitä järvikalapihviä ja jopa nyt sitten muutenkin itämereltä saatua kalansaalista josta tehdään elintarvikkeita kotimaista kalaa pöytään enemmän kuin että me olemme pussilohen varassa joka tuodaan norjasta

arvoisa herra puhemies

pakollinen alkuperämerkintämahdollisuus mutta kuten tuossa todettua sehän ei koske pakattuja elintarvikkeita eli olisi tosi hyvä että siinä vielä edettäisiin ja on aivan mahtavaa että siinä edettiin jo ravintolaruuan osaltakin täällä on vielä monia steppejä mitä voisimme ottaa tuossa ministeri kertoi juuri että saimme uusinnan tämä oli kokeiluluontoinen ja meni juuri samoilla spekseillä mitä mitä ranska sai läpi siellä ollaan myöskin ylpeitä omista omista elintarvikkeista mutta uskon että kun pitkäjänteisesti ja sitkeästi teemme töitä eun päässä niin voimme tässä asiassa vielä edetä on hienoa että myöskin suomalainen elintarviketeollisuus kääntyi sille kannalle että tämä merkintä on hyvä asia jossain vaiheessa esimerkiksi lihasektorilla näin ei ajateltu

kotimaisena eikä tällaista alkuperämaapesua kuluttajan harhaanjohtamista siinä määrin pysty olemaan onhan se niin että jos me vaadimme paljon omilta elintarvikkeiltamme niin vähintä mitä voimme tehdä on että kuluttaja voi ostopäätöksillään vaikuttaa kun tietää mistä se ruoka tulee mitä sitten tulee vesiasioihin niitä nostettiin monessa puheenvuorossa tuossa esille

mieltäni harmittaa ja sydämelleni käy kun kun kuulen usein tämäntyyppisiä puheenvuoroja mitä tuossa edustaja sirenkin sanoi että yhdeksänkymmentä luvulta eivät maatalouden päästöt ole pienentyneet ensinnäkin viimeisten tutkimusten mukaan maatalouden päästöt ovat arvioitua pienemmät mutta faktaa on se että fosforin käyttö yhdeksänkymmentä luvulta siitä eu ajan alusta on laskenut seitsemänkymmentä prosenttia ja typen käyttö kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia

miten hämmentävää tämä keskustelu joskus on on se että esimerkiksi uudenmaan kotieläintaloutta on vahvasti syytetty siitä että helsingin edusta on rehevöitynyt uudellamaalla on miljoonakuusisataakuusikymmentäviisituhatta henkilöä jotka tuottavat yksi pilkku yhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa kiloa fosforia uudellamaalla

on kaksikymmentätuhattaseitsemänsataaneljäkymmentäkaksi nautaa jotka tuottavat kaksisataatuhatta kiloa fosforia kumman arvelette rehevöittävän helsingin edustan helpommin niiden nautojenko jotka huolehtivat myös siitä että nurmenviljely on kannattavaa itse asiassa uudellamaalla vesiensuojeluyhdistys toivoi enemmän karjatiloja sen takia että että talviaikainen kasvipeitteisyys olisi helpompi hoitaa kun kun olisi jotain järkevää käyttöä sille nurmelle mutta joka tapauksessa tärkeää on tehdä siellä maatalouden puolellakin toimia edelleen ympäristön paremman hyvinvoinnin hyväksi onneksi sisävesien tila on on monin paikoin erittäinkin hyvä mutta kyllä siellä tekemistä silti riittää ja yhtä tärkeää on tehdä ilmaston kannalta päätöksiä jotka jotka ovat hyväksi mitä sitten tulee tuohon edustaja kankaanniemen esiin nostamaan asiaan niin mielestäni olisi ihan oikeasti tärkeää voi khon päätökseen millään lailla vaikuttaa mutta seuraavien hankkeitten kannalta pohtia se miten nämä hankkeet pitäisi tehdä niin että eun vesipuitedirektiivin mukaisesti pystymme etenemään keski suomessahan tämä meni ihan moitteettomasti ja se tehtiin yhteistyössä elyn kanssa jo jo etukäteen mielestäni tällainen kumppanuus olisi ehdotonta aivan samaa ajattelen tuolla kalatalouden puolella meillä on tällä hetkellä tilanne että vain kahdeksantoista prosenttia syömästämme kalasta on kotimaista ja kalaa ei juurikaan voi kasvattaa suomessa meidän pitäisi yhdessä sopia miten tämä mahdollistetaan

arvoisa herra puhemies

ja ympäristökorvausten vajeet korvataan täysimääräisesti sillä tiellä ollaan ja sillä tiellä pitää pysyä jos me haluamme tässä maassa että syömme puhdasta suomalaista ruokaa ja pidämme noin kolmesataatuhatta työpaikkaa terveinä ja elävinä se tarkoittaa että meillä on silloin hyvin toimiva maatalous joka perustuu perheviljelmiin edelleen se on maailman tehokkain hajautettu ruuantuottojärjestelmä kannattaa kaikkien epäilijöidenkin muistaa se että kaikki suomalaiset maatilat ovat kuudennenkymmenennen leveyspiirin pohjoispuolella

verrattuna esimerkiksi ruotsin maatalouteen jossa lähes kaikki tilat ovat tämän äsken mainitun piirin eteläpuolella näin ollen meidän pitää pitää maatalous elävänä maanviljelijän tulotaso kannattavana ja sitten kotimaisen ruuan tuotanto hyvänä vienti on avautumassa parhaillaan maailmalle puhdasta ruokaa kaivataan enemmän kuin koskaan tuolla maailmanmarkkinoilla ja se on suomalaisen maatalouden pelastus yhtenä asiana arvoisa puhemies kun me käymme kaupassa kannattaisi pikkusen miettiä mitä sieltä ostetaan koska ostamme pidämme omasta terveydestämme mutta samalla tuemme myös suomalaista viljelijää että ne tilat säilyvät elävinä metsäasiat ovat toinen asia joka on totta kai tämän pääluokan iso asia olen hieman hämmentyneenä seurannut tätä keskustelua muun muassa maankäytöstä ja ja sitten metsätalouden hiilinielulaskelmista mitä parhaillaan väännetään euroopassa sitä olen ihmetellyt kun luonnonvarakeskuksessa ei viikkoa vanhempaa totuutta meinaa olla siitä mikä on oikea taso kun nyt on tutustunut vähän tarkemmin tuohon aiheeseen niin siellä on semmoisia ristiriitoja eivät minun päähäni mahdu mitenkään esimerkiksi paljon puhutut turvepellot niille lasketaan maksimaaliset päästöt vaikka siellä on kaksisataa vuotta vanhoja peltoja jotka ovat varmasti jo maatuneet niin että sieltä ei tule mitään päästöjä ilmakehään kun ne turvekankaat ovat muuttuneet jo multamaiksi sieltä ei tule päästöjä mutta silti niille lasketaan maksimipäästöt eli ennen kuin mitään lopullisia päätöksiä tehdään tässä maassa pitää olla sen verran selkärankaa että nämä laskelmat tarkistetaan ja sitä vartenhan tähän maa ja metsätalousministeriön pääluokkaan on kaksisataatuhatta euroa varattu nimenomaan turvepeltotutkimukseen että saamme tietää sieltä totuuden mikä se oikea luku on aivan kuten edustaja kalmari valiokunnan puheenjohtajana totesi

typpi ja fosforipäästöistä vesistöihin ja hänen esittämänsä luvut ovat täyttä totta että kun syyllisiä etsitään maatalous jostain syystä on aina ensimmäisenä se syyllinen kun se on kerran keksitty sitä aina epäillään vaikka tosiasiassa ollaan ihan muissa muissa syissä minkä tautta vesistöt rehevöityvät sitten tänä päivänä olemme olleet murheilla mielin itä suomessa kun finnpulp päätös tuli korkeimmasta hallinto oikeudesta ymmärrän kyllä sen että tuomioistuimet toimivat itsenäisinä ja niin pitää ollakin mutta on se kyllä aika kummallinen tilanne suomessa kun hallinto oikeus lähtee tekemään päätöksiä siitä minne teollisuutta tähän maahan sijoitetaan kuitenkin kyseinen laitos olisi aivan varmasti varustettu maailman nykyaikaisimmalla puhdistustekniikalla ja maailman parhaalla tekniikalla yleensä ja olisi tehnyt valtavaa tulosta sitten kun katsoo sen jälkeen jos annamme tästä maasta signaalia ulos että tänne ei pidä rakentaa yhtään uutta tehdasta niin se tarkoittaa arvoisa puhemies että jonain päivänä meidän nykyiset metsäteollisuusfirmat lähtevät täältä pois kun kerran investointeja ei saa tehdä eikä nykyaikaistaa laitoksia niin silloin lähdetään pois sama koski sitä kajaanin murtomäkeen suunnitteilla ollutta tuulivoimapuistoa muistaakseni yhdeksän tuulivoimalaa sinne piti tulla mutta eipä tulekaan kun korkein hallinto oikeus veti senkin päälle ruksit ja nimenomaan suden takia minä en jaksa mitenkään ymmärtää miten maaeläin voi vaivautua siitä kun sadan metrin korkeudessa propelli pyörii täytyy olla kohtalaisen herkkähipiäinen hukka joka siitä vaivautuu ja sillähän tunnetusti on hyvät jalat se seitsemänkymmentä kilometriä yön aikana juoksee jos ei seutu miellytä niin siirtyköön vähän edemmäksi tällaista tämä suomalainen politiikka on että maaseudun elämän mahdollisuuksia supistetaan koko aikahan puhutaan biotaloudesta ja suomalaisten luonnonvarojen lisäkäytöstä jolla tämä maa nostetaan velan suosta ylös koska se velka valitettavasti koko ajan kasvaa ja sitä velkaa itse maksa niin sen meidän lapsemme ja meidän lastemme lapset sitten maksavat pikkusen on mieli maassa näiden äsken mainittujen päätösten jälkeen mutta ei pidä masentua meidän tässä talossa on pidettävä huoli siitä että tämän maan investointipäätösten päätöksentekopaikka on suomen eduskunta tämä menee aivan mahdottomiin että se on tuomioistuin joka päättää minne teollisuuden laitokset sijoittuvat minne muuanne ne voivat sijoittua kuin sinne missä raaka aineet ovat muuta paikkaa en minä keksi

lohdutan edustaja hoskosta meillä on vielä sen verran itsenäisyyttä jäljellä että voimme säilyttää sen itsenäisyyden ja vähän sitä vahvistaakin mutta muutamia haja ajatuksia tuli kyllä näissä hyvissä puheenvuoroissa esille susipolitiikka on kyllä sellainen että se puhuttaa niin paljon ei nyt meillä tuolla keski suomessa ole erityistä hätää mutta on käsittämätöntä että siihen ei saada järkevyyttä susi kuuluu suomalaiseen luontoon mutta mutta vain tuonne erämaihin ei kotipihoihin eikä kylille tässä täytyisi saada kyllä nopeasti selkeä suunnanmuutos satovahinkoasiat tulivat tuossa edustaja myllykoskelta hyvin esille ja odotan kyllä että hallitus nyt tekisi satovahinkokorvausjärjestelmän uudelleen sitä mille pohjalle tehdä täytyy selvittää meillä on täällä lausuma siitäkin niin kuin on parikymmentä muutakin erittäin hyvää lausumaa tässä maa ja metsätalousministeriön pääluokassa sitten odotan että nämä pääjohtaja karhisen esittämät toimet ruokatalouden osalta saataisiin käyttöön ja vietäisiin eteenpäin vielä neljäntenä asiana puurakentaminen sitä pitäisi voimakkaasti edistää me tuolla asunto ja käsittelimme sitä hyvinkin vahvasti mutta tässäkin yhteydessä se on syytä nostaa esille minun esittämäni pääkaupungin siirtäminen helsingistä jyväskylään ei saanut laajaa kannatusta vaikka helsinki on uppoamassa ilmastonmuutoksen johdosta ilmeisesti meren alle tai veden veden varaan ja on muutoinkin täällä itämeren turvattomalla alueella ja se olisi viisasta jyväskylä on kuitenkin suomen puurakentamispääkaupunki eli siellä on eniten puurakennuksia puurakennuksia ja esimerkiksi puukerrostaloja rakennettu ja kokemukset ovat hyvät hallituksen olisi syytä edistää sitä puurakentamista ja nyt kun mal sopimus tulee jyväskyläänkin niin siinä kannattaisi antaa ylimääräistä tukea niin että saataisiin tämä puurakentaminen oikein hyvään vauhtiin ja globaaliksi malliksi siitä miten me ilmastopolitiikkaa harjoitamme viisaasti emme pelotellen tai tai ihmisiä kiusaten vaan tarjoten hyviä mahdollisuuksia toimia

arvoisa puhemies tässä nousivat esille nämä luvut liittyen päästövähennyksiin maataloudessa ja toden totta sanottakoon ihan ensimmäiseksi se että ei ole tarkoituksenmukaista millään tavalla osoittaa syyttävällä sormella yhtään ketään vaan pikemminkin nämä ovat yhteisiä haasteita joihin täytyy keksiä yhteisiä ratkaisuja nämä mainitsemani päästövähennyshaasteet maataloudessa liittyvät nimenomaan kasvihuonepäästöihin ja näiden osalta päästövähennyksiä ei ole onnistuttu saavuttamaan yhdeksänkymmentä luvun jälkeen tämä kävi ilmi esimerkiksi luken asiantuntijakuulemisissa budjetin käsittelyn yhteydessä tilastokeskus on näitä päästövähennyksiä kartoittanut hyvin pitkällä aikajanalla tästä aikajanasta puhuin ja siihen viittasin fosforin ja typen osalta on totta että on saatu vähennyksiä aikaiseksi ja ja on todella monia viljelijöitä jotka ovat tehneet ihan omaehtoisestikin isoja investointeja ja ja muutoksia omiin toimintatapoihinsa ihan sen vuoksi että tehdään kestävää ja ympäristöystävällistä

ja ilmastomyönteistä toimintaa jota jota viljelijäyrittäjät tekevät fosforin ja typen osalta mainittakoon kuitenkin että suomella ihan niin kuin muillakin mailla on ollut haasteita päästä niihin päästövähennystavoitteisiin joita esimerkiksi helcomin yhteistyössä on on esitetty ja joihin olemme sitoutuneet tämäkin on on yhteinen haaste kaiken kaikkiaan maankäyttösektorilla tarvittaisiin kiireesti toimia ja poliittista ohjausta näiden toimien suuntaan jos halutaan päästä niihin tavoitteisiin joihin hallitus on sitoutunut omalta osaltaan ilmastonmuutokseen liittyen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysähtymiseen liittyen ja ja myös näihin vesistökysymyksiin liittyen esimerkiksi maaseutuohjelma on on meille iso instrumentti jota voimme käyttää sen suuruus on kahdeksan miljardia euroa ja tämä on merkittävästi suurempi summa kuin esimerkiksi ruotsin vastaavalla ohjelmalla lähes tuplaluku mutta tästä huolimatta meillä on haasteita niin kannattavuuden kuin kestävyyden osalta oma viestini tähän keskusteluun onkin nimenomaan että meidän pitäisi näitä järjestelmiä

tarkalla silmällä ja korvalla yhdessä tarkastella

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että vaelluskalojen tilanne ja tarpeet on huomioitu tärkeää on että vaellusesteitä on alettu purkamaan patoja ohitetaan ja kutusoraikkoja kunnostetaan pääosa kalareiteistä toimii vain yhteen suuntaan turvallinen vaellus alas on kasvualueille välttämätön edellytys kalojen leimaantumiselle vesistöön ilman yläjuoksulle leimaantuneita ja kutualueelle nousuhalukkaita emokaloja ei voi olla toimivaa luonnonkiertoa pidän puheenvuoron siksi että haluan painottaa kalojen alasvaelluksen turvaamisen tärkeyttä meillä on hienoja vaelluskaloja ja haluan että tämä kalakanta on meillä myös jatkossakin

arvoisa herra puhemies pakko sanoa tässä että näin lähiruokakerhon puheenjohtajana pidän erityisen tärkeänä että me voimme edistää sitä koko toimintaa ja yhdistää siihen myös luomun jos me voimme paikallisia toimijoita ottaa mukaan niin että hiilijalanjälki jää vähemmäksi kun me otamme vain paikallisilta niin kyllä ihan koko ruokaketjun kannalta todella tärkeää sen takia tässä vielä haluan sanoa hyvää joulua ja ainakin hyvää uutta vuotta eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajalle kiitoksia siitä työstä minkä tämän kerhon perustamisen suhteen olette tehnyt tehnyt mennään lähiruualla me olemme siinä vaiheessa että meillä on siihen mahdollisuus me tiedämme että jos me haluamme markkinoida kansainvälisesti ruokaa joka on kiinassa kysyttyä niin se tarkoittaa kotimaassa hintojen nousua siinä tiskissä mutta jos se on lähellä tuotettua niin minä ainakin olen euron enemmän valmis maksamaan

puhemies meillä on käsittelyssä maa ja metsätalousministeriön pääluokka ja usein tämmöisessä tavanomaisessa keskustelussa tahtoo olla ymmärrys sen kaltainen että se poliittinen viiteryhmä jota minä tässä eduskunnassa edustan ikään kuin ei arvostaisi tätä pääluokkaa kyse ei ole ainoastaan siitä että ministerit tässä hienolla tavalla tervehtivät kansanedustajia joulutervehdyksissä ja toivovat että kotimaista kinkkua olisi pöydässä leikkisästi kävin tarkistamassa tuossa oman poliittisen ryhmäni tämmöisessä joulutilaisuudessa mikä tuolla ylhäällä oli että onko siellä kotimainen ruoka pöydässä ja oli voin sen kertoa teille vaan siitä että tässä on useita kohtia joissa me kaikki joudumme arvostamaan maa ja metsätaloutta sen toimivuutta suomalaisessa yhteiskunnassa aivan ensimmäinen ja ihan perustavaa laatua oleva kysymys on tietysti huoltovarmuus ja siinä mielessä elintarvikeomavaraisuuden varmistaminen pitkässä juoksussakin on on välttämätöntä ja ja tarpeellista toinen seikka suomi on poikkeuksellisen suuri maa pinta alaltaan ja on järkevää että me pyrimme asuttamaan myöskin hajasijoitusalueita harvaanasutumpia seutuja ja on aivan selvä asia että maa ja metsätalous toimii tässä keskeisenä elintason tuottajana ja elinolosuhteiden ylläpitäjänä näillä näillä alueilla ja siinä suhteessa se on arvokasta työtä myöskin edustaja hoskonen omassa puheenvuorossaan viittasi työllisyysvaikutukseen kolmesataatuhatta työvuotta saadaan saadaan maatalouden piirissä työskenteleviltä mikä sekin on arvokas panos suomalaiselle suomalaiselle yhteiskunnalle ja kyllä meidän nyt rehellisyyden nimissä on todettava myöskin se että kotimainen ruoka on kuitenkin vertailuissa todettu puhtaimmaksi ja terveellisimmäksi ja tämäkin puoli on tässä huomioitava siinä suhteessa tämä lähiruokakonsepti josta me olemme paljon puhuneet on järkevä ja minäkin mielelläni tuen niitä ponnisteluja että elintarvikkeita hankkiessamme nimenomaan pyrkisimme tässä suhteessa selkeästi kuluttamaan kotimaisia elintarvikkeita

arvoisa

useampikin edellinen puhuja puhui kaloista ja joulupöytäänhän kalat tietenkin kuuluvat oli myös erinomainen huomio taisi olla edustaja myllykoskelta joka sanoi tästä että suomalaiset syövät turhan vähän suomalaista kalaa etenkin luonnonkalaa on turhan heikosti saatavillakin sen sijaan jos marketin kalatiskillä valikoimaa katsoo norjalaista kasvatettua lohta on turhankin hyvin saatavilla ja ja olisi kyllä suotavaa että se kotimainen kala saisi enemmän jalansijaa viime kaudella tein itse asiassa avauksen siitä että kalastusmatkailun potentiaalia tulisi kartoittaa paremmin ja suomen vapaa ajan kalatalouden kehittämisstrategia päivittää oli iloinen asia että viime kaudella maa ja metsätalousministeriö toteutti tämän tämän päivityksen tämä strategiatyö on nyt nyt päivitetty ja uskon että varmasti hallitus nyt edistää vapaa ajankalastusta tämän strategian mukaisesti se olisi oikein toivottavaa kalatalouden hyödyntäminen kuitenkin edellyttää sitä että sitä kalaa olisi saatavilla ja sen takia kestävä kalapolitiikka on niin tärkeää niin meidän luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta kuin myös esimerkiksi kalastusmatkailupotentiaalin näkökulmasta ilolla olen tervehtinyt niitä määrärahalisäyksiä joita hallitus on tehnyt tähän suuntaan vaelluskaloille ja ja on ollut keskustelua myöskin näitten vaellusesteiden purkamisesta opposition suunnalta täysi tuki tällaiselle kestävän kalastuksen ja ja vaelluskalojen paremman tilan edistämiselle

arvoisa puhemies haluan tässä ensiksi edustaja hoskoselle sanoa että itsellenikin tämä susikannan uusi hoitosuunnitelma joka tähtää vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja susien parempaan sietämiseen oli kyllä pöyristyttävää luettavaa ja itsekin kannan sitä huolta mitä että susista voi olla oikeasti vaaraa myös ihmisille erityisesti pienille lapsille jos niiden kanta käy liian suureksi itse asiassa se minkä takia pyysin tämän puheenvuoron oli nimenomaan kotimaisen kalan saatavuuden takia edustaja kalmari nosti esille että kalan saatavuus on huono ja sitä käytetään vähemmän kuin aiemmin ongelma on tosiaan usein se että ei sitä edes saa kaupoista tai jos sitä saa niin se on erittäin korkeasti hinnoiteltua sitten samaan aikaan sitä pitäisi kuitenkin syödä ravintosuositukset ovat että pitäisi käyttää kalaa on monille perheille ihan rahallinen kysymys kuinka usein kalaa voi käyttää ja syödä tai sitten se on sitä norjalaista lohta tai jopa kauempaa tuotua lohta tai muuta muuta kalaa jopa vietnamista saakka samoin tämä aiheuttaa haasteen myöskin julkisille ruuanjärjestäjille kouluille ja päiväkodeille joitten pitäisi hyvin kustannustehokkaasti saada ruokaa tuotettua kotimainen kala on valitettavan kallista myös hankkijoille se millä tavalla pystyttäisiin parantamaan kalankasvatuksen olosuhteita ja edellytyksiä kotimaassa on aivan ensiarvoisen tärkeä kysymys

arvoisa puhemies kalakeskustelu inspiroi pitämään tämän puheen kemijoki oli aikanaan suomen mahtavin lohijoki joka tunnettiin erittäin suurista saaliistaan ja puhtaasta luonnostaan sittemmin joki valjastettiin sähköntuotantotarkoitukseen kasvavaa energiankysyntää tyydyttämään kemijoen alkuperäinen lohikanta kuitenkin kuoli tämän seurauksena sukupuuttoon valtionyhtiö kemijoki oy on vaelluskalojen näkökulmasta käytännössä miinoittanut joen lukuisilla padoillaan vain noin viidenkymmenen kilometrin osuus sierilän paikkeilla virtaa enää vapaana suomen vesienhoito on voimalaitoskäytössä olevissa joissa kaiken kaikkiaan retuperällä erityisen kyseenalaista on että vesivoiman lisärakentamista ajaa yhtiö joka ei ole vuosikymmenten aikana saanut rakennettua vaelluskaloille kulkuväyliä velvoitteista huolimatta patojen yhteyteen olisi mahdollista rakentaa luonnonmukaiset kalatiet mutta tahto puuttuu koska luonnon turmelemisen ehkäisemiseksi

niin sanotun aiheuttaja maksaa periaatteen tulisi olla kantava periaate vesienhoidon ja kalakantojen suojelun kunnianhimoa tulee lisätä arvoisa puhemies tämä rinteen ja marinin hallituksen linja on ohjelmassaan sisällyttänyt erinomaiset kirjaukset kalapolitiikan kunnianhimon lisäämiseksi kirjaukset ovat kuitenkin vain sanoja niin kauan kuin ne eivät näy teoissa tekojen ja sanojen välinen ristiriita on valitettavasti huutava edellisen hallituksen omistajaohjausministeri sirpa paatero linjasi vielä tänä kesänä sierilän padon rakentaminen ja hallituksen kalastuspolitiikka ole ristiriidassa patoa sierilään suunnittelee kemijoki oy joka on valtionyhtiö onko millään kirjauksella enää mitään väliä jos kaikki ne joustavat aina kun jokin intressiryhmä näin haluaa voisiko marinin hallitus nyt oikaista tämän edellisen hallituksen virheen arvoisa puhemies vesilaki tulee uudistaa siten että vesivoimaloiden kalakannoille ja kalastukselle aiheuttamat haitat kompensoidaan lakimuutoksen tulee myös velvoittaa rakentamaan kalatiet jos patoamisesta on syntynyt ongelma uhanalaisille kalakannoille hallituksen tulee myös ottaa tavoitteeksi pienvesivoimaloiden eli alle viisi megawattia toiminnan hallittu alasajo aloittaen minivesivoimaa tuottavista laitoksista arvoisa puhemies pohjois suomen toivo lepää matkailuelinkeinossa meillä on myös velvollisuus jättää isänmaamme luonto paremmassa kunnossa jälkipolville kuin sen itse saimme sierilän patoa ei tule rakentaa ja vaelluskalaväylien rakentaminen tulee ulottaa kaikkiin kemijoen patoihin

arvoisa puhemies susi ei todellakaan ole globaalissa tarkastelussa uhanalainen laji mutta kun euroopan unioni katsoo että unionin alueella täytyy olla tietty määrä susia niin kuin muitakin lajeja ja eun alueella susien määrä on rajallinen niitä on vain muutamassa maassa niin siksi se on näin tiukasti eun suojeluksessa ja se muutos pitäisi saada siellä aikaiseksi että me voisimme pitää järkevää susipolitiikkaa olen ajatellutkin että kun suomen eu puheenjohtajuuskausi nyt päättyy niin hallitus voisi lahjoittaa yhden susilauman brysseliin eulle niin saisivat tuntea sen siellä ja miksei voisi helsingin keskuspuistoonkin tuoda pari pari laumaa näkisivät täälläkin ihmiset miltä se tuntuu herra puhemies minulla on täällä huomenna äänestykseen tuleva esitys kaksikymmentäneljä lisäys kaksisataatuhatta euroa mustasotilaskärpästen ja hiilen dronentamisen tutkimustoimintaan saarijärvellä toimivassa biotalousinstituutissa mustasotilaskärpänen on hyvin mielenkiintoinen pieni eliö sen toukat ahmivat lähes mitä tahansa ne syövät homemyrkkyjä ongelmajätteitä lääkeaineita eivätkä kerää raskasmetalleja itseensä sillä niiden elimistö puhdistaa ne tehokkaasti niitä voidaan siis käyttää jätteiden hävittämisessä todella tehokkaasti ja sitten nämä toukat kotilot voidaan käyttää eläin ja kalarehuina näissä mustasotilaskärpästen toukissa on paljon rasvaa ja proteiinia jolloin ne ovat sitäkin kautta hyvää biopolttoaineen valmistusainetta eli mielenkiintoinen kun olin yhteydessä tuonne saarijärven biotalousinstituuttiin he olivat hyvin iloisia että tähän asiaan kiinnitetään huomiota olisi hienoa jos eduskunta antaisi tämän kahdensadantuhannen tämän tarkoituksen viemiseen eteenpäin se on

pääluokka käsittelemättä vielä ja tiedän että on useampia edustajia jotka odottavat tähän keskusteluun pääsemistä että millään tavalla rajoittamatta kenenkään puheoikeutta vain totean tämän

arvostan puhemies että te ette rajoita puheoikeutta tässä kohdassa edustaja hoskosen puheenvuoro susikannasta pakottaa kysymään enemmän ymmärtääkseni kuin haastaakseni olen ymmärtänyt että metsähallituksen luokituksissa susi luokitellaan erittäin uhanalaiseksi lajiksi yhdessä ahman kanssa nämä ovat ainoita suurpetoja suomessa jotka on todettu erittäin uhanalaisiksi tätähän tarkastellaan joka vuosi ja tämä erittäin uhanalaisuus tässä on tämän vuoden arvio

jos olen ymmärtänyt oikein arvioiden mukaan suomessa on kaksisataaviisikymmentä lisääntymiskykyistä sutta ja populaatio on vähentymässä siinä mielessä se uhanalaisuus liittyy siihen että se olisi sukupuuttoon kuolemassa suomesta häviämässä kokonaan tämä olisi ilmeisesti se faktuaalinen pohja tässä taustalla minä en lainkaan halua aliarvioida niitä pelkotiloja suden läsnäolo ja läheisyys aiheuttaa kuten nyt kerroitte tästä pikkulapsesta joka liikkuu tilanteessa jossa susia on lähellä aikuinenkin joka siinä liikkuisi kokisi huolta kun ei tiedä kuinka se susi käyttäytyy mutta haluaisin myöskin kysyä teiltä edustaja hoskonen vaikka puhemies tässä halusikin pitäisi osata jo lopettaa johonkin vaiheeseen onko meillä esimerkkejä siitä viime vuosilta että susi olisi aidosti käynyt ihmisen kimppuun ja aiheuttanut henkilövahinkoja halusin ihan tätä kysyä koska pelko on pelko ja meillä on monenlaisia pelkoja erilaisiin asioihin mutta miten tämä faktuaalinen pohja tässä asiassa

läheltä piti tilanteita jolloin susi on on ollut lapsen lähellä mutta siinä on sattunut juuri sillä hetkellä aikuinen olemaan en edes halua kuvitella mitä olisi tapahtunut jos ei se aikuinen ihminen olisi tullut paikalle omalla autollaan sillä hetkellä näitä tilanteita on todella paljon metsähallituksen puheet erätarkastajien ja muiden tiedemiesten puheet että se on uhanalainen eiväthän ne pidä paikkaansa jo pelkästään viime syksynä tekemäni tutkimuksen mukaan ilomantsin lieksan nurmeksen juuan valtimon ja kuhmon alueella on vähintään sataviisikymmentä sutta ja koko suomen susipopulaatio on kahdennensadannenviidennenkymmenennen jokainen järkevä ihminen tietää että luonnonvarakeskuksen tiedot ovat äärimmäisen vääristeltyjä ja he eivät salli sitä metsästäjien yhdessä tekemää lumijälkitutkimusta jossa tämä paljastuisi ymmärrätte syyn kyllä sieltä selityksiä minä olen kuullut aivan väsymiseen asti mutta arvoisat suomen kansan edustajat muistakaa hyvät ystävät se ei ole uhanalainen viisikymmentätuhatta sutta on siinä populaatiossa ja me olemme se pikkunen nurkka siellä läntisessä nurkassa ja sillä sipuli se ei ikinä kuole sukupuuttoon se on selvä asia me emme saa sitä tehtyä edes

herra puhemies todellakin tähän keskusteluun voi palata myöhemmin mutta mitä tulee tähän suden uhanalaisuuteen niin viime hallituskaudella ensimmäistä kertaa tämä eduskunta enemmistöllä hyväksyi sen että että koetamme siirtää suden sieltä uhanalaisten luokasta tiukasti silmällä pidettäviin ja meillä täytyi tietysti olla faktaperusteet että pystyimme näin valiokunnassa tekemään

osa suomalaisista tutkijoista on sitä mieltä että tätä vaihtoa ei tapahdu mutta mielestäni esimerkiksi se dna aineisto jossa hajonta heteroosi oli suomen kohdalla suurempi kuin venäjän populaatiossa osoittaa sen että pakko on vaihtoa olla jos on kahdensadanviidenkymmenen yksilön se vaikka suomenhevosia tai mitä niin se heteroosi on hyvin pieni olemme vahvasti sitä mieltä että sitä vaihtoa on totta kai silmillä sitä väki siellä itärajalla näkeekin mutta tämä on niin kuin tieteellinen näyttö valiokuntamme näkökulmasta sille en enempää tähän tähän susikeskusteluun halua mennä sen sijaan vielä tuohon metsäteemaan sillä tavalla että haluaisin että että aina kun eduskunnassa käydään tätä metsienkäyttökeskustelua niin nähtäisiin myös se merkittävä asia että aina kun metsäteollisuuden investointeja jossain maassa on niin se luo tällaisen yllykkeen insentiivin kasvattaa sitä metsää itse asiassa jos mietimme niitä maita missä metsäkatoa eniten on niin siellähän juuri metsällä ei ole mitään arvoa silloin metsä kannattaa vaikka vetäistä pelloksi tai tai

meillä on insentiivi kasvattaa sitä metsää ja ja meillä jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan neljä puuta se mistä olen erittäin mielissäni on se että että nyt niitä täällä esimerkiksi edustaja holopaisen kaipaamia investointeja nimenomaan uusiin tuotteisiin on on ruvennut tulemaan meidänkin maakunnassamme toteutuu nyt aika pian se minun unelmani että anne voisi mäntymekossa tulla tänne eduskuntaan edustamaan on komposiittia ja sekin on oikeastaan jo aika arkipäiväinen tuote kohtuullisen huokeahintainen mutta sen lisäksi eristekuituja ja monenlaista aina silmän verkkokalvoa myöten tehdään puupohjaisesti mielestäni tämä on juuri sitä kehitystä mitä pitää tehdä sen puurakentamisen ohella puukerrostalon päästöthän ovat neljäkymmentä prosenttia pienemmät kuin betonikerrostalon ja uskon että meillä kaikilla on yhteinen tahtotila myös tätä kehittää kiitän hyvästä keskustelusta ja lupaan että en enää ota mitään kokoomapuheenvuoroa ajattelin että aika loppuvaiheessa sen pidän mutta nyt

arvoisa puhemies juuri näin rakentavalla otteella ja ja ketään syyllistämättä ne ne ratkaisut tältä toimialalta tai näiltä toimialoilta löytyvät edustaja heikkinen piti erinomaisen puheenvuoron tästä sierilän padosta ja siihen on hyvin helppo yhtyä toivoisi että hallitus kuulisi tätäkin viestiä ja ja pohtisi vesilain avaamista näitten vaelluskalakantojen elpymistä elpymistä edistääkseen todellakin näitä vanhoja kalatalousvelvoitteita on tarpeen katsoa uudestaan mutta tähän loppuun vielä kehu hallitukselle siitä että biokaasun potentiaali on on nyt vahvasti esillä niin hallitusohjelmassa kuin myös tässä budjettiesityksessä biokaasun käyttöön liikenteessä liittyy valtavasti potentiaalia ehkä erityisesti siellä raskaan liikenteen puolella mutta myös henkilöliikenteessä itsekin olen olen tässä jo pari vuotta biokaasuautolla ajanut kotimainen polttoaine joka pohjautuu kiertotalouteen on hieno mahdollisuus suomelle ja hieno mahdollisuus myös vähentää päästöjä ymmärtääkseni nyt tässä budjettiesityksessä kohdistuu erityisesti investointitukiin

se on oikein positiivinen asia ja sitäkin varmasti tarvitaan mutta ihan samalla tavalla tarvitaan rakenteellista kiertotalousajattelua myös syvemmin siihen millä tavalla pystytään hyödyntämään esimerkiksi eläintalouden lantoja nykyistä paremmin ja ja korvaamaan neitseellisiä ja uusiutumattomia raaka aineita orgaanisissa lannoitteissa tämä on iso laaja kokonaisuus josta on aivan mahdollisesti paljon hyötyjä saatavissa irti niihin isoihin ympäristö ja ilmastohaasteisiin joita meillä edessämme on myös omasta puolestani oikein lämpimät kiitokset tästä keskustelusta jatketaan rakentavalla otteella näiden yhteisten teemojen parissa sitten ensi vuoden puolella puolella oikein hyvää joulua kaikille

arvoisa puhemies tämä susikeskustelu toi mieleeni sen että moni maatalouselinkeinoa säätelevä laki on luonteeltaan melkoinen susi siitä tuli mieleeni puhua myös vähän ruuantuotannosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä vielä tässä kohtaa ruuantuotannon kestävän tulevaisuuden kannalta on olennaista että maataloutemme kannattavuus ja tuottavuus kasvaisivat mitä parempi on tuotteesta saatava hinta sitä terveempi ja elinvoimaisempi markkinaympäristö alalle sen seurauksena syntyy pidän tärkeänä sitä että maataloustukia maksettaessa keskitytään aitoon tuotantoon eikä minkäänlaiseen näennäisviljelyyn ja tältä osin valvontajärjestelmää tulee asiassa vielä edelleen kehittää arvoisa puhemies maatalouselinkeinon hallinnollista byrokratiataakkaa tulee myös keventää keskeistä on se että norminpurkutalkoot jatkuisivat niin maatalouselinkeinon ympärillä kuin myös muualla yhteiskunnassa valitettavasti rinteen marinin hallitus ei ole ollut halukas jatkamaan sipilän hallituksen aloittamaa mainiota norminpurkutyötä toivoisin ja vetoaisinkin että keskustavaikuttajat hallituksen sisällä voisivat pitää sen jatkumisesta huolta myös nykyisin arvoisa puhemies suomalaisesta maataloustuotannosta on tehtävä yrittäjämäisempää ja houkuttelevampaa erityisesti nuorille toimijoille tähän liittyy myös sukupolvenvaihdoksien helpottaminen ja näkisin että perintöveron poistaminen ja korvaaminen luovutusvoittoverolla olisi askelia oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies en halua yhtään pitkittää tämän asian käsittelyä mutta halusin yhden asian tarkentaa kahdella lauseella oikeastaan joka liittyy tieteelliseen näyttöön siitä mikä on venäjän suuremman susikannan ja suomen pienen susikannan välinen suhde ja onko siinä vuorovaikutusta siitä voi olla erilaisia arvioita mutta mitä minä olen ymmärtänyt kirjallisuudesta tässä kohdassa niin tieteellinen näyttö on ollut se että suomalainen pieni susikanta on taipuvainen vähenemään venäjän suuntaan enemmän kuin että sieltä tulisi susia tänne suuntaan miksi siksi että se suurin suurin tekijä joka vähentää mikä aiheuttaa sen uhanalaisuuden suomessa on pyynti ja pyynti on suomessa aidosti tehokkaampaa kuin karjalan ikimetsissä ja ja tuolla rajan toisella puolella tästä syystä sudet ovat taipuvaisempia siirtymään enemmän venäjän puolelle kuin tulemaan tänne tämä on ilmeisesti se peruste jota on käytetty mutta tieteellinen näyttö kyllä puhuisi että se liike olisi enemmän toiseen suuntaan kuin toiseen suuntaan mutta kuunnelkaa asiantuntijoita

arvoisa puhemies on jälleen koittanut se aika budjettiviikolla maa ja metsätalousministeriön pääluokassa että täällä salissa on tähän asti puhuttu jo kaloista ja susista ja taitaa olla kärpäsetkin mainittu mutta yksi puuttuu ja on kutun eli vuohen aika saapua tänne huolen ja ilon aiheeksemme tiedoksi kaikille meille ensikertalaisille budjettikeskustelijoille että kysehän on vuosikymmenten perinteestä jonka jo vuonna kahdeksankymmentäkolme aloitti nykyisestä sastamalasta pirkanmaalta kotoisin oleva sdpn kansanedustaja timo roos ensinnäkin tervehdin ilolla ja syvään nöyryyteen kumartuen sekä pirkanmaalaisella ylpeydellä tätä arvokasta tehtävää tosin pitkäaikainen puhemies keskustan mikko pesälä totesi aikoinaan kuttupuheen aikana että kutusta ei tosin ole kiinnostunut muu kuin pukki mutta kaikenlaiset sananmuunnokset olen kuitenkin jättänyt tällä kertaa pois selailin vähän aikaisempia puheita jotta ymmärtäisin hieman syvällisemmin mistä tässä kuttuisassa perinteessä on kyse ja vähän tuli tunne että mitä lähempänä ollaan budjettiviikon viimeisiä hetkiä sitä kutumpaa asiaa jo puhujat ja edustajat alkavat kyllä kaipaamaan piti ihan kerrata mistä tässä on kyse kun lähdetään sieltä vuohesta vuohipukista kilipukista kutusta liikkeelle ihan sukupuolet sekaisin ehkä tässä talossa kuitenkin meille kaikille tutuin on se syntipukki ja täällä tänäänkin on aika lailla oltu sarvet vastakkain mutta ajattelin kuitenkin jättää nämä asiat sivuun istun tuolla suuressa valiokunnassa ja täällä on moneen otteeseen harmiteltu sitä että eun alkuaikoina kutuillekin oli oma tukensa maatalousbudjetissa kansallisissa tukiratkaisuissa oma pääluokka kuttujen kansalliselle tuelle nythän tällaista ei enää ole mutta

että on

arvoisa puhemies

ehkäistä rikollisuutta ja rikosten uusimista sekä huolehtia rikosvastuun toteutumisesta rikosvastuun toteutumisen parantamiseen ja rikosprosessien käsittelyaikojen lyhentämiseen on ehdotettu viiden pilkku kahden miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus pidän tärkeänä että rikollisuuden ehkäisyä tehostetaan tähän tarkoitukseen on esitetty kahden pilkku viiden miljoonan euron vuotuista määrärahaa rahat osoitetaan muun muassa naisiin kohdistuvan väkivalta ja seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja nuorten rikoksentekijöiden auttamiseen erityisenä tavoitteena uusintarikollisuuden vähentäminen oikeudenmukaista on että seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus toteutetaan lähtökohtana ovat koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi tämä on tärkeä asia työn alla on lisäksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laatiminen arvoisa puhemies

arvoisa

me määrittelemme myös turvallisuutta meidän yhteiskunnassa olen tehnyt lakialoitteen jo edellisellä kaudella ja uusin sen tällä kaudella liittyen lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden rikostaustan selvittämiseen laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestähän velvoittaa työnantajaa selvittämään näiden henkilöiden rikostaustan ennen työsopimuksen solmimista ja velvollisuuden laiminlyönti on rangaistavaa selvitys tapahtuu siten että tehtävään valittu tai nimetty henkilö hankkii itseään koskevan rikosrekisteriotteen ja esittää sen työnantajalle nähtäväksi se on hyvin edullinen muistaakseni reilu kymmenen euroa eli kyse ei ole suuresta kustannuksesta

on se että rikostaustan selvitysmenettelyä ei sovelleta päiväkotien työ ja virkasuhteissa ja muissa työ ja virkasuhteissa jotka kestävät yhteensä enintään kolme kuukautta yhden vuoden aikana on tietenkin ymmärrettävää että voi tulla äkkitilanteita ja joudutaan lyhyisiin sijaisjärjestelyihin toisinaan mutta mutta yleensä sijaisetkin ovat tuttuja joita joita käytetään usein lasten turvallisuudesta ei voida kuitenkaan joustaa vaan lain on suojeltava alaikäisten koskemattomuutta ja turvallisuutta kaikissa tapauksissa toivonkin että

löytyy resursseja viedä tätä lakialoitetta eteenpäin koska käsittääkseni kyse ei ole suuresta asiasta vaan vain pienestä muutoksesta lakiin kun tällä hetkellä rikosselvitysote vaaditaan pysyvissä työsuhteissa

toinen asia mistä halusin puhua oli tuomioistuinten ja hallinto oikeuksien riittävä resursointi liittyen asioihin jotka käsittelevät lasten huoltajuusriitoja ja huostaanottoihin liittyviä hallintovalituksia ne kestävät tällä hetkellä kohtuuttoman pitkään ja kaikki voivat kuvitella että

on erittäin raastava ja jännittynyt

lapsen edun mukaista ei ole että käsittelyajat ovat niin pitkiä käsittelimme sosiaali ja ihan tässä muutama viikko sitten jälkihuoltoa eli sitä että jälkihuoltovelvoitteen ikärajaa pidennetään ja siinä yhteydessä tätä ongelmaa myös sivuttiin ja ja

että ministeriön pitäisi tähän asiaan tarttua että

lapsiin liittyviin oikeudenkäynteihin saataisiin lisättyä

nämä oikeastaan olivat asiat mitä nyt tähän oikeusministeriön hallinnonalaan halusin tuoda ja haluan kiittää vielä siitä että hallitus on lisännyt rahaa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja perheväkivaltaan liittyvään toimintaan tein siihen itse myöskin talousaloitteen tänään tänään että olisi siihen saanut vielä vähän lisärahoitusta se ei mennyt täällä salissa läpi mutta pääasia että asia kuitenkin etenee ja haluan samalla vielä omasta puolestani toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhaisaa joulua

arvoisa puhemies vakava huolenaiheeni on oikeusministeriön hallinnonalan osalta se että sinänsä myönteinen lisäresursointi ei ole ollenkaan riittävää tämä sama huoli on ilmennyt täällä useammassa puheenvuorossa niin hallituksen kuin opposition taholta toivonkin että pääsemme yhdessä oikeusvaltion osalta hyvään lopputulokseen sillä määrärahalisäykset eivät turvaa ensi vuoden toimintaa tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa syksyn aikana saamiemme selvitysten perusteella on selvää että niin syyttäjien kuin tuomarien määrä tulee vähenemään arvoisa puhemies puhemies todellisuutta on se että rikosasioiden kesto on jo tällä hetkellä kohtuuton erityisesti uhrin näkökulmasta esimerkiksi raiskausasian käsittely kestää tapahtumasta käräjäoikeuden tuomioon puolitoista vuotta suomi myöskin on nykyisillä käsittelyajoilla saanut euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta useita langettavia tuomioita liian pitkistä käsittelyajoista todellisuutta on myös se että esimerkiksi syyttäjien pöydillä pinot ja jonot ovat täysin kestämättömällä tasolla ja syyttäjät venyvät oman hyvinvointinsa ja vapaa aikansa kustannuksella saadakseen työnsä hoidettua sama koskee tuomareita valtion työnantajana tulisi olla hyvinkin kiinnostunut tästä työmäärän ja henkilöstön epäsuhdasta koska myös työsuojeluviranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota oikeushallinnon työmääriin esimerkiksi syyttäjiä suomessa on kolmesataaseitsemänkymmentä ja vuosittain hoidettavia asioita yli yhdeksänkymmentätuhatta ja määrä vain kasvaa samalla kun asioiden vaativuus syyttäjälaitoksen osalta aliresursointi vaikuttaa siihen ettei asioita kyetä viemään tuomioistuinkäsittelyyn vaan syyttäjät tekevät entistä enemmän esitutkinnan rajoittamispäätöksiä ja syyttämättäjättämispäätöksiä esimerkiksi etelä suomessa syyte nostetaan enää noin viidessäkymmenessä prosentissa poliisilta syyttäjille tulevissa tapauksissa jos saa nyt vain tuon reilun kahden miljoonan euron lisäyksen mikä nyt on oikeusministeriön budjetissa vähenee syyttäjien määrä ensi vuonna vähintään kahdellakymmenellä henkilötyövuodella syyttäjälaitos on kuten ministerinkin puheesta täällä kävi ilmi käyttänyt siirtyviä määrärahoja aiempina vuosina henkilöstön palkkaamiseen jotta asiat saadaan hoidettua nyt nämä rahat on syöty jos syyttäjälaitos saisi neljä pilkku viisi miljoonaa euroa pysyttäisiin tämän vuoden henkilöstömäärässä joka tarvitaan että tulevat asiat saadaan käsiteltyä edes jollain tavalla tällöinkään ei voida sanoa että edes pää olisi vedenpinnalla tosiasiassa jos me haluamme nostaa syyttäjien määrän kahdeksaan syyttäjään sataatuhatta asukasta kohti olisi korotuksen oltava kuusi miljoonaa euroa pohjoismainen syyttäjien keskimäärä on kymmenen viiva kaksitoista

sataatuhatta asukasta kohden ja euroopassakin keskiarvo on yksitoista syyttäjää arvoisa puhemies toinen huolenaiheeni on oikeuslaitoksen yhteinen tietojärjestelmäuudistus niin sanottu aipa hanke joka on nyt jo viivästynyt yli kolmella vuodella ja jonka kustannusarvio on ylittynyt roimasti se tulee maksamaan lähes kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa enemmän kuin on arvioitu sen paremmin syyttäjä kuin tuomioistuinlaitoksella ei ole muita tapoja vastata kasvaneisiin kuluihin kuin supistaa ydintoiminnastaan nämä lisäkustannukset tulevat halvaannuttamaan oikeudenhoidon ja tähän asiaan on nopeasti löydettävä ratkaisu arvoisa puhemies määrärahatasoon on kiinnitettävä huomiota myös siitä syystä että kehyskauden loppupuolella poliisin määrärahat kasvavat kun taas oikeusministeriön hallinnonalan resurssit vähenevät oikeushallinnon alalla rikosoikeudellisen vastuun toteutumiseksi resursseja on vahvistettava ja henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava oikeushallinnon alalla tuloksia revitään tällä hetkellä henkilöstön selkänahasta viimeksi muutama viikko sitten eräs virkamies totesi että kyllähän yli kahdeksankymmenen tunnin viikkoja joitain kuukausia jaksaa mutta ei pidempään ja vaihtoi työtä tämä ei suinkaan saa olla oikeusvaltion suunta että kokenut ja osaava työvoima siirtyy muihin tehtäviin kysymys on oikeusvaltion ydintehtävistä ja kyse on mitä suurimmassa määrin arvovalinnoista omasta puolestani haluan kiittää lakivaliokuntaa erittäin hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa kaikille täällä hyvää joulua

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että edustaja keto huovinen käytti erinomaisen puheenvuoron oikeuslaitoksemme tämänhetkinen resursointi on niin alibudjetoitua että ihmettelen miten me tässä talossa jossa lakeja säädetään enää siedämme tätä tilannetta katsoin tässä vuosien kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä julkisen talouden suunnitelmaa oikeuslaitoksen osalta siellä on vain pelkkiä vähennyksiä tässä on se epäsuhta juuri juuri niin kuin keto huovinen tässä totesi että nyt me voimakkaasti kasvatamme poliisien määrää mutta no jos ei ole sitten ketään joka syyttää syyttäjälaitos sitten kävikin tuolla valiokunnassa kertomassa meille että eduskunnan pitää nyt kertoa meille mitkä asiat syytetään ja mitkä jätetään syyttämättä koska ei ei heillä ole enää sitä mahdollisuutta että he voivat kaikki

niin kuin on todettu täällä myös eu on kiinnittänyt huomiota kokonaisarviossaan koko eun oikeuslaitoksen ja siihen miten eri eu maissa oikeus toteutuu siellä suomi saa jatkuvasti myös moitteita se ei ole meille mikään hyvä asia ministeri räsäsen asettama parlamentaarinen työryhmä raportoi tuloksessaan näin työryhmä esittää että sisäiselle turvallisuudelle ja oikeudenhoidolle on varattava riittävät resurssit ja niitä on kehitettävä voimakkaasti sitten vuoden kaksituhattaneljätoista lopulla

silloisen oikeusministeri henrikssonin ja nykyisen oikeusministeri henrikssonin työryhmän tuloksena se että piti kerta kaikkiaan nostaa oikeudenhoidon koko toiminnan kuvaamista luoda aivan uusi strategia ja perusta sille miten oikeuslaitoksen resurssit yhdessä voitaisiin nostaa sellaiselle tasolle että ne vastaisivat kansalaisten käsitystä toteutuvasta oikeusturvasta

käräjäoikeusuudistuksen tapahtumat viime kaudelta jossa istuntopaikkoja vähennettiin merkittävästi ja kun kaikkiaan on poistunut kymmenessä vuodessa melkein seitsemänkymmentä istuntopaikkaa niin kyllä meidän pitäisi ehdottomasti arvoisa puhemies jonkinlainen kokonaisarvio tästä tilanteesta saada me emme voi jatkaa tällä tavalla oikeuslaitos ei voi olla alisteinen taloussuhdanteille sen täytyy toimia kaikkina aikoina moitteettomasti ja riippumattomasti ja turvata ja taata kansalaisille mahdollisuus saada oikeutta kaikissa tilanteissa kaikilla alueilla ja niillä kielillä jotka ovat suomessa virallisia kieliä arvoisa puhemies tästä asiasta olisi niin paljon sanottavaa ja sydän miettii että neljä vuotta sitten heti kun tähän tilanteeseen perehdyin lakivaliokunnassa ollessani aloin havaita mitä tässä on tapahtumassa silloin jo kerroimme että tämä ei johda hyvään lopputulokseen nyt toivoisin että uusi hallitus ihan oikeasti tarttuisi tähän ja tekisi vaikka sellaisen kuin nyt parlamentaarisessa liikennetyöryhmässä tehdään näitä kahdentoista vuoden korjausliikkeitä eli ulotettaisiin sama myös tänne oikeuslaitokseen jolloin kaikki asiat tasapainoisesti etenisivät nämä

ja muut joiden varaan on paljon tässä laitettu että voidaan vähentää rahoja ovat kerta toisensa jälkeen viivästyneet eivät ole tuottaneet niitä tuloksia mitä on odotettu ja ovat olleet paljon kalliimpia kuin mitä on esitetty arvoisa puhemies hyvää joulua puhemiehelle ja kaikille lakivaliokunnan jäsenille ja muille jotka ovat jaksaneet valvoa vielä kiitoksia

arvoisa puhemies vahva oikeusvaltio on yhteiskunnan perusta sisäisestä turvallisuudesta ja oikeusjärjestelmän toimivuudesta on syytä pitää kaikissa tilanteissa huolta tavoitteena tulee olla että rikoksentekijät jäävät teoistaan kiinni kun poliisien määrää lisätään tuntuvasti yhä useampi rikollinen joutuu vastuuseen tällöin myös tuomioistuimet ja muu oikeusjärjestelmä kuormittuvat ja käsittelyajat pitenevät ilman lisäresursseja kokoomus ei voi hyväksyä oikeusvaltion ja kansalaisten oikeusturvan heikentämistä ehdotamme siksi neljän pilkku viiden miljoonan euron pysyvää lisäystä oikeusjärjestelmän budjetointiin arvoisa puhemies syyttäjälaitos ja tuomioistuimet ovat jo nykyisellään ylityöllistettyjä ja toimivat resursseihinsa nähden äärirajoilla suomalaisten oikeusturvaa ei tule vaarantaa siten että eri oikeusjuttujen käsittelyajat venyvät entisestään kohtuuttomiksi esimerkiksi rikosasioissa todistajien muistijälki heikkenee ajan kuluessa ja vastaavasti esimerkiksi yrityksien toimintaedellytykset voivat heiketä kun ne eivät saa oikeusjutuistaan ratkaisuja tolkullisessa ajassa arvoisa puhemies vetoan tässä yhteydessä hallitukseen siinä että se veisi maaliin sipilän hallituksen oikeusministeri antti häkkäsen käynnistämän rikoslain kahdenkymmenen luvun kokonaisuudistuksen eli seksuaalirikoksien lainsäädäntöuudistuksen kriminaalipolitiikka tulee kokonaisuudessaan ylipäätänsä muuttaa rikoksentekijää paapovasta linjasta rikoksen uhrin näkökulmaa huomioivaksi rikosuhrimaksuja tulee nostaa tuntuvasti moninkertaisiksi törkeissä rikosnimikkeissä tulisi luopua ensikertalaisen alennuksesta ja rangaistusasteikkoa tulee nostaa kauttaaltaan oikeudenmukaisuuden ja tulee olla asioita joita suomalaisessa yhteiskunnassa vaalitaan jatkossakin oikeuden pitää toteutua yhä useammin ja ratkaisujen tulee vastata paremmin ihmisten oikeustajua

arvoisa puhemies kokoomuksen vaihtoehtobudjetti vahvistaisi oikeusvaltiota ja ihmisten oikeusturvaa lisäämällä syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten henkilöstömäärää ja lyhentämällä käsittelyaikoja

oikeuslaitoksemme resursointi on onnistuttava kirimään pohjoismaiselle tasolle nyt kuitenkin hallituksen politiikka ja budjetti johtavat käsittelyaikojen merkittävään pitenemiseen ja kansalaisten oikeusturvan heikkenemiseen arvoisa puhemies kiinnittäisin edustaja heikkisen tapaan huomiota vielä siihen että on määrätietoisesti vietävä maaliin oikeusministeri antti häkkäsen käynnistämä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus uudistus on toteutettava kunnioittaen sen alkuperäisiä tärkeitä tavoitteita joiden mukaan suostumuksen asema raiskauksen tunnusmerkistössä vahvistuu nykyisestä ja sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena

hallitus tarttuu määrätietoisiin toimenpiteisiin kokonaisuudistuksen viemiseksi ripeästi maaliin

arvoisa herra puhemies olin viime vaalikauden kunta ja terveysjaoston puheenjohtaja ja siellä käsiteltiin oikeusministeriön pääluokan budjetti ja joka ainoa syksy totesimme siellä asiantuntijoita kuullen että oikeuslaitoksen voimavarat ovat täysin riittämättömät se on johtanut siihen että käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkiä niin kuin täällä on kuultu toisaalta myös ongelma on se että oikeudenkäyntikulut ovat kuitenkin korkeat ja ne aiheuttavat joillekin ongelmia varsinkin joissakin keskituloluokissa ja tätä kautta johtopäätös on että jopa suomen oikeusvaltiomaine on on vaarassa ellei muutosta tapahdu joka syksy myös budjettimietintöön kirjoitettiin nämä vaatimukset lisärahoituksesta mutta vieläkään ne eivät ole sillä tasolla kuin pitäisi olla siksi tämä huoli mikä täällä on esitetty koko meidän järjestelmämme tämän putken toimivuudesta on aiheellinen ja syytä nostaa tässä yhteydessä esille myös esimerkiksi tämä työsuojelullinen työssäjaksamisen ongelmakenttä joka joka tuolla oikeuslaitoksessa erityisesti tulee vastaan arvoisa puhemies oikeusministeriön hallinnonalalla on sinänsä itsenäisinä toimijoina monta tällaista valtuutetun toimistoa siellä on lapsiasiavaltuutettu tasa arvovaltuutettu yhdenvertaisuusvaltuutettu tietosuojavaltuutettu tiedusteluvalvontavaltuutettu ja nyt uutena on tulossa vanhusasiavaltuutettu sitten meillä on eduskunnan yhteydessä eduskunnan oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä ja näitä valtuutettuja taitaa tulla vielä lisää ainakin paineita on vuosi sitten siellä jaostossa teimme esityksen että selvitettäisiin oikeusministeriössä voitaisiinko nämä kaikki eri valtuutetut koota tietynlaiseksi

käyttäisi samoja tukipalveluja eikä jokaisella olisi omaa konttoriaan sillä tavalla täysimittaisena kuin nykyisin on siitä saatettaisiin saada hyvinkin hyvinkin säästöjä aikaan ja tehokkuutta ja kansalaisten kannalta parempaa palvelua nytkin valiokunta merkitsi samanlaisen kannan tuonne toiveeksi toivottavasti se toteutuu arvoisa puhemies kiitän teitä lämpimästi tästä turnauskestävyydestä jota olette osoittanut tämän budjetin käsittelyn yhteydessä ja toivotan teille oikein hyvää joulua ja lepoa ja rauhaa ja uutta intoa helmikuussa kun aloitamme taas täällä keskustelut
kiitoksia edustaja kankaanniemi kauniista sanoista toivotan myöskin teille rauhallista

arvoisa puhemies oikeusministeriön hallinnonalaan liittyen haluan vielä evästää sellaisessa asiassa josta eduskunnan käsittelyssä on myös kansalaisaloite nimittäin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämisestä omana rikosnimikkeenään tämän kansalaisaloitteen tueksi olemme myös edustaja sari sarkomaan kanssa jättäneet lakialoitepaketin kaksi erillistä lakialoitetta jotka täydentävät tätä kansalaisaloitetta jota ei ole lain muotoon vielä laadittu

allekirjoittaneen ja edustaja sarkomaan lakialoitteilla on tarkoitus parantaa sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisyä parantaa tekojen viranomaisten tietoon tuloa sekä koventaa teoista määrättäviä rangaistuksia

riski joutua silvotuksi velvollisuutemme on heitä onnistua suojelemaan ja siksi lainsäädäntömme on selkeästi viestittävä jyrkän kielteinen kanta silpomiseen ja rikosvastuu on saatava saatava toteutumaan silpomisen kieltävä erillislaki olisi vahva viesti siitä että tyttöjen silpominen on rikos suomessa tällä hetkellä tekojen ei ole tuotu selkeimmällä mahdollisella tavalla esiin lainsäädännössämme ja silpomisen rangaistavuus ei aina ole tarpeeksi hyvin yleisessä tiedossa vaikka teot ovat rikoslain vastaisia törkeänä pahoinpitelynä omalta osaltamme me edustaja sarkomaan kanssa lakialoitteillamme haluamme erityisesti vahvistaa tietoa näiden törkeiden tekojen rangaistavuudesta ja korottaa korottaa teoista määrättäviä rangaistuksia ja parantaa syyllisten saattamista vastuuseen

arvoisa puhemies pitkäkin saarna loppuu aikanaan ja nyt alamme ilmeisesti niin sanotusti kaarratella kohti aamenta halusin itsekin omalta osaltani vielä muutaman seikan nostaa esille oikeusministeriön hallinnonalalta on hienoa että hallitus on monin tavoin puuttumassa maamme yhteen isoon ongelmaan ylivelkaantumiseen suomen pankin mukaanhan taloutemme keskeisiä uhkakuvia on kotitalouksien velkaantuminen ja ja ylipäätäänkin ylivelkaantuminen joka koskee myöskin esimerkiksi yrityselämää eri tavoin on arvokasta että nyt oikeusapu ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenojen määrärahaa korotetaan kahdella pilkku yhdeksällä miljoonalla eurolla vielä että tästä korotuksesta kohdistetaan ylivelkaantumisen vähentämiseen hallituksen määrärahalisäyksen tavoitteena ja yleisenäkin tavoitteena on vähentää ylivelkaantumista on hyvä että kansalainen pystyisi saamaan nykyistä kattavammin ohjausta ja apua oman talouden hoitamiseen ja tässä tullaan tietysti myös siihen että myöskin meidän lapsille ja nuorille esimerkiksi koulussa olisi varmaankin yhä enemmän tuotava esiin taloustaitoja ja se että hallitus on myöskin edelleen tarkentamassa esimerkiksi kuluttajaluottoihin ja pikavippeihin liittyvää säätelyä on erittäin erittäin hyvä mehän hallitusneuvotteluissa silloin sovimme

tartumme toimeen ylivelkaantumisen vähentämiseksi arvoisa puhemies myös perintäkulut tuntuvat usein kansalaisen ja myöskin etenkin pienyrittäjän kannalta kohtuuttomilta ja on hyvä että perintätoimien kohteena olevilta laskutettavien perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös myös silloin kun kyseessä on esimerkiksi yrittäjä hallitus vahvistaa tällä tavalla huolenpitoa kaikenikäisistä myös tässä oikeusministeriön hallinnonalalla kaikin tavoin hallituksen esitys on on kokonaisuutena hyvä ja kannatettava omalta osaltanikin toivotan oikein hyvää ja rauhallista joulua kaikille